käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia valtioneuvoston tiedonanto

pääministeri sanna marinin hallituksen ohjelmasta pääministeri sanna marinin esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelu käydään nopeatahtisena siten että ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään viisi minuuttia muut ennakolta varatut puheenvuorot käytetään ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä ja niiden pituus on enintään viisi minuuttia puhemiesneuvosto suosittaa että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään viisi minuuttia tiedonannon käsittelyn päätteeksi toimitetaan äänestys valtioneuvoston tai ministerin nauttimasta luottamuksesta jos keskustelun aikana on tehty ehdotus epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle tai ministerille eduskunta voi päättää lähettää asian valiokuntaan jonka tulee tehdä ehdotus eduskunnan päätökseksi

arvoisa puhemies ärade talman esittelimme osallistava ja osaava suomi hallitusohjelman eduskunnalle ensimmäisen kerran puoli vuotta sitten hallitusohjelman ja hallituksessa olevien viiden puolueen tavoitteena on kestävästi kehittyvä yhteiskunta jossa kansakunnan taloudellinen menestys sosiaalinen hyvinvointi sekä ympäristövastuu kulkevat käsi kädessä

aitoa yhteenkuuluvuutta ja osallisuutta yhteiskunnassa teemme yhdessä töitä yhteisen maamme rakentamiseksi pidän tärkeänä että hallituksen talouspolitiikan keskeiseksi tavoitteeksi on otettu eriarvoisuuden vähentäminen ja tasa arvon vahvistaminen se on paitsi oikeudenmukaista myös viisasta ja vastuullista talous ja yhteiskuntapolitiikkaa hyvinvointivaltio on meille suomalaisille ylpeydenaihe ja sitä sen pitääkin on arvokasta että luomme kaikille yhtäläisiä mahdollisuuksia ja turvaa ja pidämme kaikkein heikoimmassa asemassa olevista ihmisistä huolta ketään ei jätetä yksin hallituksen yhteinen tahto on tehdä uudistuksia sellaisen suomen eteen jossa jokaisesta lapsesta voi tulla mitä vain ja jossa jokainen voi ikääntyä turvallisin mielin ja ihmisarvoisella tavalla suomi on esimerkki ja ihanne monelle maailmalla arvoisa puhemies siirrymme pian uudelle vuosikymmenelle ensimmäiset tulevaa kehitystä ohjaavat päätökset on tehty vaikka se ei tämän salin keskustelusta aina heijastu hallitusohjelman toimeenpanossa on päästy hyvään alkuun ensi vuoden budjetissa toteutuu joukko tärkeitä uudistuksia pienimmät eläkkeet nousevat perusturvan korotukset tulevat voimaan koulutuksen rahoitus kasvaa kaikilla koulutusasteilla ja peruspalvelujen rahoitus vahvistuu yhdenvertainen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen palautetaan kaikille lapsille ja päivähoidon ryhmäkoot pienenevät muutaman viikon kuluttua nämä päätökset näkyvät ihmisten arjessa tammikuussa pienituloiset eläkeläiset saavat enemmän euroja elämiseen yli suomalaisen eläke paranee seitsemälläkymmenellä prosentilla suomalaisista käytettävissä olevat tulot kasvavat työttömät ihmiset voivat keskittyä hakemaan uutta työpaikkaa ilman huolta toimeentulon leikkauksesta kun aktiivimalli poistuu koulutukseen panostamalla ja osaamista vahvistamalla huolehdimme suomen kilpailukyvystä koulutuspanostukset ovat merkittäviä myös kestävän talouskasvun ja työllisyyden kannalta olemme luvanneet ihmisille muutosta ja nyt muutos tulee näkyväksi ihmisten arjessa tällä tiellä jatkamme arvoisa puhemies maailmantaloudessa ja suomen taloudessa on ollut pitkään epävarmuutta harmaiden pilvien lomasta näkyy onneksi myös valonpilkahduksia kasvun hidastuminen näyttää tasoittuvan ja epävarmuustekijöitä poistuu toivomme talouden elpymistä ja kasvua mutta olemme varautuneet hitaamman kasvun oloihin ohjelmaan on poikkeuksellisen selvästi kirjattu periaate aktiivisesta finanssipolitiikasta se tarkoittaa että reagoimme suhdanteisiin tämä näkyy ensi vuoden budjetissa tuemme kasvua ja työllisyyttä ja luotamme suomalaiseen työhön ja tahtoon yrittää arvoisa puhemies hallituksen tavoite seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysasteesta on vaativa otamme sen tosissamme julkisen talouden kestävyys on nyt ja etenkin tulevaisuudessa korkean työllisyyden varassa kun saavutamme työllisyystavoitteen julkinen talous on normaalissa suhdannetilanteessa tasapainossa vuonna

teemme uudistuksia jotka vahvistavat tasa arvoa ja luottamusta työmarkkinoilla haluamme vahvistaa työntekijöiden ja työnantajien välistä vuoropuhelua työpaikoilla haluamme vahvistaa yritysten kasvuedellytyksiä ja mahdollisuuksia työllistää haluamme turvata kasvun edellytykset kaikkialla suomessa aktiivisen alue ja elinkeinopolitiikan keinoin olemme koko suomen asialla hangosta utsjoelle itä suomesta satakuntaan arvoisa puhemies hallitus on sitoutunut sosiaali ja terveyspalveluiden uudistamiseen yhteinen malli sovittiin viime kesänä sen avulla turvataan tasa laadukkaat palvelut jokaiselle suomalaiselle teemme uudistusta ihmisten tarpeet emme vain rakenteet edellä päävastuu sosiaali ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta on julkisella sektorilla näin varmistetaan ihmisten välinen yhdenvertaisuus kaikkialla suomessa huomioimme myös eri alueiden erilaiset haasteet sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisessä hallitus huolehtii ikääntyneiden suomalaisten palveluista jokaisella ihmisellä on oikeus turvalliseen vanhuuteen kenenkään ei pidä joutua arvuuttelemaan saako ihmisarvoista ja laadukasta hoivaa siksi lakiin kirjataan sitova henkilöstömitoitus ympärivuorokautiseen hoivaan samalla pidetään huolta kotihoidon laadusta toteutamme hoitotakuun jonka myötä ihmiset pääsevät hoitoon ajoissa ja hoitojonoja lyhennetään tämä on merkittävä parannus nykytilaan lääkäreiden ja hoitajien määrää lisätään hallitus näkee sosiaaliturvan tärkeänä turvaverkkona jota pitää kuitenkin myös kehittää haluamme että sosiaaliturvajärjestelmämme vastaa joustavammin kansalaisten muuttuviin elämäntilanteisiin ja tarpeisiin haluamme parantaa järjestelmän luotettavuutta ennakoitavuutta ja ymmärrettävyyttä arvoisa puhemies ilmastonmuutos on tulevaisuutemme suurin haaste meidän on tehtävä enemmän ja meidän on tehtävä nopeammin tämä koskee suomea eurooppaa ja koko maailmaa kyse on lastemme tulevaisuudesta hallitusohjelmassa tämä tosiasia on tunnustettu olemme sitoutuneet siihen että suomi hiilineutraali vuonna kaksituhattakolmekymmentäviisi tavoitteemme on kunnianhimoinen mutta samalla se on myös välttämätön meidän itsemme ja ennen kaikkea tulevien sukupolvien kannalta nojaamme toimemme tutkittuun tietoon ja kunnioitamme asiantuntijoiden arvioita julkisessa keskustelussa on väitetty vastuuttomasti että ilmastonmuutoksen hillitseminen tarkoittaisi kurjuutta ja vaikeuksia tavallisille ihmisille yrityksille ja yhteiskunnalle tämä väite ei pidä paikkaansa ei ilmastotoimia tehdä arjen vaikeuttamiseksi vaan siksi että tekemättömyyden vaihtoehto on yksilöiden ja yhteiskuntien kannalta tuhoisa taloudellisesti ja inhimillisesti erittäin kallis haluamme rakentaa suomesta maailman ensimmäisen fossiilivapaan hyvinvointiyhteiskunnan tämä vaatii päätöksiä joilla päästöjä vähennetään ja hiilinieluja vahvistetaan nämä päätökset pohjautuvat faktaan eivät mielikuviin ja näistä päätöksistä kerrotaan ihmisille avoimesti ja ymmärrettävästi lisäksi korjataan virheellisiä väitteitä joita esitetään hallitus tekee ilmastotekoja kestävällä tavalla alueellisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisesti se tarkoittaa että pieni ja keskituloisilla ei ole pelkästään mahdollisuus vaan myös kannustin tehdä ilmaston kannalta kestäviä valintoja arjessaan hallitus investoi julkiseen liikenteeseen ja edistää kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuuden kasvattamista vahva ilmastopolitiikka tarkoittaa että voimme luoda uusia työpaikkoja ja uusia menestystarinoita ilmastonmuutoksen torjunnassa tarvittavan teknologian ympärille työ teollisuuden ja liikenteen vähähiilisyyteen on käynnissä ja haluamme olla mukana mahdollistamassa suomalaisen teollisuuden uudistumista myös kotimaisen elintarvikesektorin merkitys kasvaa sillä ilmastonmuutos muuttaa ruuantuotannon edellytyksiä maailmanlaajuisesti maatalouden kannattavuuden parantamiseksi tullaan toimimaan ja osoittamaan lisäpanostuksia ilmastonmuutoksen hillitsemisen rinnalla teemme luontomme monimuotoisuuden turvaamiseksi ja vahvistamiseksi suomen luonto on aarre jota tulee vaalia jälkipolville monimuotoinen luonto on myös ihmisten hyvinvoinnin edellytys arvoisa puhemies hallitus jatkaa aktiivista vaikuttamistaan euroopan unionissa olemme onnistuneet eun puheenjohtajakauden hoitamisessa hyvin jatkamme aktiivisena jäsenmaana myös puheenjohtajuuskauden jälkeen hallitus haluaa vahvistaa suomen merkitystä kansainvälisesti syynä siihen on paitsi halu ratkaista globaaleja haasteita yhteistyössä muiden kanssa myös suomalaisten ja suomen etu se suomi kokoaan suurempi vaikuttaja kansainvälisesti riippuu kyvystämme olla ratkaisuhakuinen ja luotettava toimija ulko ja turvallisuuspolitiikassa jatkamme samalla linjalla painotamme oikeusvaltioperiaatetta ihmisoikeuksia demokratiaa ja rauhaa huolehdimme suomen uskottavasta puolustuskyvystä ja turvaamme sitä varten riittävät resurssit suomen huoltovarmuus turvataan kaikissa olosuhteissa suomi on sotilasliittoon kuulumaton maa hallitus jatkaa ruotsin kanssa tehtävän puolustusyhteistyön syventämistä sekä kumppanuuteen perustuvaa nato yhteistyötä arvoisa puhemies hallitus on sitoutunut lisäämään tasa arvoa suomalaisessa yhteiskunnassa maailmalla meidät tunnetaan juuri siitä

sen vuoksi panostamme koulutukseen jokaisella asteella lasten subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus palautetaan parannamme peruskoulun tasa arvoa oppivelvollisuus laajennetaan toiselle asteelle samalla lukio ja ammatillinen koulutus muutetaan aidosti maksuttomaksi korkeakoulutusta vahvistetaan hallitus on sitoutunut nostamaan suomen osaamistasoa osaaminen on yksilöiden ja koko yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta kaikkein tärkein menestystekijä mitä enemmän meillä on osaamista sitä kestävämmällä pohjalla taloutemme on osaaminen liittyy olennaisesti sekä sosiaaliseen että taloudelliseen kestävyyteen sosiaaliseen kestävyyteen panostamista on myös se että pienituloisia ihmisiä autetaan ja tuetaan poliittisilla päätöksillä jos jo valmiiksi pienituloisilta leikattaisiin siinä ei vietäisi pelkästään rahaa vaan myös toivoa paremmasta tulevaisuudesta sellaiseen meillä ei ole varaa

sama pätee ekologiseen kestävyyteen ne kulkevat käsi kädessä tämä ajattelu ohjaa koko hallituksen yhteistä arvoisa puhemies hallitus vie suomen taloudellisesti menetetyltä vuosikymmeneltä kestävän kehityksen vuosikymmenelle tie jonka olemme valinneet on oikeudenmukainen ja vastuullinen vahvistamme hyvinvointivaltiota maailman parasta yhteiskuntamallia panostamme ihmisten osaamiseen ja työllisyyteen huolehdimme ihmisten hyvinvoinnista ja turvallisuudesta kannamme vastuumme ilmastosta lisäämme tasa arvoa ja osallisuutta näin toimimalla ja hallitusohjelmaa toteuttamalla ihmisten luottamusta tulevaisuuteen voidaan vahvistaa tämä on meidän

arvoisa puhemies hyvä kollegat luottamus on suomalaista yhteiskuntaa koossapitävä liima sen varassa kansakunta voi rakentaa tulevaisuutta luottamus rakentuu siitä että maalla on selkeä suunta ja päämäärät joita kohti etenemme vahvoin mutta samalla viisain askelin

ja sen kunnianhimoiset tavoitteet ovat samat seuraavat askeleet on otettava suomen vahvuuksia vaalien luottamusta lisäten ja yhteiskuntaa uudistaen pääministeri sanna marinin hallituksen tärkein tehtävä on viedä suomi hiilineutraaliksi yhteiskunnaksi seuraavan viidentoista vuoden aikana tehdä se sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla samaan aikaan työllisyydestä ja talouden toimivuudesta huolehtien saattaa kuulostaa helpolta mutta tämä muutos ei ole helppo tai yksinkertainen mutta se on samaan aikaan välttämätön mitä pidemmäksi toimia lykkäämme sitä kalliimmaksi lasku tulee jostain pitää tinkiäkin mutta muutoksessa itää myös uuden kasvun siemen ja uuden työn mahdollisuus haaste on siis kova mutta me olemme jo oikealla tiellä vuodesta yhdeksänkymmentä suomi on vähentänyt päästöjä yli viidesosalla ja samaan aikaan taloutemme on kasvanut kuudellakymmenellä prosentilla suunta on oikea mutta seuraavat askeleet ovat vaativia näin haastava muutos on mahdollinen vain kansalaisia kuullen ja heidän tuellaan tämän muutoksen keskellä on tärkeää että hallitus lisää tasa arvoa osallisuutta ja oikeudenmukaisuutta on varmistettava että kaikki pidetään mukana siksi pieniä eläkkeitä nostetaan perusturvaa korotetaan ja indeksikorotukset toteutetaan täysimääräisesti epäoikeudenmukainen ja työllisyyden kannalta tehoton aktiivimalli on jo päätetty purkaa ja se poistuu vuoden alusta jokaisen lapsen yhdenvertainen oikeus varhaiskasvatukseen palautuu lapsissamme on kansakunnan tulevaisuus arvoisa puhemies paljon on siis tehty mutta vielä enemmän on sote uudistus on saatava maaliin sosiaaliturvajärjestelmä ja perhevapaat pitää uudistaa ja lainsäädäntö pitää saada vastaamaan uuden työn ja digitalisaation vaatimuksia samalla on huolehdittava pitkän aikavälin menestystekijöistämme osaamisesta kannattavasta yritystoiminnasta ja kyvystä sopia jotta hallitus saavuttaa kunnianhimoiset tavoitteensa ja kykenee toteuttamaan ehkä maailman kunnianhimoisimman ja edistyksellisimmän hallitusohjelman tarvitaan luottamusta ja yhteistyökykyä mitkään kunnianhimoiset tavoitteet eivät toteudu ellemme samalla huolehdi hyvästä talouskehityksestä kansainvälisen talouden epävarmuus jatkuu vaikkakin on vähän viime aikoina hälventynyt brexit ja esimerkiksi saksan tilanne heijastuvat myös tässä suhdannetilanteessa ensi vuoden taloudellista toimeliaisuutta lievästi tukeva linja saa myös asiantuntijoiden hyväksynnän yritykset tarvitsevatkin menestyäkseen hyvän ja ennakoitavan toimintaympäristön siksi saavutettavuutta niin kiskoilla kuin kumipyörillä parannetaan joka puolella suomea
osaamisen vahvistaminen se on kasvun keskeisin elinehto siksi pääministeri marinin hallitus jatkaa koulutuksen ja tutkimuksen kunnianpalautusta ja jos eduskunta tällä viikolla niin päättää niin koulutukseen ohjataan ensi vuodelle kolmesataaviisikymmentä miljoonaa lisäeuroa myös työelämää pitää kehittää ja parantaa ja siksi nyt vihdoin puututaan tarpeettomiin nollatuntisopimuksiin ja liittyviin epäkohtiin yrittäjyyden edellytyksiä parannetaan ensimmäisen työntekijän palkkaamista helpotetaan arvoisa puhemies hallituksen työllisyystavoite on kova mutta niin sen pitää ollakin vaikeuskerroin kasvaa mitä lähemmäksi tuota tavoitetta etenemme kaikki työllisyyskeinot eivät varmasti tule olemaan helppoja mutta ei ole itsetarkoitus tehdä vaikeita vaan oikeita päätöksiä palkkatuen käyttöä lisätään menestyksekkäät kuntakokeilut käynnistyvät ja lisää työllisyystoimia valmistellaan joka päivä työllisyysasteen nosto on yhteinen ponnistus sopimusyhteiskuntaa pitää vaalia sillä työmarkkinoiden toimivuudella on tässä ratkaiseva merkitys yhteiseen työhön tarvitaan kaikkien elinkeinoelämän palkansaajien yrittäjien kuin maataloustuottajienkin keinojen löytämisessä myös oppositiolla voi olla oma rakentava roolinsa arvoisa puhemies sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä on sitoutunut pääministeri marinin hallituksen ohjelmaan ja sen kunnianhimoisten tavoitteiden toteuttamiseen ilmastonmuutoksen pysäyttäminen taloudesta ja työllisyydestä huolehtiminen sekä oikeudenmukaisuuden vahvistaminen on mahdollista yhdistää nyt on tekojen aika tähän tarvitaan luottamusta yhteistyötä ja viisautta olemme tähän valmiit

arvoisa puhemies kun kansa äänesti eduskuntavaaleissa viime keväänä oli kaikille selvää että sdpn pääministeriehdokas oli antti rinne näin rinteestä tulikin vaalivoiton jälkeen hallitustunnustelija silloin käytiin teatterimaiset hallitusneuvottelut joissa ei neuvoteltu tulevan hallituksen kokoonpanosta tosissaan vaan vihervasemmisto oli sulkenut vaalien toiseksi suurimman puolueen perussuomalaiset ulos heti kättelyssä nyt näimme hiljattain vanhan hallituksen kaaduttua toiset tuollaiset teatterimaiset hallitusneuvottelut joissa kaikki tiesivät että niitä ei käydä tosissaan vaan ne olivat läpihuutojuttu demokratian kannalta on surkeaa että sekä toiseksi suurin että kolmanneksi suurin puolue on jätetty pois hallituskokoonpanosta demokratian kannalta on surkeaa että pääministeri marinin valitsi kansan sijaan sosiaalidemokraattien puolue eliitti demokratian kannalta on surkeaa että keskustan äänestäjät petettiin ja keskustan vallanhimosta tuli vihervasemmistohallituksen kasassa pitävä liima nyt

marinin hallitus jatkaa suoraan sitä suomelle haitallista politiikkaa mihin rinteen hallitus jäi hallitus on viemässä suomea turmioon ja vieläpä vastoin kansan tahtoa sillä kansa ei äänestänyt tämän hallituskokoonpanon puolesta

marin ei käynyt eduskuntavaaleihin pääministeriehdokkaana ja mikäli olisikin käynyt ei sdp todennäköisesti olisi pääministeripuolue olisi palvelus demokratialle jos rinteen eroilmoituksen myötä olisi järjestetty uudet eduskuntavaalit koska näin ei tehty ei voida osoittaa että tämä hallitus pääministeriys ovat ansainneet kansan luottamuksen tämä voitaisiin mitata uusilla ennenaikaisilla eduskuntavaaleilla mutta vihervasemmisto pitää ennemmin kiinni vallastaan kuin kuuntelee kansan ääntä hallitusohjelmaan ei tehty yhtään parannuksia ja koko hallituksen eroaminen sekä uuden hallituksen muodostaminen osoittautuivat silkaksi poliittiseksi teatteriksi juuri eronnut ministeri paatero nimitettiin heti takaisin ministeriksi ennen kuin presidentti oli ehtinyt edes myöntää hänelle eroa antti rinne taas hyppäsi suoraan varapuhemieheksi sen jälkeen kun oli ensin menettänyt luottamuksen tämä on täyttä kansan aliarviointia perustuslain mukaan ministereiden on oltava rehelliseksi tunnettuja suomen kansalaisia kyse on kelpoisuusvaatimuksesta jolla ei taida enää olla paljoakaan merkitystä politiikan uskottavuus on kriisissä samaan aikaan meitä uhkaavat uudet vaaran vuodet kun vihervasemmiston katastrofaalinen politiikka jatkuu työllisyystoimet loistavat yhä poissaolollaan viennin ja talouskasvun turvaamisen sijaan hallitus keskittyy eu pöydissä nöyristelyyn ja ilmastovouhotukseen arvoisa puhemies sdpn ja keskustan suhmurointi on johtanut suomen edun vastaiseen hallitusohjelmaan hallituksen politiikalla on suomalaisten asumisen ja autoilun kustannuksia entisestään nostava vaikutus hallitus myy valtion omaisuutta kiristää verotusta heikentää ostovoimaa ja ottaa aina vain lisää velkaa perussuomalaiset ovat erittäin huolissaan siitä että aikana suomen tulevaisuuden ja maamme turvallisuuden kannalta eletään kriittisiä aikoja on vallan kahvassa keskustan tuella tämä katastrofaalinen vihervasemmistohallitus

arvoisa herra puhemies

aika on vaikea ja tämä joulukuu on ollut hyvinkin poikkeuksellista aikaa suomalaisessa politiikassa viime viikonloppuna kymmenet ihmiset tulivat minua tapaamaan ja sanomaan että politiikka näyttää todella sekavalta tehkää jotakin talous työllisyys posti case hallituskriisi ja viimeisenä viimeisenä sekavuus al hol kysymyksessä ovat syöneet suomalaisten luottamusta hallitukseen ja politiikkaan yleensä tuoreen hallituksen ensimmäinen tehtävä onkin luottamuksen palauttaminen ja hallituksen toimintakyvyn palauttaminen haluamme antaa pääministeri marinille reilun mahdollisuuden vaikka ensimmäisten päivien perusteella näyttää siltä että hallituksen haparointi jatkuu
kokoomus tulee arvioimaan hallitusta sen tekojen perusteella saatteko nuorten syrjäytymisen ja laskuun pystyttekö parantamaan ikäihmisten palveluita pidättekö suomalaisille antamanne turvallisuuslupauksen ja lisäätte poliisien määrää teettekö aidosti vaikuttavia ilmastotoimia saavatko suomalaiset työtä ja loppuuko velaksi eläminen arvoisa puhemies rinteen hallituksen kaatumisen jälkeen oli selvää että hallituspuolueet pyrkivät jatkamaan nykyisellä pohjalla sille löytyi eduskunnan enemmistö vaikka vaihtoehtojakin olisi ollut hallituspuolueilla olisi ollut hyvä mahdollisuus tässä tilanteessa korjata hallitusohjelmaa mutta näin ei tehty entinen meno hulppean huvilan rakennustyömaalla jatkuu hiekalle rakentamista ei ole kunnossa
suurin ongelma marinin hallituksen ohjelmassa on se että talouden perusta pettää valtiovarainministeriön arvion mukaan nykyisellä kehityksellä julkinen talous on viisi miljardia alijäämäinen vaalikauden lopussa velkaantuminen velkaantuminen on kääntynyt selvään kasvuun jo nyt vaikka talous vielä kasvaa työllisyystavoite on tällä hetkellä arvioiden mukaan kuudenkymmenenkahdeksantuhannen työllisen päässä surullista on että kun teidän pitäisi tehdä työllisyystoimia niin hallituksen talousarvioesitys heikentää työllisyyttä noin viidellätuhannella työllisellä kun perustukset pettävät myös ohjelman muut tavoitteet murenevat tämä hallituspohja ei pysty tekemään ratkaisuja joilla hyvinvointiyhteiskunta turvataan lapsillemme tämä on vakavin syy sille miksi tulemme äänestämään huomenna hallituksen luottamusta vastaan arvoisa puhemies mitä sitten pitäisi tehdä kokoomus esitti marraskuussa oman vaihtoehtonsa hallituksen vasemmistolaiselle politiikalle ensimmäiseksi lisätään tuloja vaihtoehtomme keinoilla suomeen saadaan noin kuusikymmentätuhatta uutta työpaikkaa me tarvitsemme nämä työpaikat jotta rahat riittävät laadukkaaseen koulutukseen perheiden palveluihin ja ikäihmisten hyvään hoivaan toiseksi kevennetään verotusta palkasta ja eläkkeestä pitää jäädä enemmän käteen että euroja riittää muuhunkin kuin aivan välttämättömään suomen pitää olla kannustava yhteiskunta siksi esitämme vaihtoehdossamme työn ja eläkkeiden verotuksen keventämistä miljardilla kotitalousvähennyksen leikkaamisen perumista ja yli seitsemänkymmenenviiden vuoden ikäisille korotusta kotitalousvähennykseen kolmanneksi tehdään oikeita tulevaisuusinvestointeja hallitus aikoo jakaa omaisuusmyyntitulot kertaluontoisesti yli sataan eri kohteeseen sekä käyttömenoihin me panostaisimme miljardin korkeakouluihin ja kaksi miljardia suurten raidehankkeiden päättäväiseen edistämiseen meidän vaihtoehtomme osoittaa kuinka valtava vaikutus paremmalla työllisyydellä on koko julkinen talous vahvistuu yli kahdella miljardilla voimme keventää ihmisten verotusta ja otamme miljardin vähemmän velkaa ja silti rahaa riittää vielä tärkeisiin kohteisiin eli neljänneksi kokoomus tekee vaihtoehdossaan panostuksia suomalaisten suurimpiin huoliin nuorten tulevaisuuteen hoivaan ja turvallisuuteen terapiatakuu voimaan lisää poliiseja ja ikäihmisille hoitajia tulevaisuutta rakennamme panostamalla pysyvää rahaa perusopetukseen lukioihin ammatilliseen opetukseen ja tutkimukseen myös ilmastotoimissa kokoomuksen vaihtoehto on hallitusta kunnianhimoisempi meille talouden kasvu ja päästöjen vähentäminen eivät ole toisiaan poissulkevia vaan toisiaan tukevia vaihtoehtoja punavihreän vasemmistohallituksen politiikalle on siis vaihtoehto vastuullinen moderni vaihtoehto arvoisa puhemies hallitus on viime viikkoina ollut vaikeuksissa vaikeudet johtuvat vakavista asioista mutta lisää on edessä jos nykyinen linja jatkuu hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus uhkaa rapautua jos taloudellinen pohja hallituksen ohjelmalta pettää näistä syistä ehdotan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraavan epäluottamuslause ehdotuksen eduskunta toteaa että hallituksen esittämä hallitusohjelma ei turvaa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rahoitusta kaksituhattakaksikymmentä luvulla eikä kannusta suomalaisia ahkeruuteen ja itsensä kehittämiseen minkä vuoksi hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta

arvoisa puhemies viime ajat ovat olleet poikkeukselliset hallituksen rivakka aiemman hallitusohjelman ja hallituspohjan päälle osoitti että suomalaisessa tavassa toimia pystytään ratkaisuihin se on kuitenkin myönnettävä että sekavaltahan tämä on varmasti näyttänyt kodeissa ja työpaikoilla kautta suomen siksi uudelleen järjestäytyneen hallituksen on toimittava asiassa kuin asiassa niin että se voi tämän talon tuen lisäksi saada luottamuksen suoraan suomalaisilta myös eduskunnan on pystyttävä parempaan arvoisa puhemies maailma että varmaa yhä enemmän on vain epävarma siksi maan asioihin tarvitaan selvyyttä luovaa yhteiskuntaan vakautta rakentavaa ja suomalaisten luottamusta tulevaisuuteen lisäävää politiikkaa keskustan eduskuntaryhmä katsoo että viiden puolueen viime keväänä sopima hallitusohjelma antaa tällaiseen politiikkaan kaikki mahdollisuudet tuolta ihmisten arjesta kaikki lähtee ilman töitä oleville nuorille pitkäaikaistyöttömille ja osatyökykyisille on siksi ihmisten työllistämistä ja työllistymistä on edelleen helpotettava tärkein ratkaisu on työpaikoilla tapahtuvan paikallisen sopimisen lisääminen keskustan eduskuntaryhmä edellyttää että hallitus tekee tarvittavat ratkaisut viime kädessä itse jos kolmikantaiset työryhmät eivät niitä saa aikaan luotamme kuitenkin siihen että työmarkkinaosapuolet kantavat vastuunsa etenkin kun suomen talouden näkymät ovat hitusen paremmat kuin vielä aiemmin arvoisa puhemies työllistävämmän suomen rakentaminen on ilman muuta marinin kulmunin hallituksen päällimmäisin tehtävä toinen iso tehtävä on tasa arvoisemman suomen rakentaminen kaikilla suomalaisilla ei mene hyvin tämä on se vaalikausi jolloin sosiaali ja terveyspalvelujen uudistus on saatava tehtyä kansanvaltaisten maakuntien pohjalta on kestämätöntä että parempiosaiset pääsevät nopeasti lääkäriin työterveyshuoltoon tai yksityiselle samaan aikaan kun heikompiosaiset jonottavat viikkoja terveyskeskuksen vastaanotolle päästääkseen perusterveydenhuolto on laitettava viimein kuntoon keskustan eduskuntaryhmälle uudistus onkin ennen kaikkea tasa arvouudistus kuntatalouden heikentyminen uhkaa heikentää ihmisten arjen palveluja keskustan eduskuntaryhmä katsoo että hallituksen on kuntaministeri paateron johdolla valmisteltava nopeasti ohjelma jolla kuntataloutta parannetaan ja turvataan arjen palvelut päiväkoti peruskoulu vanhustenhoito mahdollisimman tasa arvoisesti jokaiselle suomalaiselle

ylipäätään luotava tasa arvoisesti kaikkialle maahan kun ihmiset kokevat että hallitus pitää aidosti koko suomen ja kaikkien suomalaisten ja ennen muuta heikompiosaisten ihmisten ja seutujen puolta se voi saada myös heidän luottamuksensa nämä ovat myös ne syyt miksi olemme puolueena mukana juuri tässä hallituksessa samalla pidämme huolta siitä että suomen taloutta hoidetaan järkevästi ja ennen muuta yrittäjät voivat nukkua yönsä rauhassa arvoisa puhemies suomi ei siis ole heilahtanut viime vaalikauteen verrattuna oikealta vasemmalle vaan pysyy keskellä keskustan eduskuntaryhmä antaa tukensa hallitusohjelmalle ja laittaa voimavaransa ihmisten arjen parantamiseen ja yhteisten ongelmien ratkaisemiseen

tämä onkin mielenkiintoista kuunnella tätä keskustelua

arvoisa puhemies kaikkea muuta kunhan ei vaan nukkuvaa puolikuollutta elämää minna canthin lausahdus kuvaa hyvin uuden hallituksen alkua tällaista alkua ei ole varmasti saanut yksikään hallitus tämän maan historiassa opposition kritisoidessa lähes jokaista askeltamme ja yrittäessä kaataa hallituksen heti sen valinnan jälkeen suomalaisten naisten nousu johtoon on levinnyt inspiroivana uutisena ympäri maailman yhdysvaltojen entinen ulkoministeri hillary clinton ja komission puheenjohtaja von der leyen kehuvat suomea kilpaa sosiaalisessa mediassa maailmalla rokkitähdet jakavat viestiä hallituksemme johtajista suositun juontaja epäilee suomen olevan wonder womanin salainen paratiisisaari uuden hallituksemme johtajat ovat yhdessä antaneet kasvot toivon ja tasa arvon politiikalle he luovat uskoa siihen että keskellä itsekkyyden ja äärioikeiston nousua toisenlainen ääni kuuluu nyt vahvana ja se ääni kuuluu suomesta arvoisa puhemies tämän hallituksen suurin tavoite on jälleenrakentaa suomesta ilmastokestävä hyvinvointivaltio eilen päättynyt madridin ilmastokokous oli surullinen pettymys ilmastotoimia tarvitaan nyt kipeämmin kuin kaikkien on tehtävä nyt enemmän tämä hallitusohjelma on ilmastonmuutoksen torjumisessa kunnianhimoisempi kuin yksikään aiempi joka perjantaina eduskuntatalon portailla tulevaisuutensa puolesta lakkoilevien koululaisten rinnalle ovat nousseet myös isovanhemmat me kuulemme heitä ja me kuulemme tutkijoita tavoite hiilineutraalista suomesta kaksituhattakolmekymmentäviisi on kova tavoite emmekä ole vielä sillä tiellä mutta tästä tavoitteesta me emme jousta myös kuudennen sukupuuttoaallon torjuminen otetaan vihdoin tosissaan nyt suojellaan enemmän metsiä soita ja vesiä kuin koskaan aikaisemmin jo nyt romutettu soidensuojeluohjelma on herätetty henkiin sadan miljoonan euron panostus luonnonsuojeluun on historiallinen arvoisa puhemies tämän hallituksen politiikkaa ohjaa eriarvoisuuden torjuminen hallitusohjelma vähentää köyhyyttä ja kaventaa tuloeroja perusturvaa on jo päätetty nostaa sosiaaliturvauudistus aloitetaan opintoraha sidotaan indeksiin erityisen tärkeää on lapsiperheköyhyyden vähentäminen suomessa liian moni lapsi elää köyhyydessä siksi me mittaamme onnistumisemme myös siinä miten onnistumme nostamaan niitä kaikkein pienimpiä tämä hallitusohjelma rakentaa lapsi ja perheystävällistä suomea arvoisa puhemies tehokkain keino puuttua eriarvoistumiseen on panostaa tasa arvoiseen koulutukseen koulutuksen tasa arvon on annettu suomessa rapautua jo vuosia oppimiserot kasvavat ja osaamistaso laskee koululaisemme ovat edelleen maailman huippuja mutta liian moni voi aivan liian huonosti silti koulutuksesta on leikattu vuosi toisensa jälkeen nyt korjataan sitä mitä on rikottu siksi olemme jo päättäneet palauttaa jokaisen lapsen tasa arvoisen oikeuden varhaiskasvatukseen sillä koulutuksen merkitys ymmärretään vihdoin ja koulutukseen panostetaan jokaisella oppiasteella me teemme kaikkemme että jokainen nuori tässä maassa saa vähintään toisen asteen koulutuksen arvoisa puhemies aina kun tasa arvoa edistetään nousee vastarintaa nytkin oppositiopuolueiden riveistä on kirjoitettu huulipunahallituksesta tai hallituksesta nämä naisjohtajia vähättelevät kirjoitukset kertovat sen miksi feminismiä edelleen tarvitaan tässä maassa on aina ollut rohkeita edelläkävijöitä ja aina on ollut jarruttajia on vastustettu naisten äänioikeutta ja raiskauksen kieltämistä avioliitossa on vastustettu peruskoulua ja lasten tasa arvoista oikeutta varhaiskasvatukseen on vastustettu ilmastolakia ja ympäristön pilaamisen rajoittamista mutta suomalaisuuden ytimessä ovat rohkeat teot muiden puolesta ja nyt tätä maata johtavat rohkeat naiset jotka eivät väistä vastuutaan arvoisa puhemies tämä hallitusohjelma korjaa sitä mitä on rikottu se nostaa niitä joita on painettu alas se suojelee sitä mikä on kaikkein arvokkainta siksi vihreä eduskuntaryhmä kannattaa tämän maailman parhaan hallitusohjelman hyväksymistä

arvoisa herra puhemies aika monelta on varmasti jäänyt huomaamatta että viimeisen parin viikon aikana on tehty päätökset perusturvan ja pienten eläkkeiden tasokorotuksista aktiivimallin poistamisesta ja täysipäiväisen subjektiivisen päivähoito oikeuden palauttamisesta kaikille nämä tavallisten ihmisten arkeen suoraan vaikuttavat asiat ovat jääneet yleisen poliittisen kuohunnan alle vasemmistoliiton ministerit li andersson ja aino kaisa pekonen ovat toimineet esittelijöinä kaikissa näissä mainitsemissani muutoksissa jotka olivat vasemmistoliiton keskeisiä vaatimuksia jo hallitusta muodostettaessa touko kesäkuussa

ja hiilinegatiivinen nopeasti sen jälkeen vaikka eilen päättynyt madridin ilmastokokous oli pettymys pitää ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tehtävää työtä jatkaa entistä tarmokkaammin tämä pitää tehdä oikeudenmukaisen siirtymän kautta ilmastonmuutoksen kustannuksia ei saa sälyttää pienituloisten niskoille vaan toimien pitää olla sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisia ilmaston lisäksi pitää huolehtia myös muusta ympäristöstä hallituksella tavoitteet luonnonsuojelun osalta ja se näkyy myös ensi vuoden budjetissa hallitusohjelmassa on tärkeät ja hyvät kirjaukset kaivoslain uudistamisesta myös edellinen eduskunta on yksimielisesti edellyttänyt kaivoslain pikaista uudistamista ceta sopimuksen hyväksymisen yhteydessä arvoisa puhemies vaikka ensi vuoden alussa tulee korotuksia eläkkeisiin ja perusturvaan on se vasta ensimmäinen askel sosiaaliturvan parantamiseksi ja selkeyttämiseksi meidän kunnianhimon tasomme on huomattavasti korkeammalla sanna marinin johtaman hallituksen yksi suurista tehtävistä on aloittaa sosiaaliturvauudistus vaikka kysymys on niin isosta hankkeesta että se jatkuu vielä seuraavallakin eduskuntakaudella on jo tämän hallituksen aikana syytä ottaa välietappeja ja käytännön parannuksia sosiaaliturvajärjestelmäämme myös perhevapaauudistus on toteutettava arvoisa puhemies
pitkään jatkuneen leikkaamisen jälkeen koulutuksen kunnianpalautus alkoi jo viime kesänä kun hallitus heti ensimmäisessä lisätalousarviossaan ohjasi merkittävästi lisärahoitusta muun muassa ammatillisille oppilaitoksille jotka olivat kaikkein pahiten kärsineet edellisen kauden koulutusleikkauksista myös ensi vuoden budjetissa tulee lisärahoitusta kaikille koulutusasteille yhteensä noin neljäsataa miljoonaa euroa tämän hallituksen suuri koulutuspoliittinen hanke on toisen asteen opintojen todellinen maksuttomuus ja oppivelvollisuuden laajentaminen kahdeksaantoista ikävuoteen asti tämä on valtavan iso tulevaisuuspanostus joka näkyy vuosikymmenien päähän vaikka oppivelvollisuuden pidentäminen ole sentään peruskoulu uudistuksen suuruusluokkaa on kysymys merkittävimmästä tasa arvohankkeesta koulutusjärjestelmäämme sitten peruskoulu uudistuksen arvoisa puhemies hallituksella on kunnianhimoinen tavoite nostaa työllisyysaste seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin vuoteen kaksituhattakaksikymmentäkolme mennessä tavoite on erittäin haastava koska työllisyysasteen nousua viime eduskuntakaudella avittanut maailmantalouden kasvu näyttää hiipumisen merkkejä ja toisaalta koska jokainen prosenttiyksikkö ylöspäin työllisyysasteessa on aina vaikeampi kuin edellinen

vahvasti sanna marinin hallitusta tulevaisuuteen tähtäävässä työssään

arvoisa puhemies politiikkaa on syytä arvioida oikeasta näkökulmasta miten hallitusohjelma vaikuttaa tavallisten kansalaisten elämään kansalaiset haluavat rohkeasti tulevaisuuteen suuntautuvia poliittisia päätöksiä tiesittekö että pelkästään kansaneläkeindeksin jäädytyksestä luopuminen parantaa suomalaisten sosiaalista hyvinvointia sadallakahdeksallakymmenelläseitsemällä miljoonalla eurolla se on konkreettinen tapa auttaa monia yhteiskuntamme yhteiskuntamme heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä se on konkreettinen tapa mutta eivät hallituksen toimenpiteet siihen lopu monen arki helpottuu kun pienimpiä eläkkeitä korotetaan lapsiperheiden asemaa parannetaan korottamalla yksinhuoltajaperheiden ja monilapsisten perheiden lapsilisiä

arvoisa puhemies myös oikeudenhoitoon tarvitaan lisää resursseja ja nyt niitä tulee poliisille syyttäjille ja tuomioistuimille on luvassa parannusta hallitus vahvistaa ihmisten turvallisuudentunnetta toteutamme seksuaalilainsäädännön kokonaisuudistuksen oikeusministeri anna maja henrikssonin johdolla perustieverkko saa merkittäviä lisäresursseja ja turvaamme kotimaisen maanviljelyn toimintaedellytykset haluan vielä kerran selvästi sanoa että konservatiiviopposition tässä salissa syksyn mittaan esittämä kritiikki ja valitusvirsi polttoaineveron korotuksesta jota osa oppositiosta tosin on itsekin aiemmin esittänyt

vaikuttaa sekä huteralta että harhaanjohtavalta suhteessa hallituksen toimenpiteisiin asioiden asettaminen oikeisiin mittasuhteisiin on rehellistä politiikkaa populismiin sortuminen ei hallituksen työllisyystavoitteiden saavuttaminen vaatii nyt kovaa työtä eikä ole mikään salaisuus että se on hallitusohjelman keskeisin tavoite työllisyysasteen nostaminen seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin mikä on edellytyksenä sille että julkinen talous on tasapainossa kaksikymmentäkolme edellyttää lujaa luottamusta puolueiden välillä hallituksen on näytettävä toimintakykynsä kuten hallitusohjelmassa todetaan emme tule sulkemaan pois mitään työllisyyttä parantavia toimenpiteitä nyt on aika käynnistää myös rohkeita kokeiluja paikallistasolla arvoisa puhemies tämä hallitus parantaa yritysten toimintaedellytyksiä se tarkoittaa lisää paikallista sopimista ja paljon nykyistä nopeampia lupaprosesseja ulkomaista työvoimaa palkattaessa ilman työvoimaa yritykset eivät voi laajentaa ilman työvoimaa emme pysty tarjoamaan ihmisille palveluja suomen investointitaso on edelleen liian alhainen mahdollistamalla yrityksille kaksinkertaiset poistot voimme houkutella tänne tärkeitä investointeja hallitus toteuttaa osana kestävän kehityksen verouudistusta energiaverotuksen kokonaisuudistuksen yhdessä päästökaupan kanssa tämä uudistus tukee johdonmukaista tukee johdonmukaista etenemistä kohti hiilineutraalia kiertotaloutta se myös parantaa suomalaisten yritysten kilpailukykyä vaikka konservatiivioppositio muuta väittäisikin

arvoisa puhemies hallituskriisissä on koeteltu kansalaisten luottamusta politiikkaan moni kysyy ajavatko poliitikot tämän maan vai vain oman puolueensa etua uusvanhan hallitusohjelman pohja rakentuu sen oletuksen varaan että talouden kasvusuunta jatkuu jo keväällä oli tiedossa että näin tuskin käy oecd varoitti marraskuun ennusteessaan että vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi suomen bruttokansantuote laskisi nolla pilkku yhdeksän prosenttia päivitetty hallitus aloittaa tilanteessa jossa lakot ja epävarmuus työmarkkinoilla vaikuttavat suoraan vientituloihin ja verokertymään keskeisten vientimaidemme kuten saksan talous on hiipumassa ja teollisuutemme tilauskirjat ohenevat tuotantolinjoja on ajettu alas lakoista riippumatta lisäksi esimerkiksi suomalainen teräs kilpailee edelleen samoilla markkinoilla huomattavasti kilpailukykyisemmän mutta monin verroin saastuttavammin tuotetun kiinalaisen teräksen kanssa ja tätä ei ilmastokaan kiitä samoin kolmen miljardin tulevaisuusinvestointeihin on kirjattu suuri joukko normaaleja juoksevia menoja jo ensi vuoden budjetissa niin sanottuja tulevaisuushankkeita rahoitetaan valtion omaisuuden myynnillä voimmeko luottaa että hallitus tekee viisaita ja suomalaisten etua palvelevia päätöksiä omistajapolitiikkaan tarvitaan ryhtiä ei enää sotkuja hallituksen talouslaskelmat on tehty sen varaan että työllisyysaste saadaan nostettua seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin toimet ovat ristiriidassa tavoitteen kanssa kotitalousvähennyksen leikkaaminen heikentää työllisyyttä ja lisää harmaata taloutta polttoaineveron korotukset niin ikään ostovoimaa ja yritysten kannattavuutta pääministerin aiempi visiointi kuuden tunnin työpäivästä herättää myös huolen sillä suomi tarvitsee menestyäkseen työtä ja yrittämistä enemmän ei vähemmän pienet ja keskisuuret yritykset ovat juuri niitä joissa syntyy uusia työpaikkoja ja niitä syntyisi vielä enemmän jos työpaikoilla voitaisiin sopia nykyistä joustavammin paikallisista työehdoista työllisyyttä parannettaisiin uudistamalla sosiaaliturvaa ottamalla käyttöön kdn kannustava perusturvamalli joka tekee työttömälle työn vastaanottamisen aina kannattavaksi myös sote uudistus olisi tärkeä saada viimein etenemään tämän kohdalla on ollut huolestuttava hiljaisuus ja olemme koko syksyn odottaneet rinteen hallituksen lupaamaa lakiesitystä hoitajamitoituksesta mutta nyt on käynyt ilmi että se ei valmistukaan tänä vuonna pelkät pykälätkään eivät muutu hoitaviksi käsiksi vaan tarvittaisiin riittävä rahoitus josta ei ole mitään tietoa on kestämätöntä että talousvaikeuksissa painivat kunnat irtisanovat tai lomauttavat henkilöstöään samaan aikaan kun hoitajia tarvittaisiin lisää arvoisa hallitus tämä on hoidettava muuten luottamus demokratiaan horjuu pahasti sillä kaikki puolueet ennen vaaleja lupasivat vanhuspalvelut kuntoon hallituspohjan ideologiset linjaukset näkyvät ehdotuksessa translaista jossa sukupuolen vaihtaminen eriytetään lääketieteellisestä arviosta ja hoidoista henkilön omaan ilmoitukseen ja kokemukseen perustuvaksi tämä ei palvele lapsen etua on uskaliasta ja luonnontieteen näkökulmasta ristiriitaista jos äitiyden ja isyyden käsitteet irrotetaan biologiasta harhaanjohtavaa argumenttia pakkosterilisaatiosta ei pidä niellä ei sitä nykyisessäkään prosessissa ole lisääntymiskyvyttömyys seuraa siitä jos lääkehoitojen ja leikkausten avulla kehoa yritetään muuttaa vastakkaisen sukupuolen kaltaiseksi

arvoisa puhemies ärade talman toivotan onnea uudelle pääministerille ja ja jaksamista vaativaan tehtävään uusi sanna marinin johtama hallitus menetti juuri loistavan tilaisuuden sillä olisi ollut täydellinen hetki kirjoittaa hallitusohjelma uusiksi rinteen hallitusohjelman parasta ennen päiväys meni jo selitän miksi alun perin rinteen hallituksen ohjelma oli hyvä ennen kaikkea tavoitteiltaan lisää työllisyyttä ilmastopolitiikka kuntoon samoin valtiontalouden tasapaino sen sijaan sen keinot olivat ja ovat lopulta väärät se nähdään jo nyt työllisyys ei ole kasvanut toimet ilmastonmuutoksen hidastamiseksi riittämättömät ja talous ei ole tasapainottunut suurin ongelma tuon ristiriidan taustalla oli sdpn halu saada hallitus kasaan hinnalla millä hyvänsä siksi koalitiossa päädyttiin lopulta ennen kaikkea torppaamaan toisten ideoita kun yleensä hallitusohjelmaan jokainen hallituspuolue saa läpi yhden oman kuningasideansa nyt osalliset keskittyvät varmistamaan että mitään ei varmasti tehdä ei saa puuttua turpeeseen ei saa muuttaa verotusta ei saa tehdä aidosti uusia työllistämiskeinoja mitään uutta hallituksella ei ole maailman myllerrykseen tarjota sen toimet ovat käsittäneet vain edellisen hallituksen päätösten kumoamisia ja velkarahan jakamisen eri tahoille nämä puutteet korostuvat nyt entisestään kun kansainvälinen talouden tila ja epävarmuus heijastuvat suomeen aivan eri tavalla kuin vielä keväällä samalla on käynyt ilmeiseksi että hallitus asetti aivan liikaa toivoa kolmikantaisiin työryhmiin joiden työn pohjalle jo tammikuussa pitäisi syntyä uusia ratkaisuja lauantaina akavan sture fjäder paljasti mtvn haastattelussa että työryhmistä ei ole ihmeitä odotettavissa myös fjäder penäsi hallitukselta jo omia toimia ja ehdotuksia sen varalle että kolmikantaisesta uudistuksesta ei saada sopua johtopäätös on luonnollisesti se että juuri nyt hallituksen olisi pitänyt löytää oma visio oma linja jolla suomea luotsattaisiin menossa olevan murrosajan läpi näin ei näytä olevan tapahtumassa mutta vielä ole liian myöhäistä muutos vaatii kuitenkin paljon se vaatii esimerkiksi sellaista johtamisen kulttuuria ja yhteistyön tapaa jossa toteutuu kaksi asiaa ensinnäkin oman eturyhmän eduista pitäisi olla valmis tinkimään yhteisen hyvän vuoksi toiseksi päättäjän pitää olla valmis kestämään syntyvä somekohina arvoisa puhemies talman nyky yhteiskunta ei kaipaa yhtä vahvaa johtajaa vaan monta sellaista aikamme kaipaa johtajia jotka eivät tee päätöksiä kabineteissa vaan vuorovaikutuksessa kaikkien intressiryhmien kanssa mutta jotka eivät myöskään säntäile äänestäjien päiväkohtaisien tuntemuksien perässä jatkuvan vuorovaikutuksen ja sosiaalisen median aikana palaute äänestäjiltä on äkäistä ja nopeaa siksi päättäjiltä vaaditaan paitsi avoimuutta myös kykyä pysyä yhtenäisinä kohinan yläpuolella paras esimerkki olisi ollut tehdä hallitusohjelma joka kokeilee uudistuksia epävarmuudesta huolimatta ja jossa selkeästi on valittu ykköshankkeet näin ei aiota tehdä se on virhe nyt hallitus kumartaa joka suuntaan mutta se ei huomaa pyllistävänsä samalla toisaalle hallitus voisi myös toimia toisin se voisi esimerkiksi alkaa puhua totta jotta edessämme ei ole jälleen uusia kriisejä joiden vuoksi politiikka menettää uskottavuuttaan toisekseen hallitus voisi antaa meille tulevaisuudennäkymiä luoda vision ja tehdä reippaita toimia pidätte vaikka tallinnan risteilyn johon voin tulla mukaan konsulttina muistuttaisin teitä työpajassa että uudet työpaikat syntyvät aina yrityksiin yrittäjät ovat ne jotka todella voivat auttaa hallitusta sen tavoitteessa yksi heitä kannattaa kuunnella ja helpottaa esimerkiksi paikallista sopimista toinen tämän hetken ongelma on että investointeja ei tehdä myös siihen hallituksella on voima vaikuttaa investointeja voisi vauhdittaa esimerkiksi esimerkiksi niin että yritys maksaisi vähemmän yhteisöveroa jos se investoi yksinyrittäjän alvirajaa voisi vielä nostaa enemmän keinoja siis kyllä on näiden lisäksi hallitus keksii varmasti omiakin keinoja kunhan brainstormaatte jossain pubissa tallinnassa ja kun teiltä selvästi puuttuu sisäistä luottamusta niin käytte laulamassa vaikka karaokea hyvässä hengessä sama lyhyesti tehtäisiin nyt edes jotain kun nyt ei tehdä missään mitään kesällä annoin hallitusohjelmalle mahdollisuuden kun nyt huomaan miten sitä yritetään toteuttaa en antaa

pääministeri enintään viisi minuuttia ja tämän jälkeen siirrymme vastauspuheenvuoroihin joita voi pyytää painamalla viides painiketta
arvoisa puhemies ärade talman haluan kiittää tätä salia tähänastisesta keskustelusta tein muistiinpanoja eri ryhmien huomioista ja tässä vastauspuheenvuorossani haluan ennemmin keskittyä niihin yhteisiin asioihin joista tässä salissa hallitus oppositio rajat ylittävästi voisimme löytää yhteisiä näkemyksiä ja yhteisiä tavoitteita yhteiselle maallemme me olemme varmasti samaa mieltä siitä että suomi tarvitsee tuottavuusloikan tarvitsemme investointeja elinkeinorakenteen uudistamiseksi olen samaa mieltä edustaja harkimon kanssa siitä että me tarvitsemme yrityksiä me tarvitsemme yrittäjiä me tarvitsemme niitä toimijoita jotka tähän maahan työpaikkoja meidän pitää omissa toimissamme huomioida niin yksinyrittäjät ammatinharjoittajat pienet ja keskisuuret yritykset kasvuhakuiset yritykset kuin suuretkin yritykset ei ole vastakkaista yritysten ja työntekijöiden välillä on paljon yhteisiä intressejä hallitusohjelmasta näitä tekoja myös löytyy ja niiden eteen me teemme töitä olemme yhtä mieltä myös siitä että osaamiseen ja koulutukseen on panostettava suomi on pieni maa euroopan laidalla me emme pärjää millään muulla kuin korkealla osaamisella koulutuksella sillä että tässä maassa tehdään asioita paremmin kuin muualla tähän meidän historiallinen menestyksemme on perustunut ja siihen se tulee perustumaan myös tulevaisuudessa siis yhteinen tavoitteemme koulutukseen satsaaminen ja panostaminen näitä tekoja hallitusohjelmasta löytyy uskon että löydämme yhteisen ymmärryksen myös siitä että vanhustenhoidon kriisi on tosiasia meidän ikäihmisemme ansaitsevat laadukasta hoivaa ja hoitoa ansaitsevat tekoja jotka vahvistavat luottamusta siihen että tässä maassa voi ikääntyä ihmisarvoisella tavalla näitä tekoja hallitusohjelmasta löytyy ja näitä tekoja me tulemme tekemään olemme yhtä mieltä myös siitä että infrastruktuuriin on panostettava suomen teihin raiteisiin väyliin tarvitaan lisää panostuksia ja lisää satsauksia yhteyksiä on kehitettävä kaikkialla suomessa tähän työhön kutsun opposition mukaan me teemme yhteistä suunnitelmaa seuraavalle kahdelletoista vuodelle miten suomen infrastruktuuria kehitetään olkoon tämä meidän yhteinen tehtävämme ja tavoitteemme näitä tekoja myös hallitusohjelmasta löytyy ilmastotekoja tarvitaan tässä salissa on jonkun verran erimielisyyttä siitä kuinka vakava uhka ihmiskunnalle ilmastonmuutos on mutta uskon että me voisimme löytää yhteisen sävelen siitä että kun tekoja tehdään ja kun toimia tehdään ne tehdään sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisella tavalla

suomeen uusia työpaikkoja uutta elinkeinotoimintaa vahvemman tulevaisuuden uskon että tästä on löydettävissä yhteisymmärrys ja hallitusohjelmassa tässäkin suhteessa on paljon tekoja sisällä suomi on meidän yhteinen yhteinen maamme ja haluan kutsua myös opposition mukaan tekemään työtä kestävämmän tulevaisuuden ja kestävämmän suomen eteen hallitusohjelmasta löytyy paljon kirjauksia joille varmasti on löydettävissä myös kokoomuksen perussuomalaisten kristillisdemokraattien ja liike nytin tuki meillä on varmasti eroavaisuuksia ja tiedämme että näin on mutta ehkä kaikissa asioissa ei kannata aina eroavaisuuksiin keskittyä vaan myös löytää niitä yhteisiä tavoitteita niitä yhteisiä tekoja ja uskon että se on se avainasia kun suomalaisten luottamuksesta keskustelemme suomalaiset kaipaavat myös yhteistyön henkeä he kaipaavat sitä että me olemme tässä maassa yhdessä me haluamme yhdessä rakentaa parempaa suomea minä uskon hallitusohjelmaan jonka viisi puoluetta ovat yhdessä rakentaneet se on hyvä ohjelma

nyt

käymme minuutin

arvoisa arvoisa puhemies minusta on nyt olennaista se jonka pääministeri tuossa totesi että hän ojentaa yhteistyön kättä oppositiolle koska tämä tavoite joka hallituksella on siis tehdä suomesta hiilivapaa viidessätoista vuodessa ja tehdä se sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla ja samaan aikaan työllisyydestä huolehtien on haastava mutta myös jos tässä tämä hallitus onnistuu ja päästään oikealle polulle niin siitä tulevat kyllä jälkipolvet kiittämään ja tässä oppositiolla voi olla myös oma rakentava roolinsa on selvää että meillä on eroja oikeisto opposition kanssa niin kuin viime viikolla nähtiin esimerkiksi aktiivimalliäänestyksessä löytyi eroja mutta

tarvitaan myös yhteistä näkemystä mitä nyt tähän hallitusohjelmaan tulee kun täällä on kyseenalaistettu olisiko hallitusohjelma pitänyt avata ja purkaa niin mielestäni kun nyt perusturvaa parannetaan varhaiskasvatusta parannetaan antamalla jokaiselle lapselle yhdenvertainen oikeus pieniä eläkkeitä korotetaan ja aktiivimalli puretaan kysymys on siitä jatketaanko tätä linjaa ja me olemme vahvasti tämän linjan takana samaan aikaan tarvitaan lisää

puhemies sanoin tuossa avauspuheenvuorossani että haluan ja haluamme antaa pääministerille reilun mahdollisuuden ja näin totisesti teemme mutta samaan aikaan edustaja arhinmäkikin kuuntelee meillä on oikeus kuitenkin kertoa mitkä ovat meidän mielestämme ne ongelmat joihin hallitusohjelma johtaa jos sitä hallitusohjelmaa ei korjata me olemme takuuvarmasti valmiita tekemään yhteistyötä jos me tunnustamme yhdessä ne ongelmat jotka suomi on kohtaamassa ja ne virheet jotka hallitusohjelmaan on rakennettu koska niitä työllisyystoimia ei ole niin niille kaikille tärkeille asioille kuten vanhustenpalveluille esimerkiksi ei riitä riittävästi rahaa me tarvitsemme lisää työpaikkoja me tarvitsemme kasvua me tarvitsemme me tarvitsemme verotuloja sitä kautta pääministeri marin me pääsemme siihen kestävään suomeen kestävä suomi tarkoittaa sitä että se on myöskin taloudellisesti kestävällä pohjalla taloudellisesti kestävä suomi voi olla myöskin sosiaalisesti kestävällä pohjalla ja päinvastoin tällaiseen työhön me olemme valmiita

puhemies luin eilen illalla arkkipiispa paavalin elämäkertaa ja siinä kerrottiin miten vanhasta valamosta siirrettiin paljon meidän aineellista kulttuuriamme tälle puolelle suomea ja ymmärsin pienen hetken siinä mitä tarkoittaa talvisodan henki itse ajattelen sillä tavalla kun kuuntelen tätä keskustelua että meidän pitäisi tästä joukkueesta löytää yhteisiä asioita jotka vievät meitä turvallisesti kaksituhattakaksikymmentä luvulle minun mielestäni sellaisia ovat tietysti alueellisesti tasapainoinen kehitys sivistys perusturva turvallisuus ilmastoteot ja sitten tietysti työllisyys itse ajattelen samalla tavalla kuin pääministeri marin tuossa hetki sitten että näissä kaikissa asioissa varmasti on löydettävissä konkreettisia yhteisiä ajatuksia ja kannatan vahvasti sitä että myös

madridin ilmastokokous oli pettymys johon maailmalla ei olisi tällä hetkellä ollut varaa meillä on kuitenkin syytä olla ylpeitä siitä millä tavalla eu osoitti johtajuutta suomen johdolla tässä kokouksessa ilmastoasioissa jos se oli terve muistutus jostain se oli terve muistutus nimenomaan siitä että ilmastojohtajuutta tarvitaan hallituksen tavoite olla ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointivaltio on juuri tätä johtajuutta tässä salissa valitetaan helposti siitä mitä ilmastotoimet tulevat meille maksamaan kuitenkin harvoin puhutaan tulee maksamaan suomen taloudelle jos ilmastotoimia ei tehdä ja tämän hinnan maksavat kaikista koviten juuri heikoimmassa asemassa olevat ihmiset sen takia on tärkeätä että ilmastotoimet tehdään sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisesti juuri niin kuin pääministeri marin puheenvuorossaan linjasi koska tästä hyötyvät suomalaiset yritykset tästä hyötyy suomen talous ja tästä hyötyvät suomalaiset ihmiset
arvoisa herra puhemies lakimies ryhmänjohtaja edustaja tavio on ilmeisesti lukenut viime aikoina enemmän iltapäivälehtiä kuin perustuslakia kun hän kritisoi sitä että nimenomaan perustuslain hengessä perustuslain pohjalta lähdettiin siitä että jokaisen eduskunnan pitää pyrkiä rakentamaan hallitus ilman vaaleja enemmistöhallitus mielellään ja jos se ei onnistu vähemmistöhallitus mieluummin olemme perustuslaillisia kuin perustuslain henkeä vastaan arvoisa puhemies puhemies kun kuuntelin näitä puheenvuoroja niin hallituspuolueiden ryhmäpuheenvuoroissa tuli aika selkeästi esille niitä konkreettisia tavallisten ihmisten arkeen liittyviä parannuksia ja muutoksia joita pitää tehdä ne aika lailla uupumaan opposition puheenvuoroista haluan nostaa esille ilmastonmuutoksen ja miten se voi olla juuri näitä tekoja green new deal tarvitaan kestävästi luodaan uusia työpaikkoja ja entistä parempia liikenneyhteyksiä sillä huolehditaan että suomi on taloudellisesti ilmastollisesti ja sosiaalisesti kestävämpi tulevaisuudessa meillä ei ole varaa menettää

talman talous luodaan yrityksissä ja aina pitää keskittyä siihen miten yritysilmapiiriä voitaisiin parantaa me tarvitsemme paljon nopeampia lupaprosesseja ulkomaista työvoimaa palkattaessa koska on selvä asiantuntijat ovat tästä varsin yksimielisiä että että tarvitaan työperäistä maahanmuuttoa hallitusohjelmassa todetaan että työllisyyden parantamiseksi ei suljeta pois mitään toimenpiteitä ja ja siksi meidän eduskuntaryhmämme kysyy missä määrin nyt hallituksen kokeneempi ministerikaarti lintilä ja haatainen joka istuu tärkeässä tärkeässä ministeriössä työ ja elinkeinoministeriössä voisi edistää sitä että että nyt näitä työllisyyskokeiluja rohkeasti lähdettäisiin toteuttamaan paikallisella tasolla kokeilujen kautta kunnissa

ministerit saavat myöhemmässä vaiheessa keskustelua vastauspuheenvuoroja

hallituspuolueet korostivat että pilkkuakaan hallitusohjelmassa ei muuteta mikä oli kyllä vahinko niin työllisyyspolitiikan kannalta kuin esimerkiksi perhe ja väestöpolitiikan kannalta te ette ole huomioineet niitä uusia tietoja jotka tänä syksynä ovat kertoneet siitä että syntyvyys on romahtanut vielä nopeammin kuin keväällä ja alkuvuodesta luultiin eli tänä vuonna ollaan sillä tasolla

ihmettelen sitä että näissä hallituspuolueiden puheenvuoroissa tai pääministerin puheenvuorossa ei tätä vakavaa huomiota lainkaan sivuttu ja ihmettelen myös sitä miksi tätä ongelmaa ei päivitetty tai ratkaisuja päivitetty sillä tulevaisuuden työvoiman saatavuuden ja kestävyysvajeen ratkaisun kannalta olisi oleellista tehdä pikaisia korjauksia perhe ja väestöpolitiikkaan tässä voitaisiin ottaa mallia esimerkiksi virosta jossa muutama vuosi sitten korotettiin lapsilisiä ja syntyvyys on lähtenyt

koko hallituksen budjetti nojaa siihen että työllisyysastetta nostetaan ja nytten kun kun akavan puheenjohtaja sture fjäder sanoi että kolmikannasta ei ole tulossa apuja tähän asiaan niin kysyisin hallitukselta mitkä ovat ne toimet minä en usko enää mihinkään kokeiluihin vaan nyt pitäisi olla järeitä toimia miten ihmiset saadaan siirtymään sinne missä on työpaikkoja ja miten yleensä työllisyysastetta saadaan nostettua se tulee olemaan avainasemassa koko tämän hallituksen menestymisen kannalta haluaisin tietää missä vaiheessa nämä toimet ovat koska puhutaan aina vain että ne tulevat ja tulevat mutta niiden aika olisi nyt

herra puhemies hallitusohjelma on erittäin hyvä se on kunnianhimoinen oikeudenmukainen ja tulevaisuuteen katsova se on ohjelma josta kannattaa olla ylpeä

sitä arvostetaan jopa maailmalla arvoisa puhemies olemme sitoutuneet siihen että suomi on hiilineutraali vuonna kaksituhattakolmekymmentäviisi panostamme myös varhaiskasvatukseen perusopetukseen osaamiseen koulutukseen ja työllistämiseen osaamiseen ja ihmisen hyvinvointiin panostamalla vastaamme työelämän tulevaisuuden isoon rakennemuutokseen ja murrokseen sekä työllisyyden vahvistamiseen marinin hallitus ei katso vain tätä päivää mutta tänä päivänä on vaikutus tulevaisuuteen ja sen takia tämä on erittäin tärkeä että me pysymme tällä ja viemme sitä eteenpäin kunniakkaasti
edustaja tavio

jäädytä oli aivan järkyttävää lukea viikonloppuna uutisista että ulkoistitte ministeriön virkamiehen kertomaan että hoitajamitoitusta ei tule olisi ollut reilua pääministeri että olisitte kertonut pöntössä sen että todellakin hoitajamitoitus viivästyy ensi vuoteen ministeriön virkamies perusteli että hallituksen ero ja siitä seurannut lyhyt toimitusministeristön jakso hidastivat lain valmistelua mitä te meinaatte nyt tehdä kun hallitus mokasi voisitteko te kiriä nyt ja ottaa kiinni sitä kadotettua aikaa ja tehdä kaikkenne että se hoitajamitoitus oikeasti saataisiin niin ja äsken oli kesäloma ja nyt on joululoma elikkä aina tulee näitä perusteluja selityksiä selityksiä milloinka te lähdette toimimaan lottovoittokin on todennäköisempää saada kuin hoitajamitoitus suomen lakiin kysynkin teiltä arvoisa ministeri krista kiuru miten tässä näin pääsi käymään se oli yksi virke ja siinä oli vain pieni hetki ja nyt eletään kohta jo ensi vuotta eikä mitään tapahdu oletteko te huijanneet suomen kansaa ja kertoneet meille kansanedustajille ihan väärää tietoa siitä että hoitajamitoitus

arvoisa puhemies kaikki ovat varmasti samaa mieltä useista hyvistä menolisäyksistä joita hallitus on kyennyt sopimaan haaste on vain se että ne lepäävät täysin ei tuon kirjan vaan työpaikkojen synnyn päällä täällä ovat toistuvasti muun muassa keskustan puheenjohtaja kulmuni ja nykyinen elinkeinoministeri lintilä todenneet että on valmistauduttava leikkauksiin jos niitä työpaikkoja ei tule ja sitten te puhutte siitä että mennään työvoimapalvelut edellä ja kuitenkin hallitusohjelman menolisäyksistä vain muutama prosentti siis vain muutama prosentti kohdistuu työvoimapalveluihin te ette tällä millään loikkaa pohjoismaiselle tasolle työvoimapalveluissa te siis nojaatte aivan muihin keinoihin ja kun täällä pääministeri marin hyvä niin ojensi yhteistyön kättä niin oletteko valmiita nyt katsomaan edeltäjäänne ennakkoluulottomammin myös esimerkiksi meidän vaihtoehtobudjetin keinovalikoimaa joka tietopalveluiden laskelman perusteella tuo kaksikymmentäkuusituhatta työpaikkaa kun teidän vie viisituhatta työpaikkaa

arvoisa puhemies hieman hämmentää tämä hallituksen nimittely jota tuli oppositiosta muun muassa edustaja halla aho totesi että sosialistihallitus minusta hallituksia kannattaisi arvioida tekojen mukaan ja niitten aika tulee hieman myöhemmin kun annetaan aikaa tehdä niitä tekoja sen voin kuitenkin todeta että että kokoomuksen kanssa emme voisi saada sellaista perhevapaauudistusta joka on lapsiperheille parannus eikä heikennys senkin voin todeta että emme saisi tasapainoista aluekehitystä luotua niin kuin tämän hallituksen kanssa saadaan ja senkin voisi todeta että opposition kanssa emme pystyisi parantamaan pienituloisten eläkeläisten asemaa sen takia kannattaa olla tässä hallituksessa emmekä muuten niin kokoomus emme teidän kanssanne saisi parannettua edes yrittäjyyttä yhtä hyvin kuin tämän hallituksen kanssa sekin on muuten aika hämmästyttävää teiltä ei ole tullut koko aikana yhtään esitystä yrittäjyyden parantamiseksi ja ja tämä on kyllä aika erikoista minusta tätä hallitusta kannattaa tukea tämä ja toivotankin menestystä kaikille ministereille työssänne
arvoisa puhemies muutamaan puheenvuoroon vastauksia edustaja orpo väititte että työllisyystoimet lykkääntyvät eivät ne lykkäänny me olemme sillä polulla minkä olemme valinneet meidän tavoitteenamme on seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysaste ja se että ensi kesänä on kolmekymmentätuhatta uutta päätösperäistä työpaikkaa tällä polulla olemme ja ja varmasti työministeri haatainen voi näitä konkreettisia asioita enemmänkin tässä avata edustaja räsänen nosti perhepolitiikan esille puhuitte lapsilisistä no näitähän me olemme juuri nyt korottamassa näitä tekojahan me teemme me teemme perhevapaauudistuksen ja panostamme lapsiperheiden toimeentuloon ja palveluihin edustaja mykkänen kysyitte voisimmeko me ottaa teidän vaihtoehtobudjettinne tarkempaan tarkasteluun varmasti voimme ottaa sen tarkempaan tarkasteluun mutta kyllä hieman pitää ihmetellä sitä kokoomuksen vaihtoehtobudjettia esimerkiksi raidemiljardeja uusiin nopeisiin yhteyksiin kun tässä menee vielä vuosikausia ennen kuin mitään on saatu edes konkreettisesti suunniteltua mihin te käytätte ensi vuonna ne miljardit mihin te käytätte ne kun tässä menee vielä kuusi vuotta ennen kuin ne investoinnit ovat valmiita toteutettaviksi tämä johtuu siitä että näitä ei olla aiemmin laitettu liikkeelle tämä hallitus laittaa ne liikkeelle tämä hallitus tekee nämä teot tervetuloa mukaan rakentamaan tulevaisuuden suomea

positiivista oli se että te lupasitte pääministeri työllisyystoimia kolmekymmentätuhatta ja minä oletan että se tarkoittaa sitä että seuraavassa kehysriihessä te teette ne päätökset siihen on muutama kuukausi aikaa mutta se on aivan kriittinen juttu että silloin hallituspuolueet te pystytte tekemään niitä toimia koska jos te ette niitä tee ja jos talous kehittyy niin kuin nyt näyttää niin se ohjaa vääjäämättömästi siihen että velkaantuminen tulee kasvamaan todella nopeasti ja se johtaa taas leikkauksiin suomalaisten hyvinvointipalveluista en usko että te haluatte sitä eli tehkää niitä työllisyystoimia kokoomuksella on omassa ohjelmassaan ekonomistien arvioimia erittäin toimivia työllisyystoimia mutta toinen kysymys vielä kun tässä tätä uutta starttia nyt haetaan niin uskon että monia ihmisiä kiinnostaa mitä kuuluu eläkelupaukselle oliko se oliko se rinteen lupaus vai oliko se hallituksen lupaus miten työ jatkuu koska satanen niin kuin yleisesti tiedetään on kutistunut aika pieneksi jatkuuko tämä työ

arvoisa puhemies haluaisin oikeastaan kiinnittää huomiota tuohon perussuomalaisten riveistä käytettyyn puheenvuoroon tästä hoitajamitoituksesta siellä oltiin huolissaan siitä ehtiikö se nyt ajallaan minä uskon että ministeri tähän varmasti kohta vastaa mutta tämä on oikeastaan hyvä esimerkki olen iloinen siitä että nyt sieltä perussuomalaisten riveistä ollaan myös huolissaan tästä hoitajamitoituksesta ja kannetaan huolta mutta ihme vain että ryhmäpuheenvuorossa vaadittiin uusia vaaleja ryhmäpuheenvuorossa vaadittiin uusia vaaleja jossa kyllä otetaan monta loikkaa

kirjaimen ja ja menettelyiden yli ja mikä olisi varmin tapa varmistaa että hoitajamitoitus siirtyisi kauas tulevaisuuteen kuin ryhtyä nyt uusiin vaaleihin tässä on nyt juuri se kysymys arvoisa puhemies että että haluammeko me yhdessä laittaa vanhustenhoivan kuntoon

puhemies uuden sukupolven punavihermultahallituksen aikaansaannokset toistaiseksi ovat heikohkot hallituskriisi muutama ero tulehtuneet välit hallituspuolueiden välillä salassa valmisteltu jihadistien kotiutusoperaatio möläytyksiä lupausten vesittäminen ongelmasta toiseen kulkemista onneksi kuitenkin uusi pääministeri on saanut aikaiseksi suomi glooriaa ja kansainvälistä kunnioitusta olemalla oikeaa sukupuolta ja ja riittävän nuori ole kaikin osin huono kuten olen itsekin täällä monesti tuonut esille perussuomalaisia ei erota hallituksen puolueista auttamisen halu se mikä meidät erottaa on näkemyksemme jonka mukaan meidän tulee auttaa ihmisiä ensisijaisesti oman maamme sisällä tätä me kutsumme sisäiseksi solidaarisuudeksi meillä on siihen paitsi moraalinen velvollisuus myös taloudellinen mahdollisuus

arvoisa herra puhemies täällä on

niin arvoisa herra puhemies täytyy hieman kiinnittää huomiota tuohon edustaja halla ahon taannoiseen puheenvuoroon jossa

niin arvoisa herra puhemies kiitän tästä tästä laupeudestanne tosiaan edustaja halla aho tässä taannoin kiinnitti huomiota ilmastonmuutokseen joka on todella isoimpia uhkia mikä tätä maapalloa uhkaa ja hallitus on siihen ponnekkaasti tarttunut ja pyrkii ilmastonmuutosta torjumaan nyt kuitenkin vaikuttaa siltä että perussuomalaisten ja varsinkin edustaja halla ahon näkemys suomalaisesta elinkeinoelämästä ja teollisuudesta on jämähtänyt seitsemänkymmentä luvulle täällä maalaillaan sellaisia käsityksiä että teollisuus lähtee suomesta teollisuus häviää yritystoiminnan edellytykset menevät jos torjumme ilmastonmuutosta tämähän ei pidä paikkaansa voin järjestää teille edustaja halla aho kiertueen omassa maakunnassani keski suomessa jossa on lukuisia menestyviä teollisuusyrityksiä joiden tulevaisuus ja jo tänä päivänä elanto perustuu yksinomaan ilmastonmuutoksen torjuntaan siihen että samoja asioita joita on tähän asti tehty saastuttavasti pitää tehdä jatkossa siten että päästöjä ei enää synny ja näitä teknologioita syntyy koko ajan uusia ja uusia on mielestäni käsittämätöntä kuinka perussuomalaiset en nyt sano että pyllistätte mutta ainakin vähättelette näitä yrityksiä ja näitä mahdollisuuksia mitä suomalaisella elinkeinoelämällä on ilmastonmuutoksen torjunnassa ja sitä mitä jo nyt tehdään mitä sanovat ne duunarit jotka teitä kannattavat siellä teollisuusyritysten palveluksessa mitä he sanovat jos te puhutte tällä tavalla viettekö te heiltä leivän suusta

tosiaan silloin kun puhemies ei kuule mitä puhuja

madridin ilmastokokous todellakin lässähti ja osoitti muun muassa sen että tässä maailmassa on edelleen liikaa valtaa sellaisilla voimilla joille tiede ja tulevat sukupolvet eivät paina juuri mitään on kuumottavaa kuulla näitä samoja kaikuja tässäkin salissa

jota ilmastonmuutos runtelee kun nämä teot viivästyvät tämä hallitusohjelma ja sen tavoitteet fossiilivapaasta hyvinvointiyhteiskunnasta sen ajatukset reilusta muutoksesta maa ja metsätalouden kehittämisestä huoltovarmuuden

juuri nämä näkökulmat esillä ja se on jo sen takia juuri se mitä tarvitaan ja ne ovat ihan äärimmäisen tärkeitä tavoitteita

puhemies haluaisin muistuttaa siitä että kukaan ei perussuomalaisissakaan vastusta sitä että me kehitämme hyviä teknologioita hyviä vientituotteita esimerkiksi afrikkaan olen useita vuosia sitten puhunut tästä tästä asiasta tässäkin salissa kun esimerkiksi vierailin keniassa ja ja sehän on on nyt aivan aivan eri eri asia haluaisin ministeri marinilta kysyä vetositte siihen että meidän tulisi täällä osoittaa luottamusta eikä hakea eroavaisuuksia mutta eikö ole niin että meistä jokainen niin minä pääministeri kuin jokainen tässä salissa joutuu itse hankkimaan sen oman luottamuksensa omilla teoillaan minusta olisi aika erikoista että meidän täytyisi hallituksessa keskittyä siihen että me kehuisimme teitä vain hyvistä teoista emmekä ehkä toisi esille niitä heikkouksia joita joita hallituksella on eli toivon että itse hankitte oman luottamuksenne minusta se olisi kohtuullista ja mitä tulee näihin tekoihin mitä täällä on vaadittu niin katsokaa esimerkiksi tätä meidän vaihtoehtobudjettiamme jos jos viitsisitte siihen paneutua ettekä vain sanoisi ettei ole

arvoisa puhemies ymmärrän hyvin että edustaja lohella on aikamoista selittämisen tarvetta voi olla että jossakin keskustan ihan ikiomassa mikä mikä maassa tämä on keskustalainen hallitus mutta me kaikki muut täällä ja myös keskustan etten sanoisi entiset äänestäjät tietävät että keskusta on päättänyt lähteä vasemmistohallituksen tukipuolueeksi hallitus on tähän saakka keskittynyt siihen mitä poliitikot osaavat parhaiten eli jakamaan rahaa hyviin tarkoituksiin ja monet kohteet varhaiskasvatus koulutus vanhusten ja lasten palvelut ovat hyviä kohteita mutta kun te ette pysty näitä rahoittamaan työllisyyden parantumisella koska teillä ei ole siihen valmiutta niin te rahoitatte nämä verojen kiristämisillä ja velanoton lisäämisellä ja tämä velanoton lisääminen on meidän lapsiltamme leikkaamista ja siihen teidän ei pitäisi ryhtyä

arvoisa puhemies ymmärrän sen että jos asia argumenteilla ei hallitusohjelmaa pysty arvostelemaan niin sitten aletaan moittimaan

kuten äsken totesin kokoomukselta ei ole tullut puoleen vuoteen yhtään esitystä tähän saliin eikä muuallekaan siitä miten esimerkiksi yrittäjien asemaa parannettaisiin miksi olisi tullut kun he eivät keksi mitään parempaa mitä hallitusohjelmassa on ja sen takia kokoomusta ei tarvita tähän hallitukseen koska he eivät pysty tuomaan mitään lisäarvoa mutta sen sijaan tämä hallitus pystyy parantamaan pienituloisten eläkeläisten asemaa minusta kannattaisi lopettaa se irvailu vappusatasista koska se asia että me parannamme pienituloisten eläkeläisten asemaa on niin hyvä ja se asia että me saamme sitä tässä hallituksessa parannettua on niin hyvä että siitä ei kannattaisi irvailla kannattaisi mieluummin kertoa se oma näkökulma joka kokoomuksella on ollut että he eivät parantaisi pienituloisten eläkeläisten asemaa ja sitten he irvailevat että te ette saa sitä tavoitetta satasta heti kerralla

edustaja lohi ettehän te usko tuohon itsekään ettehän te usko tuohon millään koska minä muistelen sitä yhteistyötä viime kaudella jota yrittäjät samoin elinkeinoelämä kiittelivät koska me teimme sellaista politiikkaa joka loi luottamusta luottamusta suomeen me teimme yli kahdeksankymmentä toimea joilla luotiin pohjaa sille että suomeen syntyi sataneljäkymmentätuhatta työpaikkaa alensimme veroastetta se oli hyvää luottamuksen politiikkaa ja se on nostanut ihmisiä köyhyydestä ja se on luonut työtä tätä samaa kokoomus haluaisi jatkaa tätä teidän pitäisi ajaa hallituksessa

arvoisa puhemies kokoomuksen rikkinäinen levy näistä työllisyystoimista on nyt jatkunut kuukausia kun katsoo mitä te konkreettisesti esitätte yli puolet siitä teidän listastanne on hatusta vedettyä ilmaa ne lukemat eivät perustu mihinkään se mihin te vetoatte tietopalvelun laskelmat perustuu sosiaaliturvan heikennyksiin miksi te ette puhu asioista niiden oikeilla nimillä ette te esitä työllisyystoimia te esitätte heikoimmilta leikkaamista tämä hallitus tulee tekemään todellisia työllisyystoimia meillä on paljon ihmisiä jotka ovat olleet pitkään työttömiä sairaita eri tavoin ihmisiä jotka ovat vaikeasti työllistyviä ja heille luodaan väyliä sinne työelämään eivät he kepillä eivät työnantajat palkkaa näitä ihmisiä sillä että heiltä viedään siitäkin vähästä toimeentulosta loppu meillä on esimerkiksi pohjoismaissa erittäin hyvin toimiva palkkatuki ja sitten nämä paikalliset kokeilut ovat tulossa ja ne ovat sitä oikeaa työllisyyspolitiikkaa eivät sosiaaliturvan leikkaukset

meillä on keskusteltavana hallitusohjelma eräs keskeinen tavoite siinä on hoitotakuun toteuttaminen siitä ei vielä tänään kovin paljon puhuttu mutta juuri tuoreet thln tilastot osoittavat että perusterveydenhuoltoon suomessa tällä hetkellä pääsee viikon kuluessa alle neljäkymmentä prosenttia väestöstä me olemme tällä hetkellä jos vertailemme suomea oecd maihin jälkijoukossa meillä on koulutus hyvin hoidettu pisa tutkimusten valossa mutta perusterveydenhuollon palvelut ovat päässeet rapautumaan enkä syytä siitä edellisen edellistä hallitusta vaan itse asiassa tämä kehno kehitys on jatkunut parikymmentä vuotta nyt on aika panostaa perusterveydenhuoltoon missä tahansa kehittyneessä sivistyneessä maassa ihmiset pääsevät omalle lääkärilleen viimeistään viikon kuluessa käytännössä useimmiten kahdessa tai kolmessa päivässä olen erittäin

arvoisa puhemies tämän kiertotalouden hengessä laaditun hallitusohjelman mukaan

julkisen talouden tulee olla tasapainossa vuoteen kaksituhattakaksikymmentä mennessä tämä tavoite on erittäin hyvä mutta valitettavasti konkreettiset keinot sen saavuttamiseksi loistavat hyvin pitkälti poissaolollaan arvoisa puhemies erityisen huolestunut olen siitä että vaikka hallitus on ulkoistanut työllisyystoimien etsimisen työryhmille niin niiden työn on uutisoitu viime päivinä junnaavan pahoin paikoillaan työministeri haataisella onkin kova työ näiden työryhmien paimentamisessa arvoisa puhemies sekä pääministeri marin että edustaja lindtman täällä istunnossa tarjosivat oppositiolle yhteistyön kättä ja olen siitä iloinen valitettavasti nyt tilanne on se että esimerkiksi sote uudistuksesta emme ole kuulleet juuri mitään tämän vaalikauden aikana viime kaudella oli sentään suunnitelmat olemassa tässä vaiheessa pääministeri marin oletteko valmis ottamaan myös opposition mukaan sote uudistuksen valmisteluun jotta tämä kaikille suomalaisille erittäin tärkeä uudistus saadaan kuntoon pitkäjänteisesti ja mahdollisimman laajassa yhteisymmärryksessä
arvoisa puhemies kokoomus sanoo tekevänsä rakentavaa oppositiopolitiikkaa ja antavansa hallitukselle mahdollisuuden mutta seuraavassa silmänräpäyksessä itse asiassa heti hallituksen nimittämisen jälkeen sama puolue viilettääkin perussuomalaisten kelkan kyydissä ja esittää uudelle hallitukselle epäluottamusta siinä missä me olemme päässeet vauhtiin esimerkiksi luonnonsuojelussa koulutuksen kunnianpalautuksessa ja eriarvoisuuden torjumisessa kokoomus on toden totta päässyt oppositiopolitiikan makuun se on toki opposition tehtävä me hallituksessa keskitymme sen sijaan rakentamaan maailman ensimmäistä ilmastokestävää hyvinvointivaltiota ja parantamaan suomalaisten arkea ja työllisyyttä suojelemaan suomalaisten rakastamaa luontoa vahvistamaan tasa arvoista koulutusta sekä puolustamaan ihmisoikeuksia kotona ja maailmalla me teemme työtä sen puolesta että tässä maassa tulevaisuudessakin jokaisesta lapsesta voi tulla mitä tahansa se on tämän maan tarina ja siitä tämä hallitus pitää kiinni

puhemies edustaja honkonen piti hyvän puheenvuoron siitä kuinka ilmastomyönteisellä teollisuuspolitiikalla voitetaan markkinoita moni muukin muun muassa pääministeri marin on kiinnittänyt huomiota ilmastovastuun tärkeyteen ja sen jaamme täysin yksi asia joka on muuttunut kesäkuusta kun te asetitte tavoitteen hiilineutraalisuudesta kaksituhattakolmekymmentäviisi on se että nyt uudessa luonnonvarakeskuksen metsien hiilinielulaskelmassa se arvio kuinka paljon metsät sitovat hiiltä vuonna kaksituhattakolmekymmentäviisi on puolittunut siis puolittunut siitä joka teillä oli käytössänne hallitusohjelmaa tehtäessä nyt kysyisinkin pääministeriltä onko tässä äärimmäisen vakavassa asiassa jossa te olette asettaneet äärimmäisen tiukan tavoitteen ja sitoneet sen tähän neutraalisuus kaksituhattakolmekymmentäviisi käsitteeseen tavoite tehty tämän vanhentuneen arvion vai nyt käsillä olevan nieluarvion perusteella kun asiantuntijat esimerkiksi vtt jo nyt sanovat että merkittävät ilmastotoimet jäävät puuttumaan talousarvioesityksestä sitra sanoo että hallituksen toimet ovat pieniä ja jäävät selkeästi vajaiksi ja muun muassa sll wwf ja niin edelleen ovat sanoneet että hallituksen olisi pitänyt koskea turpeen veroetuun jo tässä budjetissa miten aiotte reagoida siihen että käytännössä ole mitenkään enää mahdollinen niillä toimilla joista olette päässeet

puhemies kokoomus on tuonut

vahvasti mukaan kvartaalikapitalismin te edellytitte edelliseltä pääministeri rinteen hallitukselta että se toteuttaa kolmessa kuukaudessa käytännössä kaikki merkittävät tavoitteensa sanon suoraan että tähän halpaan oikeistopopulistiseen ajatukseen ei pidä mennä

on että yli kolme vuotta vaaleihin teemme sinä aikana sen että kaikki suomalaiset näkevät että hallituksen toiminta on johtanut suunnan kääntymiseen vasemmisto keskustalainen politiikka lyö itsensä nyt läpi saatte nähdä

puhemies hallituksella on kaksi keskeistä tavoitetta työllisyysaste seitsemäänkymmeneenviiteen ja julkisen talouden tasapaino vuoteen kahdessakymmenessäkolmessa mennessä molemmat näitä on syytä tukea mutta kun katsomme ensi vuotta niin talousarvio johtaa viidentuhannen uuden työttömän syntymiseen ja kahden pilkku kahden miljardin alijäämän kasvuun eli velkaantumiseen ja näistä lähtökohdista teidän olisi saavutettava nuo vuoden kaksikymmentäkolme tavoitteet ministeri kulmuni pidättekö valtiovarainministerinä realistisena että näin voi tapahtua täällä on todettu että puheenjohtaja fjäder fjäder todellakin sanoi ja eräs muu lähellä noita neuvotteluja oleva sanoi että työryhmät seitsemän työryhmää ovat istuneet koko syksyn saamatta käytännössä yhtään mitään aikaiseksi on pari kuukautta aikaa tehdä kehysriiheen teille niitä ehdotuksia ja syyskuussa pitäisi olla kolmekymmentätuhatta työpaikkaa tiedossa

arvoisa puhemies täällä peräänkuulutettiin kestävää talouspolitiikkaa tämä hallitus on sitoutunut tekemään edustaja orpo sosiaalisesti kestävää talouspolitiikkaa ja siihen kuuluu ilman muuta työllisyysasteen nostaminen me olemme sitoutuneet tähän seitsemänkymmenenviiden prosentin tavoitteeseen ja tulevaan kehysriiheen mennessä etsimme päätösperäisiä päätöksiä tämän kolmenkymmenentuhannen työpaikan edestä mutta haluan korostaa hyvät edustajat sitä viitaten edustaja gustafssonin puheenvuoroon että työllisyyspolitiikassa tarvitaan pitkän tähtäimen toimia ja niitä ovat koulutukseen ja tutkimukseen investointi ja sitä tämä hallitus tekee mittavasti toinen asia on yritysten tuottavuuden ja viennin edellytysten turvaaminen se on ihan ykkösasia ja tulen sitä myös myös vahtimaan mutta sitten on työvoimapolitiikka ja me tarvitsemme työvoimapolitiikkaan rakenneuudistusta edustaja adlercreutz täällä peräänkuulutti sitä että mitä tullaan tekemään muun muassa kuntakokeilut ovat lähtemässä käyntiin kaksikymmentä kuntaa on valittu tämä on nyt kommentointikierroksella ja minä todella toivon että nyt kunnat ottavat yhdessä tästä kopin ja kokoavat yhteen kaikki ne palvelut joita työllistämisen tueksi tarvitaan vantaa on loistava esimerkki siitä miten sosiaali ja terveyspalvelut

ainoa ratkaisu me tarvitsemme näistä työryhmistä tuloksia ja sitä työtä tehdään annetaan työryhmille nyt työrauha

puhemies hallituksen vaihtuminen vaikka tapahtuikin tuolileikin omaisesti olisi kuitenkin tarjonnut oivan mahdollisuuden siihen että hallitusohjelmaa oltaisiin aivan aidosti tässä uudessa tilanteessa lähdetty arvioimaan täällä on todella moni kollega nostanut esille sen kuinka työllisyystoimia kaivataan eikä näytä kovin hyvältä sen suhteen että mitään olisi tapahtumassa sote uudistus puhututtaa kuntakenttää tällä hetkellä täältä aika monet kollegat myöskin puuttuvat sen tähden koska ovat tekemässä vaikeita päätöksiä omien kuntiensa valtuustoissa ja hallituksissa ja kunnat ovat todellisessa kriisissä koska meillä ei ole tietoa siitä millä tavalla tuo sote uudistus on etenemässä minkä tyyppisesti sitä ollaan tekemässä monissa kunnissa on tehty joko alibudjetointia tälle vuodelle tai sitten on lähdetty epätoivoisesti investoimaan ei tiedetä mitä on tulossa eu puheenjohtajuuskausi on kallistumassa loppua kohden ilman mitään merkittäviä saavutuksia sen tiedämme että maatalouden tukirahat tulevat rankasti leikkaantumaan puheenjohtaja kulmuni on nostanut esille sen että keskusta haluaa turvata maatalouden tuet onko varmaa että koko hallitus haluaa kansallisesti olla tukemassa

kohti eu minimiä on erittäin merkittävä asia suomalaiselle teollisuudelle kotimaisille vientiyrityksille ja uusille työpaikoille useampi puhuja nosti esille julkisen talouden tasapainon ja se on kirjattu hallitusohjelmaan vuonna kaksikymmentäkolme julkisen talouden täytyy olla tasapainossa ja siihen lisäksi tietenkin tulopohjan laajentaminen että yhä useampi suomalainen pääsee töihin ei tässä budjetissa tietenkään kaikkea ole vielä aivan kuten työministeri sanoi kevään kehysriihi on merkittävä syksyn budjettiriihi valitettavasti siellä perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissahan oli nolla pilkku viiden miljardin euron heitto liittyen tähän tasapainoon myös joten työllisyystoimia kyllä tarvitaan siinä kokoomus on aivan oikeassa ja niitä työllisyystoimia hallitus tulee kyllä esittämään

sosialistihallituksen ohjelmassa oli muutama hyvä tavoite

arvoisa puhemies odotan tuleeko lisäaikaa kun lupasitte no niin tuleeko nyt no jos voi jatkaa tästä hälystä huolimatta siellä oli muutama hyvä tavoite se että julkinen talous on tasapainossa vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme ja työllisyysaste seitsemänkymmentäviisi prosenttia samana vuonna nyt näyttää että toimenpiteitä uupuu aika lailla valtiovarainministeriön arvio on että työllisyys on jäämässä seitsemäänkymmeneenkolmeen prosenttiin näillä toimenpiteillä joita joita olette tekemässä ja ensi vuoden budjetti vähentää työllisyyttä viidellätuhannella julkisessa taloudessa on vahva kestävyysvaje alijäämä kasvaa ja velka kasvaa keskeisiä toimia tarvitaan nyt työllisyyteen ja julkisen sektorin tuottavuuden nostoon pääministeri marin marin miksi ette tässä yhteydessä tehneet omaa hallitusohjelmaa ja irtaantuneet tuosta rinteen hallituksen synkästä verhosta synkästä varjosta ja tehneet niitä toimenpiteitä joilla nämä ongelmat korjataan te te olette nyt vastuussa siihen ei riitä se että sanotte että olette ollut kuusi tuntia tai kuusi kuukautta tulee se aika että teidän pitää tehdä toimenpiteitä ja silloin suomalaiset odottavat niitä tekoja suomalaiset odottavat niitä jo nyt

arvoisa puhemies täytyy sanoa että tämä hallitusohjelma on osallistava ja osaava se osaa verottaa se osaa verottaa ja niistää lisää tavalliselta palkansaajalta työssäkäyvältä palkansaajalta toivoisin että tässä olisi muutettu jotakin pilkkua koska kun me tiedämme että kaikki talouden asiantuntijat sekä jopa eu komissio ovat huolissaan tämän tämän hallitusohjelman taloudesta ja teidän budjetistanne niin olisi ollut syytä syytä vaihtaa moneenkin kohtaan pilkun paikkaa mutta sitäpä ei sitten tehty vaan jatketaan tällä utopistisella linjalla verottaen ja velkaantuen

puhemies tämä hallitusohjelma on saanut paljon kiitosta tänäänkin käydyssä keskustelussa siitä että toteutetaan koulutuksen ja sivistyksen kunnianpalautus vähemmälle huomiolle on on kuitenkin jäänyt se että näitä panostuksia koulutukseen ja sivistykseen tarvitaan myös työllisyysasteen nostamisen näkökulmasta siitä on hyvä osoitus se että suomalaisten yrittäjien suuri ongelma tällä hetkellä ei ole edes työvoiman tarve vaan nimenomaan osaavan työvoiman tarve kun tarkastellaan niitä tietoja mitä meillä on tulevaisuuden kehityssuunnista niin tämä tulee ainoastaan kiihtymään joidenkin arvioiden mukaan suomessa uusista syntyvistä työpaikoista jopa kahdeksankymmentä prosenttia tulee olemaan sellaisia joissa vaaditaan korkeakoulutasoista osaamista

arvoisa puhemies olen erittäin ylpeä siitä politiikasta mitä antti rinteen hallitus on tehnyt ja millä politiikalla sanna rinteen hallitus nyt jatkaa sanna marinin anteeksi

antti rinteen hallitus päätti korottaa pienimpiä eläkkeitä ja tämä hallitus jatkaa sillä tiellä nyt on päätetty pienimpien eläkkeiden euromääräisistä korotuksista takuueläke viisikymmentä euroa kansaneläke kolmekymmentäneljä euroa ja näitä eläkkeitä tullaan tarkastelemaan seuraavissa budjettitarkasteluissa onko mahdollista perusturvaan ja eläkkeisiin antaa lisää euroja arvoisa puhemies edustaja purran kommenttiin haluan tässä kyllä tarttua missä edustaja purra viittasi isis taistelijoille maksettaviin kela etuuksiin kelassa ei ole tiedossa tapauksia joissa toiseen maahan vierastaistelijoiksi lähteneille henkilöille olisi maksettu etuuksia suomesta tämän halusin tämän salin edessä sanoa

arvoisa herra puhemies osaaminen ja kyky uudistua ratkaisevat mitkä maat pärjäävät tulevaisuudessa tahdon kiittää tässä hoskonen ja ja kiviranta jotka ovat ainakin minut saaneet lukemaan muutakin kuin keltaista lehdistöä eli esimerkiksi maaseudun tulevaisuutta mikä on varmistanut että suomen huoltovarmuuteen vastaaminen tuo meille tulevaisuudessa niitä kaivattuja työpaikkoja jos me teemme töitä vahvasti energiasektorilla vesihuollossa ravintohuollossa ja myöskin polttoaineiden parissa niin työtä kyllä suomalaisille riittää joten minä toivon arvoisat oppositiokollegat että tekin siirrytte keltaisen lehdistön sijasta vaikka maaseudun tulevaisuuden pariin

hallitus uskoo työmahdollisuuksien lisäämisen ihmisten auttamisen ja koko kansakunnan koulutusosaamisen vahvistamisen olevan oikeita suomalaisen kansakunnan menestykseen siksi onkin äärimmäisen tärkeää ja hienoa että heti ensimmäisen syksyn aikana hallitus on kyennyt vahvistamaan perusturvaa korottamaan pieniä eläkkeitä purkamaan epäoikeudenmukaisen aktiivimallin ja palauttamaan subjektiivisen päivähoito oikeuden nämä ovat oikeita arvovalintoja

arvoisa puhemies täällä on pohdittu minkä takia hallitus ei ole lähtenyt muuttamaan hallitusohjelmaa ja minusta on tärkeää todeta että tämä nyt keskustelussa oleva hallitusohjelmahan on siis jo muutamassa kuukaudessa näyttänyt voimansa me palautimme lasten yhdenvertaisen oikeuden varhaiskasvatukseen me purimme epäoikeudenmukaisen aktiivimallin ja me osoitimme erittäin vaikeissa ja ja turhauttavissa ilmastoneuvotteluissa eun puheenjohtajana johtajuutta ilmastokriisin olemme vasta päässeet alkuun hallituksen kyky tarttua ripeästi toimeen näiden turbulenttien viikkojen aikana ja keskellä ja viiden puolueen luja sitoutuminen tähän yhteiseen hallitusohjelmaan ovat hyvä merkki tulevaisuutta ajatellen tätä työtä jatketaan jo muutamien viikkojen kuluttua hallituksen päätökset köyhyyden torjumiseksi ja ja koulutukseen panostamiseksi alkavat näkyä ihan tavallisten suomalaisten arjessa tämä on se syy minkä takia hallitusohjelmasta ei muutettu pilkkuakaan se on hyvä

ärade talman työllisyys ja talous liittyvät myöskin siihen miten ihmiset jaksavat olla työelämässä pidempään ja miten he eivät sairastu esimerkiksi alkoholisoidu tai syrjäydy työelämästä tämä on tasa arvon näköinen hallitus mutta todellakin myös ohjelmassaan tasa arvotekoja tekevä hallitus ja odotan suuresti sitä historiallista päätöstä että meidän perhevapaiden uudistus toteutuu niin että myös isät voivat olla enemmän osa perhettä tuli juuri uusia lukuja joissa alkoholikuolemien ja huumekuolemien määrät ovat dramaattisesti nousseet nousseet viime vuonna ja kolme neljäsosaa näistä alkoholiin liittyvistä kuolemista on miesten kuolemia joten perussuomalaisten

arvoisa herra puhemies minä olen huolissani mutta en tästä hallitusohjelmasta se on se kehittää koko suomea se on oikeudenmukainen huolehtii heikommista se huolehtii luonnosta ja se lisää kestävästi luonnonvarojen käyttöä sekä huolehtii ruoantuotannosta kun kuuntelin opposition puheenvuoroja siellä ovat vilisseet sanat katastrofaalinen häikäilemätön on pidetty hirveänä asiana sitä että tätä hallitusohjelmaa jatketaan mietin sitä miten vaikeina aikoina sotien jälkeen jälleenrakennettiin suomea silloin ei kylvetty vihaa ja eripuraa ei kasvatettu katkeruuteen vaan pinnisteltiin yhdessä että saatiin parempi suomi mielestäni olisi tärkeää että nykyäänkin me yhdessä miettisimme miten emme äärevöittäisi toinen toisiamme puhuisi toistemme ohi kertoisi epätotuuksia somessa hyökkäisi toisia kohtaan vaan koetettaisiin tehdä yhdessä tästä parempi suomi mielestäni tämä on rohkeitten eteenpäinkatsojien hallitus ei huulipunahallitus tai

arvoisa puhemies eräs merkittävä valtiopäivämies sosiaalidemokraatti tosin on aikoinaan todennut jotenkin tähän suuntaan hyväosaisille löytyy aina puolustajansa mutta vähäosaisten puolustajia on harvassa siksi me olkaamme pienituloisten puolella tällä ajatuksella on rinteen hallitus ensin perustanut ja luonut ohjelmansa ja nyt sanna marinin hallitus sitä jatkaa erittäin

syvästi ajatteleva ajatus tässä hallitusohjelmassa pienituloisten suomalaisten tilannetta parannetaan ja investointeja tuetaan sekä korjataan rauta ja maanteitä sekä vesiväyliä ja mikä merkittävintä pienituloisten eläkeläisten ostovoiman lisäys tulee heti vuoden alusta voimaan kansaneläkkeitä nostetaan kolmekymmentäneljä euroa kuukaudessa ja takuueläkkeitä viisikymmentä euroa kuukaudessa nämä ovat merkittäviä tulonlisäyksiä pienituloisille

ihmettelen kyllä kovasti edustaja purran puheenvuoroa valitettavasti hän ei ole enää täällä salissa kun hän väitti esimerkiksi että hallitus ei ole saanut mitään aikaiseksi se ehkä osoittaa että ei ole sitten seurannut politiikkaa tarpeeksi hyvin viime viikolla äänestettiin todella aktiivimalli kumoon ja palautettiin subjektiivinen päivähoito oikeus perusturvaa nostetaan ja sen lisäksi koulutuksen lukuisat tasa arvohankkeet lähtevät liikkeelle

tähän eikä niitä enää tässä salissa kuulla lisää kritisoidaan mieluummin sanoja tekoja ja toimintaa eikä nosteta kenenkään ikää ja sukupuolta tikun nokkaan

edustaja kiuru edustaja hannakaisa heikkinen ja edustaja holopainen sen jälkeen

arvoisa puhemies tässä on nytten jonkin aikaa kritisoitu hallituksen työllisyystoimia ja itse asiassa täällä salissa yhtenä iltana lähdin listaa vähän avaamaankin koska tuntui että tällaisesta ei ole tietoa eli hallituksella on työllisyystoimista suunniteltu kohdan lista joka löytyy tarvittaessa pitää huomioida se että viime hallituskaudella kritisoitiin hallitusta siitä että tehtiin tiettyjä linjauksia ja ja päätöksiä ilman että niitä oltiin tarpeeksi hyvin valmisteltu ja tämä hallitus ei halua lähteä samalle linjalle vaan tämä hallitus haluaa valmistella päätökset hyvin ja heti vuodenvaihteen jälkeen hallitus lähtee toteuttamaan tätä

arvoisa herra puhemies onnea uudelle hallitukselle minulle ikä ja sukupuoli eivät merkitse osaaminen ja aktiivisuus on se tärkeä asia ja hienoa että meillä on aktiivisia ihmisiä jotka yrittävät varmasti parhaansa edustaja gustafsson tuossa aikaisemmin varoitteli oppositiota kvartaalikapitalismista no niinhän te väitätte että se on mutta jos otetaan tämä teidän talousarvioesityskirjanne niin luen täältä nyt teille teille semmoisia lukuja jotka katsovat hieman kvartaalia pitemmälle vuoden kaksituhattakaksikymmentä lopussa valtionvelka on satayhdeksän miljardia euroa uhkana velan määrän kasvu hallitsemattomaksi suhteessa bkthen puskurit seuraavaan taantumaan ovat ohuet talouden kasvu hidastuu yhteen prosenttiin vientinäkymät heikentyneet hallituksen tavoite seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyydestä ei toteudu ilman merkittäviä lisätoimia se lukee siis valtion

sekä edustaja sarkomaan että orpon suusta on todettu kutakuinkin näin että luottamus syntyy tekojen kautta kyllä mutta luottamusta halutaan oppositiosta vakavasti nakertaa epätosien lausuntojen ja pikkunäppärien heittojen vähättelevien heittojen kautta tällaiseksi luen muun muassa sosialistihallitukseksi nimittämisen ja pohjois pohjanmaan kokoomusnaisten naisten toteamus naisille en voi ymmärtää mutta terveisiä sitten täältä keskustan mikä mikä maasta mitä taas edustaja zyskowicz totesi tässä hallituksessa tärkeimpiä asioita minulle ovat alueellinen tasa arvo sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja oli aivan mahtavaa lukea tämän päivän maaseudun tulevaisuudesta että maalle muuttamista suunnittelee vakavasti kahdeksansataaneljäkymmentäneljätuhatta suomalaista ja lähes kolmasosa yrittäjistä sellaista yrittäjyyspolitiikkaa ja sosiaalipolitiikkaa ja

syytä olla ylpeitä tästä hallitusohjelmasta ja siitä suunnasta johon se vie me ainutkertaista luontoamme satsaamme koulutukseen ja sitä kautta teemme parempaa työllisyyspolitiikkaa on todella tärkeää tiedostaa että uusia työpaikkoja syntyy juuri niille aloille joilla tarvitaan korkeaa osaamista ja nyt siihen satsataan tekoja mitataan myös näkyvyyden kautta ja suomi on saanut erittäin paljon positiivista huomiota viime päivinä me voimme olla ylpeitä siitä että meillä on vähemmän rakenteellista epätasa arvoa kuin monessa muussa maassa tätä suuntaa me tulemme vahvistamaan muun muassa perhevapaauudistuksella olisin kysynyt arvoisilta ministereiltä miten voimme hyödyntää tätä erittäin hienoa näkyvyyttä jota olemme ansainneet viime päivinä vielä paremmin moni ihminen kommentoi ehkäpä enemmän tai vähemmän tosissaan mutta joka tapauksessa harkiten että he voisivat muuttaa suomeen koska täällä vaikuttaa olevan niin moni asia hyvin ja myös naiset voivat nousta politiikan johtotehtäviin näin ei todellakaan ole kaikkialla maailmassa

työllisyystoimia joista yrittäjätkin voisivat innostua juuri viime viikolla käsittelimme täällä veroesityksen jossa tulevat tuplapoistot koneista ja laitteista kyllä ainakin minä sain kovin myönteistä palautetta yrityskentällä tästä uudistuksesta te puhutte työllisyystoimista tosiasia on että teidän työllisyystoimenne ovat paluuta menneisyyteen ne ovat leikkauksia kyllä minä teidän listaanne katselin arvoisa edustaja orpo siellä on leikkauksia työttömyysturvaan siellä on leikkauksia toimeentulotukeen asumistukeen nämäkö ovat niitä työllisyystoimia toivottavasti eivät ainakaan tämän hallituksen joka katsoo vahvasti tulevaisuuteen varsin innoissani että että siellä koolla olette ja tulevaisuuteen katsotte puhemies täällä oli tärkeä kysymys johon en nyt kuullut vielä innostunutta vastausta oppositiolta ihan oikeasti tarjottiin yhteistyön henkeä tarjottiin mahdollisuutta tehdä yhdessä eikö esimerkiksi juuri tämä vanhustenhoiva hoitajamitoitus voisi olla sellainen asia että tehdään yhdessä ja pistetään kuntoon

sitä muutettu kun viisi puoluetta on siihen edelleen sitoutunut kansalaiset halusivat viime keväänä kovasti muutosta kevään vaaleissa ja sitä he ovat saaneet viime viikkojen aikana täällä on päätetty tärkeitä tavallisten ihmisten elämää koskettavia asioita on päätetty perusturvan korotuksista pienten eläkkeiden tasokorotuksista aktiivimallin poistosta ja täysipäiväisen subjektiivisen päivähoito oikeuden palauttamisesta

kyllähän me perussuomalaiset haluamme sen hoitajamitoituksen mutta kun te hallitus tuotte sen esityksen ja sen peräänhän me olemme täällä juuri tiedustelleet te ilmoititte juuri viikonloppua vasten että ei tule lakiesitystä tämän vuoden aikana vaikka olitte niin kertoneet meille se siirtyy ensi vuoteen ja minä haluaisin kysyä ja me perussuomalaiset haluaisimme tietää milloin se siis tulee nyt emme ole kuulleet ministeriltä emmekä pääministeriltä olemme kuulleet ainoastaan ministeriön virkamieheltä olette menneet virkamiehen selän taakse piiloon ja lähettäneet hänet asialle kertomaan että hoitajamitoitus viivästyy kertokaa nyt meille olisi ihan reilua sanoa että tämä on haasteellista ja vaikeaa ehkä sitä ei ole tulossakaan mistä se niin kuin tökkii mutta arvoisa herra puhemies vielä siitä sotesta tuokaa esityksiä meille ottakaa meidät mukaan parlamentaariseen työryhmään jotta me saamme ihan oikeasti yhdessä sen soten kyllä suomalaiset ansaitsevat hyvän terveydenhuollon

arvoisa puhemies tässä salissa on tänään puhuttu paljon luottamuksesta se on tärkeä keskustelunaihe ja ja uskon että suomalaiset ihmiset kaipaavat yhteiskuntaan vakautta yhteistyötä ja luottamusta mielestäni edustaja gustafsson käytti tärkeän puheenvuoron siitä millä tavalla me yhteiskuntaa tänä päivänä kehitämme teemmekö me sitä kvartaaleittain teemmekö me sitä vain lyhyellä aikavälillä vai haluammeko me yhdessä katsoa hieman pidemmälle ja tehdä esimerkiksi sellaista lainvalmistelutyötä joka oikeasti on hyvää ja laadukasta jonka kautta tavallisten ihmisten elämä ja arki paranevat itse uskon tähän jälkimmäiseen uskon siihen että tehdään mieluummin hyvin tehdään mieluummin huolella ja valmistellaan asiat niin hoitajamitoitus kuin muutkin kysymykset sillä tavalla että ne kestävät myös siellä ihmisten arjessa ja aidosti parantavat jokaisen meistä

hyvä kokonaisuus ja sen toimeenpanoon me tulemme tässä hallituksessa keskittymään me tulemme tekemään niitä tekoja jotka parantavat ihmisten elämää me tulemme tekemään hoitajamitoituksen me tulemme parantamaan työllisyysastetta me tulemme tekemään vastuullista ilmastopolitiikkaa joka samaan aikaan uudistaa yhteiskuntamme elinkeinorakennetta ja luo niitä menestymisen eväitä tulevaisuuteen tämän me teemme vastuullisesti huolelliseen valmisteluun pohjautuen ja myös opposition yhteistyöhön kutsuen niissä asioissa joista voimme löytää yhteistä

arvoisa puhemies täällä kysyttiin näistä työllisyystoimista useammassa puheenvuorossa ja kuten täältä aikaisemminkin on kerrottu niin kyllä työllisyystoimia tarvitaan lisää ja niitä on valmistelussa ja niin kevään kehysriihessä kuin syksyn budjettiriihessä niitä toimia täytyy sitten todennetusti myös olla mutta myös se kritiikki jota oppositio siis epäsuorasti esittää kaikkia niitä hyviä

vaihtoehdoissanne olleet niitä poistamassa ja tästähän tämä kiista nyt tällä hetkellä on työllisyystoimet vaativat vielä myös enemmän valmistelua ja se on aivan selvä asia että talouden täytyy olla tasapainossa työllisyystoimia tarvitaan ja niitä tulee mutta on siis hyvä että te myös tuette kaikkia niitä

mihin lopputulemaan eu rahoituskehysneuvotteluissa tullaankaan kansallisesti sitten tukitasot säilytetään ja tästä on meillä hallitusohjelmakirjaus olemassa

tässä käytiin hyvää keskustelua siitä millä tavalla hoitajamitoitusta voimme yhdessä edistää se on jo pitkä projekti täällä eduskunnassa ollut ja ja täällä on vahva yksimielisyys kokoomusta lukuun ottamatta siitä että tätä esitystä tarvitaan kiitän siitä työstä mitä me olemme kaikki yhdessä tehneet tuon asian eteen jos eduskunnassa olisi tehty tämä prosessi loppuun me emme olisi siinä tilanteessa johon

arviointineuvoston tehdä käsittely ja tehdä sitä työtä niin että se valmistuu vielä tällä viikolla niin me olemme varautuneet siihen että tässä on vielä pieni mahdollisuus siihen edustaja juvosen toivomaan suuntaan että tämä vielä ehtisi mutta haluan sanoa että virkavalmistelun näkökulmasta koska eduskuntakäsittely ei siirry eikä voimaantulo siirry sillä ei olisi suurta merkitystä tuleeko se vielä loppuvuonna

arvoisa puhemies kiitokset hyvästä keskustelusta myös hyvistä evästyksistä tämän hallituksen työlle tässä salissa on paljon puhuttu turvallisuudesta ja luottamuksesta kuten pääministeri marin hyvin toteaa tämä hallitusohjelma jolla hallitus työskentelee on niin hyvä että kannattaa jatkaa sen työstämistä niiden asioiden edistämistä kannattaa jatkaa hallitusohjelmassa on sitouduttu muun muassa siihen että arjen turvallisuuden kokemus paranee ja myös siihen että luottamus viranomaisiin säilyisi vahvana se on suomessa korkealla ja sitä pitää jatkossakin pitää yllä hallitus on jo käynnistänyt sisäisen turvallisuuden selontekotyön ensi vuonna näihin aikoihin pääsemme eduskunnassa myös keskustelemaan tästä työstä toivon myös matkan varrella valiokuntien kautta ja muissa tapaamisissa myös oppositiolta evästyksiä tähän tärkeään työhön

siitä että siirretään tämän hallinto työ ja elinkeinoministeriöön lisäksi maahanmuuttoviraston resursseja on tässä parannettu ja nyt jo on päästy purkamaan erityisosaajien ruuhkajonoja migrin päässä tämä on erittäin tärkeää ennen kaikkea suomalaisille yrityksille myös turvapaikanhakijoiden oikeusapua parannetaan asia on jo käynnistynyt kestävän kehityksen sitoumus on tehty myös sisäministeriön hallinnonalalla siellä on sitouduttu siihen että toimintavasteajat esimerkiksi poliisilla olisivat kohtuulliset niin että apua saataisiin ihan kaikkialla suomessa ja tästä hallitus tulee myös yhdessä linjaamaan jo tähän mennessä pelastusopiston resursseja on lisätty saamme lisää hätäkeskuspäivystäjiä saamme lisää pelastajia tähän maahan lisäksi tulemme huolehtimaan muun muassa koko maan kattavasta paloasemaverkostosta tässä on erittäin paljon tärkeää suomalaisten turvallisuutta takaavaa työtä jota on jo tehty ja sillä tiellä jatketaan

arvoisa puhemies meillä on hyvä maa ja meillä on hyvä hallitusohjelma niin kuin sisäministeri tässä totesi niin tämä hallitus panostaa siihen että turvallisuuteen panostetaan oikeudenhoitoon panostetaan koko rikosketjuun panostetaan ja suomi on kokoaan suurempi myös maailmalla kävin viime viikolla usassa jossa sain edustaa eu maata ja käydä keskusteluja usan oikeusministerin kanssa käytiin keskusteluja sellaisista aiheista jotka koskettavat meitä kaikkia tänä päivänä ympäri maailmaa keskusteltiin kyberturvallisuudesta keskusteltiin myös vaaleihin vaikuttamisesta eli demokratian peruspilareista ja demokratiaa kannattaa vaalia sen takia me saamme myös olla ylpeitä siitä että tässä maassa meillä on toimiva perustuslaki olen iloinen siitä että perustuslaki tälläkin kertaa kun oli hallituskriisi näyttänyt toimivansa sen takia olemme tässä tänään ja pystymme keskustelemaan tästä uudesta vanhasta hallitusohjelmasta joka on erittäin hyvä hallitusohjelma haluan myös viestittää teille siitä minkälaista palautetta tuli sinä päivänä tiistaina kun suomeen saatiin uusi hallitus en ollut ajatellut että se voisi olla niin iso uutinen maailmalla mutta se tuli eteen joka tapaamisessa yhdysvalloissa se tuli eteen korkeimmassa oikeudessa se tuli eteen oikeusministerin tapaamisessa se tuli eteen jopa vankilassa jossa kävin tervehtimässä yhdysvaltalaisia vankeja minun mielestäni se on äärimmäisen puhuttavaa jos jopa siellä tiedetään että suomessa on nyt tämmöinen naisvaltainen viisikko johdossa olemme päässeet siihen että meitä myös katsotaan ja meitä arvostetaan meidän tasa arvostamme ja meidän koulutusjärjestelmästämme
sitten vielä ministeri haatainen ja sen jälkeen mennään puhujalistaan
arvoisa puhemies täällä salissa on kannettu huolta työllisyydestä ja erityisesti työpaikkojen luomisesta ja se on varmasti meille kaikille yhteinen haaste ja tavoite se tavoite joka on asetettu seitsemänkymmentäviisi prosenttia

työvoimapolitiikan entisestäänkin trimmaaminen parempaan kuntoon ja tässä suhteessa nämä kuntakokeilut ovat nyt todella tärkeitä eli että me voimme valtion te toimistojen työn ja kunnissa jo nyt tapahtuvan hyvän yhteistyön saattaa yhteen jotta saamme entistä parempaa tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta tästä yhteisestä työstä ja resurssien käytöstä

ja muun muassa pirkanmaalta tampereelta ministeri andersson jo täällä sen totesi mutta kertaan vielä että työ ja elinkeinoministeriö on siirtänyt kaksikymmentä miljoonaa euroa nimenomaan yritysten rekrytointia helpottamaan meillä on työvoimakapeikkoja ja me tarvitsemme nyt täsmäkoulutusta niille ihmisille jotka pystyisivät työllistymään mutta jotka ovat työpaikkansa menettäneet odotan että tämä tämä myös tuottaa tuottaa meille lisää työpaikkoja ja mahdollisuuksia lisäksi meidän pitää tehdä niitä täsmätoimia joilla me vahvistamme ikääntyneiden nuorten ja sitten myös maahanmuuttajataustaisten ja pitkäaikaistyöttömien vajaakuntoisten työllistymisedellytyksiä ja tämä työ on käynnissä tähän tämä työryhmätyö myös hakee ratkaisuja

arvoisa puhemies vaikka pääministeri on vaihtunut ja maatamme luotsaa uusiutunut hallitus olemme edelleen pitämässä kiinni keväällä sovitusta hallitusohjelmasta viime viikkojen kohujen ja kuohunnan keskellä on ollut suorastaan huomiota herättävää miten suuri yksimielisyys on vallinnut siitä että antti rinteen aloittama hallitusohjelma halutaan saada toteutettua minusta se on virkistävä ja terve merkki politiikan kentällä siis hallitusta sitovat yhteen asiat tärkeät tavoitteet suomen ja suomalaisten hyväksi vaikka tavoitteiden toteuttaminen on vaikeaa jo nyt voi nähdä että onnistuessaan hallitus voi olla ylpeä tekemisistään ja se on sellaista politiikan polttoainetta joka saa kulkemaan pitkälle asioista voimme siis olla ylpeitä vaikka viime viikoista politiikassa emme voikaan ylpeillä jospa kaiken tämän lopputuloksena on nyt hallituksen sisuuntuminen toivottavaa onkin että kaikki tarmo kohdistuu nyt pääministeri marinin hallitusohjelman kunnianhimoisten tavoitteiden toteuttamiseen suomea kuljetetaan sosiaalisesti taloudellisesti ja ympäristöllisesti kohti kestävää yhteiskuntaa suomen historiallista tarinaa pienenä kansana maailman kärkijoukoissa jatketaan tavoittelemalla paikkaa maailman ensimmäisenä fossiilivapaana hyvinvointiyhteiskuntana minulle itselleni erityisen tärkeää on myös tavoite vähentää eriarvoisuutta se on paitsi inhimillistä ja viisasta politiikkaa myös vastuullista talous ja yhteiskuntapolitiikkaa arvoisa puhemies monet hallitusohjelmaan kirjatuista tavoitteista ovat lähteneet liikkeelle kun lainvalmistelu ja selvitystyötä on laitettu syksyn aikana käyntiin konkreettisia tuloksiakin on jo saatu aikaan epäoikeudenmukainen aktiivimalli on saatu vihdoin purettua kun leikkurit ja velvoitteet poistuvat ensi vuoden alusta eläkeläisköyhyyttä vähennetään korottamalla pienimpiä eläkkeitä kansaneläke ja takuueläkejärjestelmien kautta vuoden alusta takuueläkkeitä korotetaan viidelläkymmenellä eurolla ja kansaneläkkeitä kolmellakymmenelläneljällä eurolla kuukaudessa hallitus on aloittanut työnsä myös koulutuksen kunnianpalautuksen eteen subjektiivisen päivähoito oikeuden palauttaminen astuu voimaan ensimmäinen elokuuta kaksituhattakaksikymmentä ja samassa yhteydessä ryhmäkokoja yli kolme vuotiaiden osalta varhaiskasvatuksessa pienennetään oppivelvollisuuden laajentamisen selvitystyö on käynnistetty ja tavoitteena on saada hallituksen esitys saliin budjettilakina syksyllä opintoraha on sidottu takaisin indeksiin mikä tuo opintorahan samalle viivalle muiden etuuksien kanssa ja parantaa opiskelijoiden toimeentuloa lisäksi hallitus korottaa myös opintorahan huoltajakorotusta kolmanneksella nostaen sen seitsemästäkymmenestäviidestä eurosta sataan euroon työllisyysasteen parantaminen ei ole helppoa ja siihen työhön tarvitsemme kaikkien panosta tässä yhteiskunnassa hallituksen kunnianhimoiset työllisyystavoitteet vaativat vielä paljon mutta on käynnistänyt muun muassa työvoimapalveluiden uudistamistyön ja esitys kuntakokeilusta on parhaillaan lausuntovaiheessa lopuksi äänestäjät odottavat itseoikeutetusti hallitusvastuussa olevilta että he käyttävät valtaansa ja edistävät vaaleissa linjaamiaan asioita sekä edustamaansa arvopohjaa siinä ei ole mitään väärää eikä likaista tämän vallan kanssa käsi kädessä kulkee aina myös vastuu hallituksella on nyt vastuu sosiaalisesti taloudellisesti ja ja ympäristön kannalta kestävästä suomesta työtä sen eteen jatketaan yhteistyöllä ja rakentamalla ei rikki repien ja riitelemällä sopu ja luottamus ovat nyt sitä mitä suomi tarvitsee

arvoisa herra puhemies hyvät kansanedustajat pääministeri marinin hallitus jatkaa rinteen hallitukselta perimällään hallitusohjelmalla hallitus siis perii edellisen hallituksen ohjelmasta tutut ongelmat keskeinen ongelma on se ettei hallitus edes yritä ajaa tavallisen työtä tekevän tai ansaittua eläkettä nauttivan suomalaisen etua etusijalle on nostettu maailmanparantamiseen tähtäävä hyvesignalointi sekä päästöjen vähentämisen kannalta merkityksettömät mutta suomalaisille erittäin kalliiksi kalliiksi tulevat ilmastotoimet hallituksen politiikalla suomalaisten asumisen ja autoilun kustannukset tulevat entisestään nousemaan hallitus myy kiristää verotusta heikentää ostovoimaa ja ottaa aina vain lisää velkaa hyvinvointia ei voi rakentaa velkarahan varaan tällaisella menettelyllä syödään omien lastemme ja tulevien sukupolvien hyvinvointia sälyttämällä heidän niskaansa kasvava velkataakka perussuomalaiset katsoo että suomen hyvinvointi syntyy suomalaisesta työstä ja että suomen valtion talousarviossa suomalaisten hyvinvointi on asetettava etusijalle hallitusohjelmassa ei näin kuitenkaan ole tehty sen sijaan että hallitus pyrkisi varmistamaan suomalaisten yritysten kilpailukyvyn ja suomalaisten työpaikkojen säilymisen hallitus on asettanut etusijalle maailmanparantamisen ja vääränlaisen ilmastopolitiikan jossa suomalaisten yritysten toimintaedellytykset murretaan ja samalla vaarannetaan suomalaisten työpaikat suomalainen teollisuustuotanto ajetaan alas tuotteiden kysyntä ei häviä vaan ne tuotetaan muualla heikompien ympäristönormien maissa ja kuljetetaan euroopan markkinoille suurilla rahtilaivoilla jotka tuottavat suuremmat ilmastopäästöt kuin koko maailman autokanta yhteensä

epätasa arvon kasvuun ja pääkaupunkiseudun ulkopuolisen suomen kurjistumiseen esitänkin hallitukselle seuraavan perussuomalaisten eduskuntaryhmän epäluottamuslauseen eduskunta toteaa että marinin hallituksen ohjelma on vakavassa ristiriidassa hallituksen eduskunnalle esittämän talousarvion kanssa hallituksen talouspolitiikka lepää kokonaan epärealististen työllisyyden kasvuodotusten varassa vaikka valtiovarainministeriön ennuste on selvästi alhaisempi konkreettiset toimenpiteet talouskasvun ja työllisyyden vahvistamiseksi puuttuvat sen sijaan hallituksen ylimitoitettu ilmastopolitiikka karkottaa yritykset ja investoinnit suomesta hidastuva talouskasvu yhdessä vähäisten investointien väestön ikääntymisen ja julkisten kulutusmenojen kasvun johtaa kuntatalouden kriisiin ja valtiontalouden syvenevään ahdinkoon hallitus ei pysty rahoittamaan esittämiään menolisäyksiä verotulojen kasvulla pysyväluonteisten kulujen osalta vaan rahoittaa juoksevia menoja valtionomaisuutta myymällä julkisen talouden kestävyysvaje tulee syvenemään pääministeri marinin hallituksen ohjelman seurauksena lisäksi hallitus on epäonnistunut koti hoiva ja kotihoitopalveluiden parantamisessa viimeisin tieto hoitajamitoituksen viivästymisestä edelleen ensi vuoteen on yksi oiva esimerkki siitä lupaukset ikääntyneiden kansalaistemme aseman parantamiseksi ja hyvän hoivan takaamiseksi on unohdettu vappusatanen on kutistunut muutamiin kymmeniin euroihin ja sekin uhkaa hävitä nouseviin asumisen ja liikkumisen kustannuksiin ikäihmiset eivät saa luvattua sitovaa hoitajamitoitusta viivytyksettä vaan voimaantuloa on siirretty aprillipäivään kaksituhattakaksikymmentäkolme juuri ennen seuraavia eduskuntavaaleja ja kuka tietää tuleeko se sittenkään hallitusohjelma ei ratkaise yhteiskunnan akuuteimpiakaan akuuteimpiakaan ongelmia ei vastaa sote palveluita tarvitsevien kansalaistemme tarpeisiin eikä paranna useimpien kansalaisten arkea arvoisa herra puhemies hallitusohjelmasta puuttuvat monissa muissa pohjoismaissa jo säädetyt turvallisuutta lisäävät lait ja näiden puutteiden takia turvallisuusriskiemme kohtelu on lievempää ja lainsäädäntömme väljempää kuin verrokkimaissa arvoisa herra puhemies vielä muutamalla sanalla sote uudistuksesta perussuomalaiset toivovat että pääsisivät mukaan parlamentaariseen työryhmään sitä tekemään koska sote on meille kaikille yhteinen pakkoruotsia emme halua ja tuon terveisiä pojilta jotka miettivät lähtevätkö lukioon he eivät halua lähteä lukioon jos ruotsista tulee pakollinen kirjoitettava eli nämä terveiset sieltä kentältä jossa on kaikenlaisia ihmisiä ei ainoastaan perussuomalaisia ymmärsin tästä sivukommentin että olisi ollut vain perussuomalaisia

arvoisa puhemies sanna marinin hallituksen ohjelman missio on rakentaa tulevaisuuden yhteiskuntaa joka on oikeudenmukainen vastuullinen ja hyvinvoiva tuon tulevaisuudenkuvan ytimen muodostavat työntekoa ja yrittämistä arvostava ilmapiiri lapsi ja perhemyönteinen yhteiskunta sekä nojautuminen pienelle maalle elintärkeään koulutukseen ja osaamiseen hyvinvointi lähtee työstä ja yrittäjyydestä hallituksen tavoite parantaa yrittäjän arkea sekä turvata työtä ja toimeentuloa mahdollisimman monelle kestävän kasvun menestysresepti tarvitsemme ennakoitavan toimintaympäristön yrittämiseen kannustavaa sääntelyä tukea tuotekehitykseen ja innovaatioihin sekä työntöä suomalaisten ratkaisujen edistämiseen niin kotimaisiin kuin maailmanlaajuisiin rajat ylittäviin ongelmiin kuten ilmastonmuutokseen työn tekemisen ja yrittämisen kannustaminen turvaavat osaltaan alueellista oikeudenmukaisuutta hallitusohjelmassa painottuva tasapainoinen aluekehitys sekä koko suomen elinvoima tarkoittavat käytännössä eheämpää suomea hallitusohjelma tunnistaa hyvin vaikkapa toimivien liikenne ja tietoliikenneyhteyksien sekä koulutuksen saavutettavuuden merkityksen eri puolilla suomea ne kun ovat konkreettisia elinvoiman kehittämisen ja ylläpitämisen keinoja on selvää että näiden tavoitteiden toteutuminen edellyttää paitsi vahvaa poliittista tahtoa myös euroja vastuullinen taloudenpito vaatii tunnustamaan tosiasiat kestävyysvaje julkisessa taloudessa on kuitenkin edelleen neljä prosenttia töitä on siis tulevinakin vuosina tehtävä jotta suomi voidaan jättää paremmassa kunnossa tuleville sukupolville koulutukseen ja osaamiseen satsaaminen tukevat keskeisellä tavalla työllisyyttä ja yrittäjyyttä suomella on erinomaiset edellytykset menestyä kansainvälisen osaamisen ja innovaatioiden kärkimaana meillä on moniin muihin maihin verrattuna vakaa ja ennustettava toimintaympäristö jota tulee entisestään vahvistaa

suomi tunnetaan myös koulutuksen mallimaana yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen vahvistaminen on hallitusohjelman merkittävä tulevaisuuslinjaus korkeakoulujen lisäksi ohjelmassa panostetaan myös muihin koulutusasteisiin aina varhaiskasvatuksesta peruskouluun ja toiseen asteeseen myös työvoimakoulutukset sekä muunto täydennys ja täsmäkoulutukset saavat lisää resursseja myös jatkuvan oppimisen edistämiseen panostetaan vain rohkea päättäväinen ja uudistuksiin sitoutunut suomi pärjää tulevina vuosikymmeninä koulutus kaikilla asteilla ja sivistys laajasti ymmärrettynä turvaavat hyvinvointiyhteiskuntamme tulevaisuutta ja ruokkivat sen kehitystä hyvinvointiyhteiskunnan pohjan turvaaminen tarjoaa mahdollisuuden tukea myös tärkeää tavoitetta entistä lapsi ja perheystävällisemmästä suomesta hallitusohjelman perhepoliittiset kirjaukset ovat maailman mittakaavassa poikkeuksellisen edistyksellisiä kunnianhimoinen perhevapaauudistus joka on perheille parannus lapsilisien turvaaminen kotihoidontuen säilyttäminen laadukkaan varhaiskasvatuksen turvaaminen sekä muut perheiden tasa arvoa tukevat kirjaukset kertovat vakaasta tahdosta rakentaa perheystävällistä yhteiskuntaa sekä saada ihmisten lapsilukutoive ja toteutunut lapsiluku kohtaamaan nykyistä paremmin

sen nytkin tulevaisuutta ei rakenneta katsomalla peräpeiliin vaan rohkeasti eteenpäin suomi ja suomalaiset ansaitsevat tämän hallitusohjelman joka parantaa ihmisten toimeentuloa ja arjen sujuvuutta varallisuudesta sosiaalisesta asemasta tai asuinpaikasta riippumatta ohjelman joka kantaa vastuuta myös julkisesta taloudesta ja hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuudesta siksi on tärkeää että hallitus on toimintakykyinen ja panee kaiken tarmonsa ohjelman määrätietoiseen toimeenpanoon ja näin se myös tekee

arvoisa puhemies

tekee kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa suojelee ainutlaatuista luontoamme panostaa koulutukseen edistää tasa arvoa ja torjuu köyhyyttä tämä on tulevaisuuteen katsova kestävän kehityksen ohjelma joka haastaa meitä rakentamaan parempaa suomea jokaiselle joka päivä viime viikolla saimme ilmaston kannalta huolestuttavia uutisia tilastokeskuksen mukaan suomen hiilinielut romahtivat kaksituhattakahdeksantoista vuonna neljäkymmentäkolme prosenttia edeltävästä vuodesta tähän syynä ovat etenkin mittavat hakkuut suomen nettonielu ei ole ollut yhtä pieni sitten vuoden tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä samasta tilastosta selviää että suomen nettopäästöt kasvoivat prosenttia vuodesta kaksituhattaseitsemäntoista vuoteen kaksituhattakahdeksantoista pienentyneet nielut ja kasvaneet nettopäästöt ovat kestämätön yhdistelmä tämän hallituksen vaativa ja tärkeä tehtävä on viedä suomi uralle jolla tästä maasta tehdään hiilineutraali vuoteen kaksituhattakolmekymmentäviisi mennessä työhön lähdetään haastavista lähtökohdista mutta hallituksessa on jo hihat kääritty arvoisa puhemies eusta kuultiin viime viikolla hyviä ilmastouutisia unioni sitoutuu tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen kaksituhattaviisikymmentä mennessä tavoitteen saavuttamiseksi euroopan komissio julkaisi suunnitelman european green dealista jolla viedään eun ja ympäristöpolitiikkaa uudelle tasolle suunnitelma kattaa kaikki eu politiikan alat ja ilmastotoimien rahoituksen juuri päättyneen madridin ilmastokokouksen tulokset sen sijaan tuottivat pettymyksen suomen ja euroopan ilmastojohtajuudelle on todella kysyntää korostan vielä että tämä hallitus haluaa ja on sitoutunut toteuttamaan ilmastonmuutoksen torjuntatoimet sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisella tavalla arvoisa puhemies ilmastonmuutoksen lisäksi meitä uhkaa kuudes sukupuuttoaalto ja luonnon monimuotoisuuden hupeneminen tähänkin hallitusohjelmalla puututaan suunta on mahdollista kääntää tehokkaalla luonnonsuojelutyöllä siihen hallitusohjelma antaa hyvät eväät olemme jo tehneet historiallisen suuret panostukset luonnonsuojeluun tänä syksynä ympäristöministeriö käynnisti helmi elinympäristöohjelman jolla esimerkiksi soidensuojeluun on viimein saatu vauhtia ohjelman ensi vuoden neljänkymmenenkahden miljoonan euron budjetista kaksitoista miljoonaa on varattu soille ensimmäisestä luonnonsuojelualueesta juuan haukisuosta on jo tehty päätökset myös ympäristö ja luonnonsuojelujärjestöjen rahoitusta lisäsimme tuoreessa talousarviossa yli kolmanneksella arvoisa puhemies muutama sana koulutuksesta suomi on yhä pisa vertailun kärkikastia mutta pisteet ovat olleet laskussa vuosia osaamiserot sukupuolten välillä ovat suomessa oecd maiden suurimmat ja perhetaustan vaikutus lasten taitotasoon on vahvistunut tilastokeskuksen tuoreen tutkimuksen mukaan vuoden kaksituhattakahdeksantoista uusista ylioppilaista seitsemänkymmentä prosenttia ei jatkanut tutkintoon johtavassa koulutuksessa koulutuksessa samana vuonna naiset jatkavat suoraan lukiosta opiskelemaan merkittävästi harvemmin kuin miehet hallituksella on kunnianhimoiset suunnitelmat koulutuksen kunnianpalautukseen tartumme koulujen väliseen ja sisäiseen eriarvoistumiskehitykseen ja sukupuolten tasa arvon epäkohtiin maahanmuuttajien koulunkäynnin tukea parannetaan oppilas ja opiskelijahuollon palveluja sekä opinto ohjausta vahvistetaan haluamme varmistaa että jokainen nuori saa vähintään toisen asteen koulutuksen yhtenä konkreettisena tekona hallitus palautti jo subjektiivisen päivähoito oikeuden kaikille lapsille ja tulee pienentämään varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja hallituksen tavoitteena on että vuoteen mennessä viisikymmentä prosenttia nuorista aikuisista on korkeakoulutettuja tällä hetkellä osuus on neljäkymmentäyksi prosenttia mikä on alle oecdn keskiarvon meillä on tarvetta niin korkean tason osaajille yrityselämän tarpeisiin kuin esimerkiksi lääkäreille opettajille ja hoitajille turvaamaan asukkaille tärkeitä palveluita sekä niille tuleville osaajille joiden ammattinimikkeitä ei vielä edes ole olemassa jotta tämä tavoite saavutetaan korkeakoulujen rahoitus on turvattava ja aloituspaikkoja lisättävä arvoisa puhemies laadukkaalla koulutuksella ja osaavalla työvoimalla on merkittävä asema kestävässä rakennemuutoksessa kohti hiilineutraalia suomea lisäksi laadukas tasa arvoinen kaikkien ulottuvilla oleva koulutus on arvokasta itsessään uuden hallituksen tärkein tehtävä ja vastuu on ilmastonmuutoksen torjuminen ekologisesti sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä ja oikeudenmukaisella tavalla sen tuleekin läpileikata kaikkea tekemäämme työtä

saaristossa ja maaseudulla asuvilla on oltava samat oikeudet ja samat mahdollisuudet kuin kaupungissa asuvilla palvelumuotoja ei välttämättä ole järjestettävä samalla tavalla kaikilla alueilla kunhan palveluiden periaatteet yhdenvertaisesti koskevat kaikkia saaristoa ei ole hallitusohjelmassa aiemmin otettu huomioon näin laajasti saariston kehityksen kannalta haluan erityisesti korostaa kolmea asiaa

hallitusohjelmassa lukee turvataan harvaan asutuilla alueilla ja saaristossa ihmisten oikeudet peruspalveluihin alueiden yhteistyötä tukemalla uusilla toimintatavoilla ja riittävillä resursseilla tämä koskee nimenomaan palveluiden saatavuutta yhteiskunnan turvaa ja erityisesti liikkumisen edellytyksiä toiseksi digitalisointi erityisesti maaseudulla ja saaristossa tullaan tulevaisuudessa olemaan yhä riippuvaisempia digitaalisista palveluista tämä koskee monia palveluita kuten terveydenhuoltoa kouluja yrittäjiä yrittäjiä ja etätyön mahdollisuuksia toimivat nettiyhteydet ovat välttämättömiä iloitsen tämän hallituksen sitoutumisesta kattavan valokuituverkon rakentamiseen koko maahan viisi lyhyt kantama ei sovi saariston olosuhteisiin sen takia tarvitaan valokuituverkkoa mihin liitetään viisi g asemia on tärkeää antaa paikallisille pienille operaattoreille mahdollisuus operoida tässä tämä on paras tapa varmistaa saariston ja maaseudun valokuituverkon laajennusta

ärade talman tämä hallitusohjelma edistää tasa arvoista yhteiskuntaa uusia mahdollisuuksia ja osoittaa vahvaa uskoa tulevaisuuteen näiden asioiden avulla voimme edistää suomen kehitystä

arvoisa herra puhemies

vaihtoehtoisilla todellisuuksilla mennään kohti tätä hallitusohjelmaa niin mielestäni se on surullista kuitenkin faktat pitäisi aina ottaa faktoina se on hienoa että meillä on erilaisia poliittisia näkemyksiä esimerkiksi kokoomuksen näkemys siitä että pienituloisia työntekijöitä ei pitäisi tukea vaan vaan veronhelpotuksia pitäisi jakaa kautta linjan sinne hyväosaisille jotka vievät sitten ne lomamatkoillaan ulkomaille kun kun sen sijaan tämä hallitus haluaa tukea pienituloisia eläkeläisiä ja

esimerkiksi se perussuomalaisten politiikka että että irtaudutaan kansainvälisestä yhteistyöstä totaalisesti heidän ajatuksissaan missään tapauksessa ei saisi laittaa rahoja esimerkiksi kansainväliseen toimintaan ja kehitysyhteistyöhön se tarkoittaisi esimerkiksi tällä hetkellä että että al holin leiri purettaisiin sinne ei rahaa laitettaisi ja sieltä voisivat sitten vapaasti nämä ihmiset liikkua minne vain esimerkiksi tämäntyyppistä asiaa on siellä siellä takana kun kun suomalaisille uskotellaan että että se on huono asia että että olemme mukana kansainvälisyydessä sehän ei ole näin aivan samoin uskotellaan että ilmastonmuutosta joko ei ole tai että ne toimet mitä tämä hallitus tekee ilmastonmuutoksen torjumiseksi veisivät kaiken työn täältä suomesta tai yritystoiminnan teknologiateollisuus kemianteollisuus ja metsäteollisuus ovat kaikki sitoutuneet ilmastonmuutoksen torjuntaan ja ne tekevät toimia joilla me saamme suomen menestymään tulevaisuudessakin tämäntyyppistä politiikkaa meidän mielestäni kannattaa tehdä jotenkin tuntuu että perussuomalaiset ovat jätkähtäneet sinne seitsemänkymmentä luvulle siellä varmaan kannustettaisiin vieläkin lipeälampien tapaan päästämään metsäteollisuuden jäteliemet eteenpäin ja sanottaisiin ei tämmöisiin kannata puuttua mielestäni kannattaa mennä tulevaisuutta kohti mutta tehdään se niin että se on sosiaalisesti ja alueellisesti kestävää ja niin että meidän kilpailukykymme säilyy luotan vahvasti tähän hallitukseen että pystymme sen näin toteuttamaan tämä hallitus lisäksi mielestäni on oivasti ymmärtänyt sen että että työllisyys on se mikä on kulmakivi jos meinaamme pysyä meidän kehyksissämme tulevaisuudessa siksi me olemme sitoutuneet siihen että että taloudesta pidetään kiinni kiinni ja työllisyystoimia jatketaan kun nähdään ensin mitä siellä työmarkkinapöydissä on on sovittu toki toimia on jo aloitettu esimerkiksi palkkatukiasiat ovat erittäin hieno hieno juttu se että te toimistoissa on resursseja ja niitä ohjataan entistä paremmin on todella hyvä asia kuitenkin meidän täytyy esimerkiksi paikallista sopimista kohti mennä uskon että tällä hallituspohjalla pystymme tekemään sen niin että se on tasapainossa sekä työntekijöiden että yrittäjien näkökulmasta mutta toimia varmasti täytyy täytyy tehdä kun lupasin kerrata niitä hyviä asioita niin aloitan vaikka tästä omasta sektoristani sektoristani ruokaa syödään tulevaisuudessakin ja jos maapallo lämpenee on entistä huoltovarmuuden kannalta että sitä meilläkin voidaan tuottaa kestävästi siksi on tärkeää että investoinnit maatiloilla pystytään säilyttämään ja ja tämä perustukitaso joka joka silloin edellisen cap reformin aikana vaarantui ja esimerkiksi norminpurkua siellä puolella vielä jatketaan no en ehtinyt tällä kertaa enempää hyvistä teoista mutta niitä on paljon ja tästä voidaan jatkaa

arvoisa puhemies demokratiaa tulee vaalia istumme omilla paikoillamme ihmisiltä saadun luottamuksen ansiosta ja meidän tulisi olla tämän luottamuksen arvoisia yhtä lailla vaalipäivänä kuin sen jälkeenkin yksi tärkeimmistä työkaluista luottamuksen säilyttämiseksi on läpinäkyvyyden tavoitteleminen kaikessa päätöksenteossa ja toki täällä eduskunnassa vaaditaan tavallista enemmän läpinäkyvyyttä olisi mielestäni rakentavaa ja ja hyvää oppositiopolitiikkaa kertoa selkeästi mitkä asiat hallitusohjelmassa ovat hyviä ja minkä asioiden osalta toivotaan jotain muuta jotta ihmisillä olisi työkaluja arvioida mitä se oppositiopolitiikka mahdollisesti aidosti olisi se että tämä hallitusohjelma on varsin hyvä ja ja sellaisiakin kommentteja oppositiosta on silloin tällöin kuullut varmasti kertoo siitä että ihan joka sektorilta ei sitä kritisoimista löydy siksi on vaikea erottaa sellaisista puheenvuoroista joissa puhutaan esimerkiksi katastrofista mitä itse asiassa tarkoitetaan ihmiset varmasti haluaisivat tietää minkälaisia asioita oppositiokin haluaa edistää tämän hallitusohjelman puitteissa ja mikä mikä sitten on sellaista mikä mahdollisesti tehtäisiin eri tavalla arvoisa puhemies minun mielestäni tässä hallitusohjelmassa on kyllä monta asiaa joista voidaan olla ylpeitä edelleen se ei valitse sellaista pysähtyneisyyden tietä vaan menee eteenpäin se kurottaa kohti tulevaa näillä valinnoillaan uskoo kansainväliseen yhteistyöhön toisin kuin osa meidän oppositiosta panostaa liikkumiseen ihmisten liikkumiseen monin tavoin liikunnan edistämiseen iäkkäiden inhimilliseen elämään varhaiskasvatukseen ja koulutukseen kulttuuriin taiteeseen puhtaisiin vesistöihin tässä todellakin satsataan koulutukseen työllisyyspolitiikkana myös sivistyksen ohella koska se on ainut keino mennä eteenpäin hetki sitten tulevaisuusvaliokunta piti yhteisen kokouksen strategisen tutkimuksen tutkijoiden ja professorien kanssa ja jälleen kerran taas kuulimme sen varoituksen kuinka eteenpäin on katsottava ja jos satsaamme lähinnä vain alkutuotantoon nykyisen kaltaiseen teollisuuteen tai nykyisen kaltaiseen maatalouteen niin emme tuota sitä lisäarvoa niin paljon kuin meidän pitää jotta me myös tulevaisuudessa voimme taata suomalaisille hyvinvoinnin ja suojella ympäristöämme jatkuvasti pitää etsiä uusia keinoja niitä tulevia aloja joista emme välttämättä vielä tänään tiedä mutta joista saattaa olla tietoa vaikkapa meidän yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa joten kuunnellaan myös heitä on todella hienoa että luontoa vihdoin suojellaan tämän hallitusohjelman myötä myötä nyt vielä täydentävässä budjetissa on tulossa satsauksia muun muassa meidän luontomatkailuun retkeilyyn tehdään vihdoin jos eduskunta nämä päätökset hyväksyy ulkoilu ja virkistyskäytön strategia ja sille myös allokoidaan rahaa me tunnistamme vihdoin kuinka ainutlaatuiset sisävesireitit meillä on suomessa ja puhtaat makeat vedet joiden arvo on todella tunnistettu jopa niin että täällä meillä suomessa on muutamia yrityksiä jotka haluavat sitten tätä vettä pullottaa jopa myyntiin tästä toki voidaan käydä keskustelua miten se toiminta kannattaa järjestää ja mille pohjalle se rakennetaan mutta todellakin meidän puhdas makea vesi on sellainen arvo joka on tunnistettu me satsaamme kiertotalouteen ja nyt on päästy siinä tutkimus ja tuotekehitysuralla eteenpäin edelleen tarvitaan lisää satsauksia osaamiseen lisää satsauksia aloituspaikkoihin jotka todellakin ovat sitä tärkeintä työllisyyspolitiikkaa tiedetään että meidän uusista yrityksistä todella iso osa on kiinnittynyt yliopistosektoriin ja niihin tutkimuksen aloihin ja osaamiseen joita siellä tuotetaan ja ja joita siellä opitaan joten tämä on ihan keskeistä tunnistaa jos ja kun meillä on vielä mahdollisuus tehdä erilaisia investointeja niin me todella pohdimme mihin ne investoinnit laitetaan ja olemmeko me ohjaamassa siihen tulevaan osaamiseen

arvoisa puhemies sanna marinin hallitus katsoo kuten antti rinteen hallituskin katsoi tulevaisuuteen ja se investoi konkreettisesti ihmisten hyvinvointiin ja tasa arvoon hallitusohjelma puuttuu laajasti eriarvoistumiseen ja köyhyyden torjuntaan esimerkiksi alle tuhannen euron kuukausieläkkeitä korotetaan ensi vuonna viisikymmentä euroa kuukaudessa ja perusturvaa parannetaan sen sijaan että jo valmiiksi pienituloisilta leikataan kuten viime vaalikaudella tehtiin politiikan suunta on todellakin vihdoin ja viimein muuttunut hallitus tekee lupauksensa mukaisesti tutkimustietoon perustuvaa politiikkaa on tosiasia että lapsiperheiden köyhyysriski on erityisen suuri yksinhuoltajaperheissä ja monilapsisissa perheissä nyt juuri näiden perheiden tilannetta helpotetaan nostamalla lapsilisän yksinhuoltajakorotusta ja nostamalla neljännestä ja viidennestä lapsesta saatavaa lapsilisää myös opintotukeen tehdään kahdenkymmenenviiden euron huoltajakorotus työelämän tasa arvoa parannetaan myös toteuttamalla vihdoin ja viimein perhevapaauudistus joka ottaa huomioon erilaisissa elämäntilanteissa elävien perheiden tarpeet hallitusohjelmassa sitoudutaan siihen että eriarvoisuutta vähennetään sosiaaliturvan palkkatyön yrittäjyyden ja muiden tulojen paremmalla yhteensovittamisella sosiaaliturvan kokonaisuudistus käynnistetään laajapohjaisena komiteatyönä komiteatyönä ja työttömiä syyllistävä aktiivimalli on jo vihdoin ja viimein kuopattu lopullisesti eli monia hallitusohjelman tavoitteita ja kirjauksia on jo itse asiassa toteutettu toimeentuloriippuvuutta vähennetään ja tuen hakemisen byrokratiaa karsitaan ja koko järjestelmän läpinäkyvyyttä ja asiakaslähtöisyyttä parannetaan palveluiden oikea aikaisuus on tärkeä osa tätä kokonaisuutta ja kaikki tämä todistaa kuinka sanna marinin hallitus parantaa määrätietoisesti ja konkreettisesti ihmisten sitä elävää oikeaa aitoa arkea arvoisa puhemies koulutus on jo ollut vuosikymmenten ajan hyvinvointivaltiomme kulmakiviä ja ylpeydenaiheita joka puolella maailmaa maamme tunnetaan minne tahansa menemmekin tästä ainutlaatuisesta koulutusjärjestelmästämme

ja siitä erityisesti että se on tasa arvoinen jokaiselle tällä hetkellä meillä on kuitenkin myös huolenaiheita lasten taustan vaikutus on alkanut taas etenevissä määrin vaikuttaa oppimistuloksiin se on merkki siitä että

koulutusjärjestelmämme on vihdoin viimein päivitettävä tähän päivään yksi hallituksen merkittävimmistä uudistuksista onkin oppivelvollisuusiän pidentäminen kahdeksaantoista ikävuoteen ja sen ulottaminen myös toisen asteen opintoihin uudistusta on verrattu jopa peruskoulun synnyttämiseen joka ei muuten mikään helppo harjoitus ja vaati useamman vaalikauden laajapohjaisen valmistelun ja asteittaisen käyttöönoton oppivelvollisuuden uudistaminen todistaa että tämä hallitus uskaltaa tehdä rohkeita ja pitkälle tulevaisuuteen katsovia uudistuksia lyhytnäköisten leikkaamisten sijasta tälle hallitukselle lasten ja nuorten tasa arvoiset opiskelumahdollisuudet ovat arvo sinänsä mutta samalla se on myös oikeudenmukaista työllisyyspolitiikkaa ja avain tämän maan hyvinvointiin ja menestykseen oppivelvollisuuden pidentäminen yhdistyy toisen asteen maksuttomiin oppimateriaaleihin millä varmistetaan se että yhdenkään nuoren koulupolku ei pääty vanhempien pienituloisuuden vuoksi ja nuoret saavat keskittyä koulunkäyntiin toisaalta kyse on työn murrokseen vastaamisesta ja työväestön osaamisen kasvattamisesta pelkän peruskoulun varassa olevien aikuisten työllisyysaste on noin neljäkymmentä prosenttia kun se toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneiden kohdalla on noin seitsemänkymmentä prosenttia rinteen hallitus on asettanut tavoitteekseen ja marinin hallitus jatkaa saman tavoitteen elikkä seitsemänkymmenenviiden prosentin oppivelvollisuuden pidentämisellä pyritään saavuttamaan tämä työllisyysaste ja siihen tarvitaan siis koko väestö työllisyyttä parannetaan tukemalla ja kouluttamalla ihmisiä ei kepittämällä tai syyttämällä tai piiskaamalla työttömiä kuten kokoomus viime vaalikaudella teki politiikan suunta anteeksi puhemies on siis muuttunut siitä kun nykyiset oppositiopuolueet kokoomus ja perussuomalaiset olivat hallituksessa leikkauslistojen sijaan uudistamme ja kehitämme rohkeasti maatamme paremmaksi elää meille kaikille ei vain harvoille

arvoisa puhemies on hienoa että uudenkin hallituksen työn pohjana toimii sama keväällä laadittu hallitusohjelma oikeudenmukainen yhdenvertainen ja mukaan ottava suomi se toteuttaa juuri niitä arvoja joita myös henkilökohtaisesti haluan edistää haluan erityisesti erityisesti nostaa esille ennalta ehkäisevät toimenpiteet ja niiden taloudelliset sekä kansalaisten hyvinvointiin liittyvät positiiviset vaikutukset hallitus panostaa varhaiseen puuttumiseen oikea aikaiseen hoitoon pääsemiseen ja räätälöityihin palveluihin ja tukiin mikä on omiaan edistämään terveyttä ylläpitämään työkykyä ja ehkäisemään köyhyyttä

myös toisella kotimaisella kielellä on kirjattu ohjelmaan vaikka oikeus saada palveluita omalla äidinkielellään suomeksi tai ruotsiksi on perustuslaillinen oikeus ei tämä lainpykälä tällä hetkellä useinkaan toteudu palveluiden yhdenvertainen järjestäminen on tasa ja oikeudenmukaisuuden kannalta tärkeä asia haluan tässä korostaa myös lapsi ja äitiysneuvoloiden roolia perheiden hyvinvoinnin turvaajana nykyistä neuvolatoimintaa ei saa ajaa alas vaan palveluita on kehitettävä nykyisen toiminnan pohjalta myös jo sipilän hallituksen aikana aloitettu lape hanke on kannatettava sen tarkoituksena on koota yhteen kaikkia perheiden tarvitsemia palveluita ja mahdollistaa oikeaan tukipalveluun tai hoitoon pääseminen samalta luukulta hallitusohjelmassa on parannusehdotuksia myös koskien rokotuskattavuutta eduskunnan rokoteryhmän puheenjohtajana olen erityisen iloinen siitä että esimerkiksi hpv rokote lisätään kansalliseen rokotusohjelmaan on tärkeää varmistaa että myös pojat saavat mahdollisuuden suojautua haitallista papilloomavirusta vastaan yleistä rokotekattavuutta parannetaan

kansakunnan hyvinvoinnin kannalta tärkeiden hankkeiden ja uudistusten toteuttamiseen

arvoisa puhemies

tässä tapauksessa tarkoittaa että sisällöllisesti sanna marinin

nettomuutos rinteen ohjelmaan verrattuna on tasan se yksi pilkku yksi uusi pilkku hallitus ja eduskunta ovat saaneet nyt puoli vuotta koko ajan uutta tietoa siitä miten tilanne suomessa maailmalla muuttuu ennusteiden mukaan valtion ja paikallishallinnon velanottotarve kasvaa neljästä viiteen miljardiin euroon vuodessa suomen taloutta pitää nyt pystyssä yksityinen kulutus joka sekin perustuu vahvasti velanottoon sinänsä tarpeellinen kotitalouksien velkakatto yhdessä jatkuvasti paisuvan julkisen sektorin ja velkaantumisen kanssa siitä seuraa se alati kasvava verokiila tämä yhtälö on aivan mahdoton no siitä sanna marinin hallitus viis veisaa ja jatkaa rinteen ihmeen odottelua yhtä pilkkua viisaampana hallitus ei siis todellakaan vilkuile sivuille aivan niin kuin pääministeri marin aikaisemmin tänään totesi hallitus ei tosiasiassa huomioi riittävästi hallituskuplan ulkopuolisia tapahtumia ohjelman monet tavoitteet ovat kauniita ja hyviä ja ja me kaikki voimme niitä tavoitteita kannattaa mutta suurimmat niistä ovat täysin mahdottomia toteuttaa ainakin hallituksen politiikalla esiin nousi erityisesti työllisyysasteen noston huima tavoite suomesta ei ole löytynyt asiantuntemusta arvioida toteutuneidenkaan politiikkatoimien vaikutusta työllisyyteen miten voitaisiin luotettavasti arvioida vasta päätettyjen toimien vaikutusta ensi elokuun budjettiriiheen mennessä vaalikauden työajasta on kulunut lähes kolmannes jos silloin on on vasta päätetty kuvitelluista kolmestakymmenestätuhannesta työpaikasta kuluvan kauden peli on kuulkaas menetetty arvoisa puhemies ilmastojohtajuus on viherpunamultahallituksen suurin ja tärkein tavoite maailmalla onkin nyt käynnissä kansainvälinen yllytys ja huutokauppa siitä kuka lyö kunnianhimoisimmat ilmastotavoitteet tiskiin no tässä suomi haluaa tietenkin huutaa kovempaa kuin kaikki muut no eilen päättyneessä madridin ilmastokokouksessa ilmastoidealismi kohtasi poliittiset realiteetit ja hävisi siinä kuusi viiva nolla paitsi historia myös tämän päivän esimerkit ecuadorista chilestä ranskasta ja iranista osoittavat ettei mikään hallinto pysty viemään läpi muutoksia joita kansa ei halua tai kykene toteuttamaan tämän tajuavia maita on vuoden päästä glasgowssa vielä enemmän kuin nyt madridissa ei vähemmän tämän vaalikauden hallituksia ja hallitusohjelmia leimaa poliittinen pelkuruus hallitus haluaa suomen olevan se ilmastojohtaja kokoaan suurempi poliittinen pelkuruus näkyy siinä etteivät hallituspuolueet ole kyenneet tai uskaltaneet kirjata hallitusohjelmaan kaikkea sitä mitä tavoitteiden saavuttamiseksi oikeasti pitäisi tehdä se lista olisi liian karmeaa luettavaa siksi ohjelman ilmastotavoitteiden ja keinojen välillä on ammottava kuilu se sama kuilu joka oli siellä madridissa ilmastotavoitteiden käytännön toteutuskeinot ovat siis sen mittaluokan asia että kansalla tulee olla oikeus päättää niistä vaaleissa ennen toimeenpanoa ne keinot nimittäin revitään suomalaisten selkänahasta hyvinvoinnista elintasosta ja ja turvallisuudesta

kertaa lapsi vain kuusikymmentäkuusi kertaa ja vanhukset eri sanoin noin viisikymmentä kertaa suomella oli kahdeksankymmentä vuotta sitten hallitus ja johto jota seuraten kansa taisteli tulevaisuutensa puolesta toivotonta ylivoimaa vastaan tänä päivänä suomella on hallitus joka haluaa näyttää maailmalle kuinka hyvä se on se on lyönyt kuitenkin hanskat tiskiin suomalaisten tulevaisuuden puolesta sen puolesta että ihan tavallisia suomalaisia naisia oikeasti rohkaistaisiin kannustettaisiin hankkimaan lapsia hallitus joka tukee suomen koteihin enemmän lämpöpumppuja ja sähköautoja kuin vauvoja ei ansaitse kansan eikä eduskunnan luottamusta kannatan edustaja juvosen tekemää epäluottamuslausetta

arvoisa puhemies

viitteitä edellisen hallituksen toimintatapojen jatkumisesta myös marinin hallituksessa on nähty muun muassa al holin tapaukseen liittyvässä keskustelussa yhtenäisen ja ymmärrettävän linjan sijasta hallituksella on tarjolla vain selityksiä näin ei voi pysyvästi suomen ja suomalaisten asioita hoitaa suomalaiset ansaitsevat parempaa oma lukunsa hallitusfarssissa on ollut pääministeripuolueen harjoittama tuolileikki uuden hallituksen muodostamisessa suomalaisten arvostus politiikkaan tai ylipäätänsä demokratiaan on kokenut kolauksen viime aikoina silti arvoisa puhemies se tärkein syy miksi joudun vastaamaan ei jatkoon marinin hallituksen kohdalla on hallituksen ohjelma tai sen puute sen sijaan että hallitus olisi käyttänyt mahdollisuuden laatia tähän aikaan ja erityisesti tähän talous ja työllisyystilanteeseen sopivamman hallitusohjelman se on tyytynyt jatkamaan edellisen hallituksen ohjelmaa toisin sanoen lähes kaikkien kansainvälisten talousarvioiden neuvot vastuullisemmasta talouspolitiikasta ja tehokkaammista työllisyystoimista ovat kaikuneet kuuroille korville ja itse asiassa tällä viikolla hyväksyttävä hallituksen ensi vuoden budjetti tulee lisäämään suomalaisten työttömyyttä

siis tekemättä tästä syystä en voi hyväksyä uutta sanna marinin hallitusta ja sen ohjelmaa ja siksi kannatan edustaja orpon epäluottamusesitystä

arvoisa herra puhemies ilokseni huomasin että tämän valtioneuvoston tiedonantokeskustelun ryhmäpuheiden jälkeisessä debatissa nousi huoli huoltovarmuuden turvaamisesta useammassa puheenvuorossa esille viime kuukausien aikana julkisuudessa on esitetty tihenevään tahtiin kriittisiä kannanottoja joissa maito liha ja ylipäänsä suomalainen nautakarjatalous nähdään keskeisenä ilmastouhkana nämä kannanotot antavat aiheen huoleen että keskusteluissa hämärtyvät asioiden mittaluokat ja että huoltovarmuuden ja kotimaisen ruoantuotannon laajempi merkitys unohtuu huoltovarmuus liittyy vahvasti kriisi tai poikkeustilanteessa selviämiseen ja puolustuksen onnistumiseen historiallisesti kotimaisen huoltovarmuuden tarina onkin pitkä onneksi laajamittaisen sodan todennäköisyys ei ole kovin suuri mutta muiden yhteiskunnan toimintaa vaikeuttavien häiriöiden mahdollisuuden voidaan katsoa kasvaneen suuronnettomuudet luonnononnettomuudet ja epidemiat sekä ihmisten itsensä aiheuttamat uhat kuten järjestäytynyt rikollisuus ja terrorismi sekä väestöliikkeet niiden aiheuttama epävakaus kuuluvat myös nyky yhteiskuntien uhkakuviin ruoan osalta huoltovarmuuden perustaa ylläpitää viljelijöiden arjessaan tekemä jokapäiväinen rankka työ on erittäin huolestuttavaa että viljelijöitä kohtaan osoitetaan syyttelevin sormin aina kun kansainvälinen raportti julkaistaan moni suomalaista maataloutta tuntematon ei tiedä etteivät globaalit raportit kuvaa suoraan suomalaista tuotantoa kansainvälisesti maataloudella on paljon tekemistä ilmastotoimien eteen mutta suomen tuotanto on edelläkävijöitten joukossa suomalainen maatalous kehittää uusia toimintatapoja aktiivisesti ja ottaa käyttöön teknologian tuoreimpia sovellutuksia ensimmäisten joukossa esimerkiksi ipcc hallitustenvälinen ilmastopaneeli kiinnitti ilmastoraportissaan huomiota erityisesti aavikoitumiseen sademetsien raivaamiseen peltojen tieltä sekä globaalin ruokaturvan heikentymiseen suomen näkökulmasta katsottuna raportissa esitellyt ratkaisutoimet ovat olleet jo pitkään osa kestävää metsien ja arvoisa herra puhemies maapallo ei ole ehtymätön vilja aitta vaan ilmastonmuutoksen tuomat ennenkokemattomat helleaallot tulvat ja pyörremyrskyt vaikuttavat globaaliin ruokaturvaan heikentävästi siksi on entistäkin tärkeämpää pitää kotimainen maatalous elinvoimaisena jo tuhatkahdeksansataakuusikymmentä luvun katovuosien aiheuttaman nälänhädän jälkeen ymmärrettiin että nautakarjatalouteen nojaava ruoantuotanto on poikkeusolosuhteissa paljon vakaampi kuin pelkkään peltoviljelyyn perustuva tuotanto myös niin ympäristö kuin eläinten hyvinvointinäkökulmat puhuvat kotimaisen ruoantuotannon puolesta vähentämällä kotieläintuotantoa suomessa ulkoistaisimme tuotannon ympäristövaikutukset ja eläinten hyvinvointikysymykset muille maille maille joissa tuotannon eettisyyttä tai luonnon kantokykyä ei välttämättä huomioida tärkeintä onkin pitää maatalous elinvoimaisena suomessa jolloin voimme itse vaikuttaa sen hiilijalanjälkeen ja tuotantoeläinten hyvinvointiin maapallon väkiluku on nyt noin seitsemän pilkku seitsemän miljardia ja kasvaa noin kahdeksankymmenenkahden miljoonan ihmisen vuosivauhtia ykn ennusteen mukaan väkiluku on kahdeksan miljardia vuonna kaksituhattakolmekymmentä ja yhdeksän pilkku seitsemän miljardia vuonna kaksituhattaviisikymmentä on selvää että väestöräjähdyksen jälkeisessä todellisuudessa kyky tuottaa ruokaa saa aivan uudenlaisen painoarvon tämän vuoksi meidän on tehtävä kaikkemme jotta yleinen ilmapiiri kotimaista ruoantuotantoa ja suomalaisia maanviljelijöitä kohtaan saadaan nopeasti muuttumaan arvoisa puhemies monet puolueet ja myös hallitusohjelma siihen että teemme tekoja että suomi on hiilineutraali vuonna kaksituhattakolmekymmentäviisi suomalaisten maidontuottajien omistama valio on sitoutunut siihen että maitokin tuotetaan hiilineutraalisti vuoteen kaksituhattakolmekymmentäviisi mennessä sen pitää riittää

arvoisa puhemies viimeisen viikon aikana suomen uusi hallitus on herättänyt myönteistä huomiota maailmanlaajuisesti uusi viisikko ja naisten marssi maamme hallituksen johtoon luo toivoa monille synkkien uutisten keskellä ympäri maailmaa viisikkomme näyttäytyy vastavoimana niille liikkeille jotka pyrkivät polkemaan naisten oikeuksia tai vähättelemään eri ikäisten ihmisten kykyjä ja potentiaalia vähättelijöitä ja vitsiniekkojakin on tietysti löytynyt maailman muuttuminen voi joskus kirpaista kaiken hulinan ja kohinan keskellä itse viisikko on kuitenkin pitänyt katseen olennaisessa siinä millaista maata ja maailmaa haluamme rakentaa arvoisa puhemies tämä nyt keskustelussa oleva hallitusohjelma on jo muutamassa kuukaudessa näyttänyt voimansa me palautimme lasten yhdenvertaisen oikeuden kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen purimme epäoikeudenmukaisen aktiivimallin ja me osoitimme erittäin vaikeissa ja turhauttavissa ilmastoneuvotteluissa johtajuutta ilmastokriisin ratkaisemisessa ja me olemme vasta pääsemässä alkuun hallituksen kyky tarttua ripeästi toimeen näiden turbulenttien viikkojen jälkeen ja keskellä ja viiden puolueen luja sitoutuminen yhteiseen hallitusohjelmaan on hyvä merkki työtä jatketaan jo muutamien viikkojen kuluttua hallituksen päätökset köyhyyden torjumiseksi ja koulutukseen panostamiseksi alkavat näkyä ihan tavallisten suomalaisten arjessa arvoisa puhemies tämä maa on hyvä mutta se ei ole valmis ja kuten pääministeri on todennut ei se neljässä vuodessa valmiiksi tulekaan se voi kuitenkin tulla paremmaksi tämä hallitus käynnistää reilun muutoksen jossa yhteiskuntamme uudistetaan ilmaston ja luonnon kannalta kestäväksi siten että kaikki pysyvät mukana tämä hallitus panostaa kaikille koulutusasteille vahvistaa koulutuksen tasa arvoa aina varhaiskasvatuksesta alkaen ja luo kaikille mahdollisuuksia oppia uutta läpi elämän tämä hallitus tunnistaa ja korjaa aukkoja sosiaali ja terveyspalveluissa oli sitten kyse mielenterveydestä tai vanhustenhoivasta tämä hallitus parantaa työllisyyttä ja torjuu köyhyyttä jotta yhä useampi voi osallistua ja elää hyvää elämää tämä hallitus edistää ihmisoikeuksia rauhaa tasa arvoa ja demokratiaa myös ulkopolitiikan ja kansainvälisen yhteistyön keinoin tämä hallitus puolustaa oikeusvaltiota ja jokaisen ihmisen yhdenvertaisia oikeuksia niin täällä kotona kuin maailmalla arvoisa puhemies hallituksen isoin ja tärkein tehtävä on suomen saattaminen oikealle polulle ilmastokriisin ratkaisemisen etujoukoissa muita tärkeitä onnistumisen mittareitamme ovat esimerkiksi työllisyysasteen nostaminen lapsiperheköyhyyden poistaminen ja koulutuksen tasa arvon vahvistaminen yhteenkään näistä ole olemassa yksittäisiä ihmelääkkeitä jokainen niistä vaatii laajan kirjon huolellisesti valmisteltuja toimenpiteitä ja ne on tehtävä katse huomattavasti huomista pitemmällä siksi on helppo kannattaa ja puolustaa tätä rohkeasti tulevaisuuteen katsovaa hallitusohjelmaa ja viisikkohallitusta

arvoisa puhemies tasa arvon suhteen jäämme muita pohjoismaita jälkeen koskien isien vanhempainvapaiden käyttöä myös syntyvyys on hälyttävän matalalla suomi on lähes omavarainen ruoantuotannon suhteen suomalainen ruoka on maailman puhtainta mutta tämä ei ole itsestäänselvyys kaikki nämä mainitsemani asiat muiden joukossa olivat esillä kun neuvottelimme rinteen hallitusohjelmasta keväällä neuvottelujen lopputuloksena oli hallitusohjelma jonka mukaan elinvoimainen suomi rakentuu rakentuu metropolialueen kasvavien kaupunkiseutujen seutukuntien ja maaseudun yhteisestä menestyksestä hallitusohjelma jonka mukaan suomi on pohjoismainen joka on aktiivinen eu jäsen ja niin poispäin hallitusohjelma joka näkee että suomi on riippuvainen viennistään ohjelmaa leimaa myös ymmärrys siitä että maassamme kaikilla kaikilla ei ei mene hyvin ja että apua tarvitsevia autetaan ohjelma ymmärtää talouden realiteetit ja hallituksella on selkeät tavoitteet julkisen talouden hoitamiseksi keskeistä on työllisyysasteen nostaminen seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin arvoisa puhemies ilokseni voin todeta että marinin hallitus jatkaa samalla joka on tuonut ja tuo ratkaisuja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin muun muassa niihin jotka olen jo maininnut annan täyden tuen hallitukselle ja ohjelman täytäntöönpanolle

arvoisa puhemies

todeta että viime vuosisadan liikkeenjohdon tärkein henkilö itse asiassa guru oli peter f drucker hänellä oli itsellään tapana sanoa että häntä ei kannata kuunnella sen takia että hän olisi niin viisas vaan sen takia että hän on niin iäkäs hän kuoli lähes satavuotiaana ja kirjoitti kirjoja seitsemällä eri vuosikymmenellä olin viime joulukuussa wienissä vuosittain järjestettävässä peter f drucker seminaarissa mukana ja haluan lukea tähän alkuun lyhyen sitaatin siitä miten peter f drucker määrittelee yrityksen tarkoituksen yrityksen tarkoitukselle on vain yksi oikea määritelmä luoda asiakaskuntaa asiakaskunta määrittelee sen mikä yritys on vain asiakas joka on halukas maksamaan jostain hyödykkeestä tai palvelusta muuntaa taloudelliset voimavarat varallisuudeksi esineet tavaroiksi koska yrityksen tarkoituksena on luoda asiakaskuntaa on vain kaksi tehtävää ja nämä kaksi ovat markkinointi ja innovointi no luin tuon sitaatin sen takia että oman puheenvuoroni viesti lyhyesti todettuna sitten ajan salliessa vähän pidemminkin perustelen on se että nyt tällä hetkellä työllisyystilannetta parannettaessa on juuri oikea aika tehdä niitä toimenpiteitä joita hallitusohjelmassa nyt se että me nyt alkaisimme niin sanotusti tehdä työllisyystoimia jotka perustuvat siihen täälläkin usein mainittuun keppilinjaan ei ole tällä hetkellä se oikea tapa edistää työllisyyttä haluan itse todeta että ei minulle eikä sosiaalidemokraateille vaikeassa taloudellisessa tilanteessa menojen leikkaaminenkaan vierasta ole mutta nyt ei ole sellainen tilanne olen itse johtanut keskisuuren kaupungin terveydenhuoltoa yhdeksänkymmentä luvun syvän laman aikana jolloin vuonna yhdeksänkymmentäkaksi sain kaupunginjohtajalta kahdeksan eri kertaa tehtäväksi vähentää leikata menoja sieltä mutta tällä hetkellä me emme elä sellaisessa tilanteessa perustelen sitä tällä kaivoin esille suomen erinomaisista tilastolähteistä findikaattori tietokannasta työllisyystilanteen syyskuussa viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana en tietenkään käy niitä tässä luettelemaan mehän näemme siitä että koko tämän kolmenkymmenen vuoden jakson aikana ollaan kerran syyskuussa kahdeksankymmentäyhdeksän oltu tasolla seitsemänkymmentäkolme pilkku kolme prosenttia sen jälkeenhän se romahti yhdeksänkymmentä luvun laman aikana alimmilleen jopa alle kuudenkymmenen prosentin tason mutta siinä on ollut erilaisia hallituksia matkan varrella oli lipposen ensimmäinen ja toinen hallitus vanhasen ensimmäinen ja toinen hallitus on ollut kataisen hallitus sipilän hallitus sitten rinteen ja nyt sitä jatkava marinin hallitus ja nyt kun meidän syyskuun työllisyysasteemme oli seitsemänkymmentäkaksi pilkku seitsemän prosenttia jokainen tietää että on todella vaativaa päästä siitä sinne seitsemäänkymmeneenviiteen sen on edellinenkin pääministeri täällä täällä aikaisemmin todennut meidän haasteet ovat siinä suhteessa todella suuret että meidän nuoret ikäluokat pienenevät jos me jaamme viisitoista viiva kuusikymmentäneljä vuotiaat suomalaiset viisivuotisikäryhmiin niin siellä nuorimmassa ikäluokassa meillä on kaksisataayhdeksänkymmentätuhatta henkilöä ja vanhimmassa ikäluokassa meillä on kolmesataakuusikymmentätuhatta henkilöä se seitsemänkymmentätuhatta ja kun sieltä siirtyy sieltä vanhimmasta ikäluokasta yli tämän kuudenkymmenenviiden rajan kun tämä työllisyysaste lasketaan työllisistä välillä viisitoista viiva kuusikymmentäneljä vuotiaat niin meillä itse asiassa tämä työvoiman määrä on pienenemässä ja se asettaa aivan erityisiä haasteita nostaa ikääntyvien

niitä joilla me varmimmin lisäämme työllisyyttä koska viime kädessähän kysymys on pitkälti kansainvälisestä kysynnästä maassa joka elää pitkälti viennistä meillä on pienet kotimarkkinat jossain määrin tietysti kotimarkkinoillakin voidaan näitä ongelmia ratkaista mutta viime kädessä kysymys on osaamisesta ja siihen tämä hallitus panostaa

arvoisa herra puhemies

se yhtään huolettaisi vähintä mitä olisitte voineet tehdä on myöntää virheenne ja muuttaa edes hallitusohjelmaa vastuullisemmaksi tätäkään ette tehneet ja saa ihmiset entistäkin vihaisemmiksi arvoisa puhemies jos hallitus pääsee jaloilleen ottamaan niitä kuuluisia ensimmäisiä askelia ne tuskin tulevat vielä vaalikauden jälkeenkään olemaan mitään muuta kuin haparoivia askelia nilkuttaen kohti uusia eduskuntavaaleja suomi ja suomen kansa ansaitsevat toimintakykyisen hallituksen luottamusta nauttivat ministerit sekä sellaisen hallitusohjelman jolla luodaan aidosti parempaa tulevaisuutta ja kohennetaan suomalaisten hyvinvointia suomalaisten ei afrikkalaisten tai syyriaan lähteneiden terroristien

arvoisa puhemies pääministeri marinin hyvän hallitusohjelman toteuttaminen on saatu vauhdilla käyntiin hallitusohjelmaan ovat kaikki hallituspuolueet yhdessä sitoutuneet ja näitä kunnianhimoisia tavoitteita viedään sovitusti yhdessä eteenpäin tässä hallitusohjelmassa keskiössä on ihminen voin hyvällä mielellä todeta teille että ensimmäiset hallitusohjelman kirjaukset ja päätökset on tehty ja viety eteenpäin eläkeköyhyys koskettaa yhä useampia ja tämä epäkohta halutaan korjata tässä ei ole kyse mistään tyhjistä lupauksista vaan aidosta asioiden korjaamisesta hallitus päätti nostaa pienimpiä eläkkeitä ja tämä on hyvä alku ja suunta vähentämään eläkeköyhyyttä on myös todettava että perusturvan korotukset tulevat voimaan näillä toimilla vähennämme eriarvoisuutta ja sosiaaliturvan kokonaisuudistus jatkaa tätä hyvää kehitystä hallitusohjelmassa on kiinnitetty huomiota elinvoimaiseen suomeen pitää olla rohkeutta investoida kasvuun tutkimukseen osaamiseen ja innovaatioon on korkea aika tehdä koulutuksen kunnianpalautus ja nyt koulutuksen rahoitus kasvaakin kaikilla koulutusasteilla ei siis leikata vaan lisätään arvoisa puhemies usein sanotaan että lapsiin tulee panostaa ja kaikilla lapsilla tulee olla yhtäläiset oikeudet perhetaustoista huolimatta tämän hallitusohjelman mukaisesti on päätetty että subjektiivinen kokoaikainen varhaiskasvatusoikeus palautetaan kaikille lapsille vuonna kaksituhattakaksikymmentä elokuusta alkaen ja ryhmäkokoja pienennetään varhaiskasvatukselle tehdään laatuohjelma tässä marinin hallitusohjelmassa lapsia ei olla unohdettu hyvät päätökset tähän vielä loppuneet itse pidän seuraavaa päätöstä hyvin merkityksellisenä aktiivimallin purkaminen tapahtuu vihdoinkin ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattakaksikymmentä tuona päivänä työttömien ihmisten kohtelu päättyy

työllisyysasteen nosto ja sitoutuminen seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin on kunnianhimoinen tavoite tämä hallitus tulee sen toteuttamaan sillä tämä hallitus haluaa vahvistaa yritysten kasvuedellytyksiä mahdollistaa työllistymistä tämä hallitus ei tarjoa keppiä vaan kannustaa ja tukee yrittäjät on otettu huomioon muun muassa niin että ensimmäisen työntekijän palkkaamista helpotetaan menestyäkseen paremmin yritykset tarvitsevat lisäksi hyvin toimivan toimintaympäristön siksi on myös tärkeää että liikenteen kokonaistoimivuus on otettu huomioon niin tiestöön väyliin kuin raideliikenteeseen on panostettu unohtamatta pyöräilijöitäkään ilmastonmuutoksen torjumiseksi on tehtävä luultua enemmän ja mahdollisimman nopeasti suomen tavoite on olla hiilineutraali vuonna kaksituhattakolmekymmentäviisi siksi toteutamme ilmastotoimia kestävällä tavalla alueellisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisesti muun muassa turvaamalla luonnon monimuotoisuuden on tärkeä keskittyä eriarvoisuuden vähentämiseen ja tasa arvoisuuden lisäämiseen kaikista on pidettävä huolta eikä ketään jätetä yksin tämä hallitus tulee vihdoin viemään päätökseen myös sote uudistuksen yhteenvetona voin todeta paljon on tehty ja tästä on hyvä jatkaa sillä tavoitteet ovat tärkeät ja niihin on yhdessä sitouduttu katseet ovat suunnattuina eteenpäin ja huomioitu laajalti meidän tehtävänämme on varmistaa muutos ihmisten arjessa ja tätä positiivista muutosta kohti olemmekin hyvää vauhtia menossa tekemällä oikeita päätöksiä ja oikeaan aikaan
muistuttaisin kaikkia edustajia siitä että täysistunnon ollessa kesken välttäisitte valokuvaamista tässä salissa arvoisa

arvoisa herra puhemies vaikeina ja kansainvälisestikin epävakaina talouden aikoina on tehtävä ennustettavaa ja johdonmukaista talouspolitiikkaa tavoitteena tulee olla että kasvatamme lähtökohdista riippumatta suomea rakentavia ja hyvinvoivia kansalaisia joilla on edellytykset koko elämän mittaiseen oppimiseen osaaminen on suomen tärkein voimavara kansainvälisessä kilpailussa näin ollen koulutuksen ja jokaisen yksilön eritoten lasten hyvinvoinnin tukemiseen panostaminen on pohja kaikkien muiden toimialojen tehokkuudelle ja tuottavuudelle tunnetaitojen merkitys näkyy oppimisessa ja koulutyössä päivittäin opettajat ja rehtorit kertovat haastavista tunne ja vuorovaikutustilanteista hyvinvoinnin kysymykset ja haasteet nousevat jatkuvasti keskeisiksi ongelmiksi joita koulu ei enää yksin pysty ratkaisemaan opiskeluhuollossa moniammatillisessa työssä joudutaan resurssien puitteissa keskittymään pääasiallisesti jo olemassa oleviin pulmiin ennaltaehkäisevän työn sijasta joka kuitenkin mainitaan vahvana opetushallituksen tavoitteissa walesissa löytyy kehittämismalli jossa hyvien perustaitojen ja hyvinvoinnin välillä kehitetään koulutusjärjestelmää systeemin kaikilla tasoilla yhtä aikaa niin valtion kunnan kuin koulujenkin kanssa pilottikouluissa ammattilaiset työskentelevät auttamalla opettajia kasvattamaan vuorovaikutustaitoa ja omaavat kapasiteettia kohdata sekä tunne että vuorovaikutustaitoja opettelevia lapsia ja nuoria näin ollen työ painottuu siihen tärkeimpään eli ennaltaehkäisevään työhön myös suomessa on pilotoitu vastaavaa loistavin tuloksin perustaitojen varmistaminen jokaiselle peruskoulun jättävälle nuorelle ei nykyisellään toteudu heikot perustaidot omaavien oppilaiden osuus on kasvanut ja osaamiserot sukupuolten ja sosioekonomisten ryhmien välillä ovat ilmeiset kuten uusin pisa tutkimus osoittaa on siis vahvat perusteet sanoa ettei nykyinen tukemme riitä esimerkiksi laskevien oppimistulosten kääntämiseksi trendi on täysin selvä arvoisa puhemies kyselyn perusteella valtaosa kansanedustajia kannattaa muun muassa erityisluokkien lisäämistä voisi siis olettaa että eduskunnasta löytyisi tukea oppimisen tuen vahvistamiselle luokanopettajia ja erityisopettajia tulisi olla riittävä määrä ja heidän tukenaan moniammatillinen oppilashuolto apu tulisi olla saatavilla matalalla kynnyksellä suoraan koululta hallitusohjelmassa on perusopetuksen laatu ja tasa arvo ohjelma mutta tällaisessa ongelmaksi voi tulla se että niillä yritetään korjata kaikkia mahdollisia asioita olisi fokusoida juuri oppimisen tukeen ja siellä korostetusti tukea tulisi antaa erityisluokkien lisäämiseen ja normaalien perusopetusryhmien tukemiseen päivittäisten kasvu ja toimintoympäristöjen vaikutus lasten ja nuorten mielenterveyteen on merkittävä suojaavia tekijöitä ovat muun muassa sosiaalisten taitojen ja vuorovaikutustaitojen omaksuminen turvallisuus toimijuuden ja osallisuuden kokemukset ryhmään kuuluminen sekä mielenterveyttä vahvistavien taitojen harjoittelu olisi tärkeää että lasten ja nuorten hyvinvointia tukevia palveluita kuten oppilas ja opiskelijahuoltoa vahvistetaan sekä kouluun tuodaan uudenlaista toimijuutta ja näkökulmaa ratkaisuna nuorten syrjäytymiseen ja myöhempään koulupudokkuuteen pitäisi miettiä opinto ohjaajien opettajien ja muiden koulussa olevien aikuisten resursointia siten että heillä on mahdollisuus kohdata oppilaat yksilöinä ja tunnistaa mahdollisessa koulupudokkuudessa olevat nuoret arvoisa puhemies korkeakoulutuksen tutkintotavoitteita ollaan nostamassa tuhansilla ilman lisärahaa hallitus valmistelee myös mittavaa jatkuvan oppimisen uudistusta mutta senkin rahoitus on vielä täysin auki tuhansien uusien opiskelijoiden koulutus ei hoidu talkoilla tarvitaan näkymä siitä kuinka korkeakoulujen tutkintomääriä voidaan kasvattaa pitäen koulutuksen laatu kansainvälisesti korkealla tasolla tämä ei onnistu ilman uusia resursseja ex pääministeri rinne sanoi tässä salissa yhdeksästoista kahdeksatta kuluvaa vuotta on merkittävä satsaus suomalaiseen koulutusjärjestelmään monen vuoden jälkeen merkittävä satsaus miljardien satsaus tällä vaalikaudella koulutukseen voiko tähän lupaukseen luottaa koulutuksen rahoituksen on oltava pitkäjänteistä ja koulutuksen järjestäjille ennakoitavaa varsinkin hallituspuolueet ovat jo pitkään puhuneet koulutuksen kunnianpalautuksesta sen toteutuminen olisikin erittäin kannatettavaa ja todella tärkeää täytyy kuitenkin muistaa että tällä hetkellä se on vasta unelma ei jo toteutunut asia kuten annetaan ymmärtää on sydäntä raastavaa seurata minkälaisiin täysin toissijaisiin asioihin valtion rahaa syydetään tässä talossa kun pitäisi pystyä fokusoimaan niihin tärkeimpiin koulutukseen investointi on sijoitus tulevaisuuteen

arvoisa puhemies kun ensi kertaa käsittelimme tässä salissa hallituksen silloin rinteen ohjelmaa siinä luki kuten nyt marininkin hallituksen ohjelmassa että laaditaan kuntien tilanteesta tuoreimpiin tietoihin pohjautuva arviointi syksyllä kaksituhattayhdeksäntoista nyt syksy on mennyt ja olemme tässä tilanteessa tiedämme ehkä vähän enemmän kuin silloin kesällä kuntien tilanteesta vuosi on ollut ennätyshuono kunnille helsinki lienee ainut joka jää plussan puolelle ja noin miljardi on se miinus kuntien kohdalla kiitoksia edustaja lindenille hyvästä seikkaperäisestä historiikista työllisyyskehityksen osalta mutta kuten me tiedämme yksi prosentti lisää työllistettyjä on miljardi valtion kassaan elikkä nyt tässä kun sanon että kunnille tuli miljardi miinusta tänä vuonna niin se yhden työllisyysprosentin parantuminen tuo vain sen iso rahahan miljardi on tässä yhteydessä mutta kun puhutaan kunnista niin tämä ei välttämättä tule riittämään jatkossa tiedämme myöskin sen että hallitus on tälle vuodelle aikaistanut kaksisataakolmekymmentäseitsemän miljoonaa kilpailukykysopimukseen liittyvää kompensaatiota mutta sekin on vain kompensaatio ja se ei siksi paljon kunnissa lämmitä vaikka on tietysti tärkeä raha tämäkin kunnat velkaantuvat tällä hetkellä etten sanoisi hallitsemattomasti velka nousee kahdestakymmenestä miljardista lähivuosina sinne kolmeenkymmeneen miljardiin me tiedämme että kunnat investoivat nyt erityisen voimakkaasti ehkä liikaakin osittain kyllä ihan järkisyistä ja osittain tulevaisuuden pelossa hallitusohjelman kirjauksessa sanotaan kuntien tehtävät rahoitetaan kestävästi kuntien omilla verotuloilla sekä oikeudenmukaisella ja riittävällä valtion tuella nämä ovat kyllä kauniita sanoja mutta epäilettekö epäilettekö etteikö kunnissa ole jo jokainen kynä ja kumi laskettu moneenkin kertaan sitten taas valtion asettamat uudet tehtävät valtio lupaa rahoittaa täysimääräisesti mutta kuten tiedämme se todennäköisesti tulee tapahtumaan lisävelalla tässä vain ihan tiedoksi edustaja bergillekin kun hän lupasi että kuntien asiat hoidetaan hoidetaan moitteettomasti ja sataprosenttisesti olemme juuri läpikäyneet nousukauden ja todellakin kunnat ovat tässä kunnossa jo jo nyt ja ennusteet nyt lupaavat taloudessakin jo pikkuhiljaa laskusuhdannetta kuten jo saksassa ja länsinaapurissakin on tapahtunut kunnat ovat yhteiskuntamme kivijalka ja moni asia on liitoksissa kuntien olemassaoloon ja siihen miten kunnat kykenevät tuottamaan niille annetut tehtävät peruspalvelujen ylläpitäminen on suuri haaste nyt jopa maakuntakeskuksillekin meillä on maassamme kohtaanto ongelma kuusikymmentätuhatta työpaikkaa odottaa tekijäänsä tätä ongelmaa ei ole kyetty ratkaisemaan on hyvä että hallitusohjelmassa lisätään uusia koulutuspaikkoja mutta nyt viimeisten tietojen mukaan niitä lisätään erityisesti yliopistokaupunkeihin ja todellisuudessa me tarvitsisimme toisen asteen koulutuspaikkoja pienemmille paikkakunnille että saisimme sieltä työvoimaa lähialueille ja tällä tavalla myöskin yritykset pysyisivät niissä pienemmissä kunnissa arvoisa puhemies meillä on nyt haastava yhtälö edessämme meneillään kuntatalouden dramaattinen heikkeneminen ja samalla väestön ja ikärakenteen muutos ongelma on erityisen vaikea alle kuuteentuhanteen asukkaan kunnissa mutta sama ongelma on myös keskisuurissa kaupungeissa ei edes mahdollinen hyvä työllisyyskehitys paikkaa verotulokehitystä tässä yhtälössä ikäsidonnaiset menot kasvavat ja työikäisten määrä vähenee lähes kaikkialla suomessa kun vielä kuntien päätöksenteossa ja itse päättäjissä on nähtävissä yhteistyökyvyn puutetta silloin lopputulos on tämänkaltainen päätöksentekoon tarvitaan uutta eteenpäin suuntautunutta potkua uudenlaista johtamista vanhat vuosikymmeniä toimineet johtamismallit eivät tässä muuttuvassa maailmassa enää ole toimivia nyt kaivataan uusia avoimen sektorin päättäjiä nyt ei ole sijaa omalle tai puolueen edulle pitää uskaltaa ja nähdä nenäänsä kauemmaksi kunnan maakunnan ja suomen etu ovat nyt etusijoilla nyt tarvitaan vahvaa yli puoluerajojen tehtävää yhteistyötä jos hallituksen tavoitteena on se että muutaman vuoden kuluttua suomessa on sata kuntaa kolmensadan kunnan sijasta väitän kyllä että se ei ole ratkaisu meidän kuntien ongelmiin kiitoksia

arvoisa herra puhemies

jotta tärkeiden palveluiden maksatus olisi vahvemmalla pohjalla tämän mahdollisuuden nyt uusi hallitus ja hallituspuolueet jättivät käyttämättä ja pidän sitä erikoisena ja myös hyvin valitettavana herra puhemies hallitusohjelmassa on myös paljon hyvää kuten panostukset koulutukseen poliisien palkkaamiseen liikenteeseen annan niille kaikille täyden tukeni mutta en voi mitenkään ymmärtää miksi olette rakentaneet hallitusohjelman talouden hiekan päälle hallitus lisää menoja ensi vuoden budjetissa yli miljardilla eurolla yhteensä menoja lisätään hallituskaudella liki yhdellä neljällä miljardilla eurolla tämä siitäkin huolimatta ettei uusista tuloista ole tietoakaan suomalaisten verotusta kiristetään jotta hallituspuolueiden vaalilupaukset saadaan maksatettua työn linja on hallitukselta täysin hukassa ymmärrys siitä että yhteiskuntamme toimii vain mikäli mahdollisimman moni voi tehdä työtä vain siten saamme kestävästi tuloja joilla tärkeät palvelut voidaan järjestää miksi tämä hallitus sitten verottaa raskaimmin sitä mitä tarvitsemme eniten eli työntekoa suomessa tuloverotus on euroopan tasolla jo valmiiksi raskaasti verotettua ruotsiin verrattuna keskituloinen palkansaaja maksaa lähes viisi prosenttiyksikköä kireämpää tuloveroa ensi vuonna tavallisella insinöörillä ja sairaanhoitajalla jää vähemmän käteen tänä vuonna keskituloisella perheellä yli kolmesataa euroa vähemmän miten ihmeessä tällainen politiikka kannustaa ihmisiä ottamaan työtä vastaan ja ponnistelemaan yhä enemmän on myös kyseenalaista miten hallitus laittaa lihoiksi kolme miljardia euroa valtion tuottavaa omaisuutta budjetin tilkkeeksi se ei ole myöskään vastuullista eikä viisasta talouspolitiikkaa hallituksen heikoin lenkki on kuitenkin sen hallitus on asettanut tavoitteekseen kuusikymmentätuhatta uutta työllistä seuraavien vuosien aikana julkisen talouden tasapaino nojaa vahvasti työllisyyden kasvuvaraan sen sijaan että hallitus tekisi nyt ohjelmassaan päätökset joilla useampi pääsee töihin tämä päätösten valmistelu on siirretty kolmikantapöytiin julkisuuteen tihkuneet tiedot kertovat että työ kangertelee siellä pahoin mitä tämä hallitus tekee jos ja kun valmistelusta ei saada riittäviä keinoja jätättekö päätökset tekemättä jolloin samalla koko talouden linjanne valuu hiekkaan vai löytyykö teiltä rohkeutta tarvittaessa ohittaa myös tämä kolmikantavalmistelu tämä jää nähtäväksi eduskunnan tietopalvelun laskelman mukaan hallituksen budjettiesitys vähentää työllisyyttä viidellätuhannella hengellä siis vähentää mikä se sellainen hallitus on joka julistaa lisäävänsä työllisyyttä mutta onnistuu budjetillaan vain työllisyyttä vähentämään on erikoista että erityisesti keskusta jota olen pitänyt vastuullisena puolueena on ollut valmis hyväksymään muitta mutkitta osallistumisen tähän vihervasemmistohallitukseen keskustan puheenjohtaja katri kulmuni totesi jo viikkoa ennen hallituksen nimittämistä a studiossa että keskustalla ei ole mitään tarvetta muuttaa yhtä ainutta pilkkua hallitusohjelmasta yhtä ainutta pilkkua hallitusohjelmasta tämä siitä huolimatta että lukuisat asiantuntijat kuten talouspolitiikan arviointineuvosto euroopan komissio eri tutkimuslaitokset ja kansainvälinen valuuttarahasto imf ovat kritisoineet hallituksen talouslinjaa ja työllisyystoimien puutetta te hyvät keskustalaiset olette menossa hallitukseen jonka ohjelmaan lisäksi lännen median tutkimuksen mukaan kaksi kolmesta keskustan kannattajasta on on tyytymätön siis kaksi kaksi kolmesta jos ette siis meitä kansanedustajia täällä oppositiossa niin uskokaa nyt sentään asiantuntijoita jotka ovat esittäneet huolensa hallitusohjelmasta ja teidän äänestäjiänne jotka ovat tyytymättömiä tähän vihervasemmistolaiseen politiikkaan arvoisa herra puhemies toivon kaikesta huolimatta hallitukselle päätöskykyä ja rohkeutta vaikka en hallituksen ohjelmaa voikaan kannattaa pahinta suomelle olisi hallitus joka ei kykene uudistuksiin joita maamme tarvitsee

arvoisa herra puhemies tämän hallitusohjelman hyvät asiat on tuotu esille moneen kertaan tässä salissa tänään ja niitä todellakin riittää yhden näkökulman haluaisin vielä nostaa esille ja se on turvallisuus on äärettömän tärkeää että hallitus lisää nyt poliisien määrää kolmellasadalla henkilötyövuodella ja että samalla myös säädetään enimmäisvasteajat poliisille tämä palvelee ennen kaikkea tilannetta tuolla harvaan asutuilla ja syrjäisillä seuduilla joilla poliisin vasteajat ovat tällä hetkellä todella kohtuuttomat esimerkiksi savukoskella seitsemänkymmentäyksi minuuttia on erittäin tärkeää että nyt viranomaisvoimaa saadaan turvaamaan myös tämä harvaan asuttujen alueiden turvallisuus turvallisuutta lisää myös kirjaus siitä että kielteisen päätöksen saaneille turvapaikanhakijoille asetetaan tekninen valvonta tämä tekninen valvonta ollaan tuomassa varmasti ensi kevään aikana tänne eduskunnan käsittelyyn ja kun perussuomalaisissa näytään olevan erittäin kiinnostuneita tästä niin toivotaan sitten tukea tälle erinomaiselle hallituksen esitykselle näin suomen pohjoisimpana kansanedustajana ja intohimoisena erämiehenä olen myös erittäin tyytyväinen siitä että metsästyksen ja kalastuksen edellytykset tullaan turvaamaan ja että hallitusohjelmaan on myös kirjattu että aselainsäädäntöä ei kiristetä vaan aselupakäytännöt yhdenmukaistetaan koko maassa mikä on ollut pitkään tärkeä tavoite myös tuolla hallintovaliokunnan puolella tärkeimpänä asiana pidän kuitenkin sitä että sosiaali ja terveydenhuollon uudistus toteutetaan kansanvaltaisten maakuntien kautta se on ensimmäinen vaihe ja itse keskustalaisena näen että se on myös kivijalka sille että jossain vaiheessa meillä on maakunnat joille voidaan siirtää valtaa täältä keskushallinnolta ja että asioista voidaan päättää mahdollisimman lähellä niitä ihmisiä joita ne asiat koskettavat perussuomalaisten edustaja koskelalle joka puhui äsken kiitokset rakentavasta puheenvuorosta ja kuntatalouden huomioimisesta se on myös hyvin otettu huomioon tässä hallitusohjelmassa mutta tässä samalla täytyy kyllä ihmetellä sitä millä tavalla perussuomalaiset käyttivät sen ajan omassa ryhmäpuheenvuorossaan tänään te päätitte hyökätä tänään politiikallanne jo valtiosääntöä kohtaan ja toivon että kun ryhmäpuheenjohtajanne ville tavio salista poistui hän lähti lukemaan perustuslakia muutamia asioita olisi nimittäin sieltä kerrattavana teidän esittämänne vaihtoehto on jäänyt kyllä hyvin ohueksi ja omasta vaihtoehtobudjetistanne puuttuu lähes miljardi euroa millä tavalla te kuvittelette että tämä on uskottavaa oppositiopolitiikkaa samaan aikaan te olette aktiivisesti levittäneet disinformaatiota erilaisista asioista sosiaalisessa mediassa ja myös tänään täällä salissa itse katson että näin ei voi olla kyllä sivistysvaltiossa ja toivon että kaikki vastuulliset poliitikot myös siellä perussuomalaisten sisällä vetoan teihin koska teitäkin on paljastakaa tämä bluffi ja katson koko ja kristillisdemokraatteihin puhutaan asioista asioiden oikeilla nimillä käytetään oikeita lukuja ja pysytään totuudessa aivan jokainen oltiin sitten hallituksessa tai oppositiossa kiitos

arvoisa herra puhemies pilkkuakaan ei ole tarvetta muuttaa hallitusohjelmasta kuultiin viime viikolla ja on kuultu tänään täällä useamman kerran hallitusohjelma on siis sama kaikkine hyvine ja huonoine puolineen syksyn aikana useammalta taholta ei vain kokoomuksen on esitetty huoli hallituksen talouspolitiikasta joten olisin pitänyt vastuullisena että tältä osin olisi pilkun paikkaa vaihdettu ja muun muassa keinoja työllisyystavoitteen saavuttamiseksi tämä on tarpeen jotta kaikki hyvät tavoitteet voitaisiin saavuttaa ja rahoittaa muutoinkin kuin verottamalla ja velkaantumalla mitä pidemmälle ratkaisuja siirretään sen kalliimmaksi ne tulevat on aika kääriä hihat ja ryhtyä tekoihin sanojen sijaan toivottavasti täältä puolin ja toisin sitä yhteistyön henkeä jota pääministeri marin täällä tänään peräänkuulutti yhteistyötä ja asioiden eteenpäinviemistä tarvitaan muun muassa mielenterveyspalveluiden parantamiseksi mielenterveyden häiriöistä kärsii noin kaksikymmentä prosenttia nuorista eli joka viides meidän nuoristamme tämä tarkoittaa kolmeenkymmeneen oppilaan luokassa sitä että siellä on noin kuusi nuorta jotka kärsivät eriasteisista mielenterveyden häiriöistä osa näistä on lieviä mutta osa aiheuttaa lapselle ja nuorelle suurta kärsimystä ja toimintahaittaa kaikista ikäryhmistä nimenomaan nuoruusikäisten kaksitoista viiva kahdeksantoista vuotiaiden keskittyminen erikoissairaanhoitoon kasvaa tällä hetkellä kaikista eniten nuorten osuus on kahdeksankertaistunut vuodesta tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäneljä suomessa mielenterveyshäiriöiden kokonaiskustannukset ovat yksitoista miljardia vuodessa oecdn arvioiden mukaan kysymys on siis isosta kansanterveydellisestä ongelmasta mutta tästä huolimatta meidän mielenterveyspalvelut ovat pahasti retuperällä lyhyistä hoitojonoista ja matalan kynnyksen palveluiden saatavuudesta hyödymme me kaikki meidän poliitikkojen on nyt pidettävä huoli siitä että apua kun tarvitsee sitä myös saa jokainen apua tarvitseva ansaitsee mahdollisuuden jokaisen mielenterveys on arvokas tämän johdosta todella toivon että löydämme yhdessä myös varat esimerkiksi terapiatakuun toteuttamiselle arvoisa puhemies oikeusministeriön osalta talousarvioesityksestä löytyy varsin monta kannatettavaa kirjausta ja niistä haluan edelleenkin hallitusta kiittää kuten jo syksyllä tein huolissani olen kuitenkin siitä että hallitusohjelmassa ummistetaan edelleen silmät järjestäytyneen rikollisuuden osalta kun samalla kuitenkin tunnukselliset rikollisjengit kasvavat ja niiden toimintarakenteet ovat muutoksessa edustaja hannakaisa heikkinenkin nosti tänään järjestäytyneen rikollisuuden turvallisuusriskinä ja marinin hallituksella olisikin ollut mahdollisuus kirjata hallitusohjelmaan miten hallitus on ajatellut vahvistaa järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa arvoisa puhemies oikeudenhoitoon tulee lisää rahoitusta kuten edustaja adlercreutz täällä totesi ja se on positiivinen asia ja tarkoittaa sitä että hallitus on ymmärtänyt sen ettei rikosvastuun toteutumisen kannalta merkityksellistä ole ainoastaan poliisin resurssit vaan koko ketjun resursointi vakava huolenaiheeni on kuitenkin se että loppuketjun lisäresursointi ei ole ollenkaan riittävää syksyn aikana saamiemme selvitysten perusteella on selvää että resurssit ovat oikeudenhoidossa niin niukat että määrärahalisäyksistä huolimatta niin syyttäjien kuin tuomareiden määrät vähenevät tulevina vuosina todellisuudessa tilanne on tällä hetkellä se että esimerkiksi syyttäjien pöydillä pinot ja jonot ovat täysin kestämättömällä tasolla syyttäjiä suomessa on noin kolmesataaseitsemänkymmentä ja vuosittain hoidettavia asioita yli yhdeksänkymmentätuhatta ja määrä vain kasvaa viimeksi joulukuun alussa julkisuuteen tuli poikkeuksellisen laaja tutkinta jossa tor verkossa on kaupattu muun muassa huumeita ja aseita poliisin puolelta on jo todettu kokonaisuuden tuottavan poliisille valtavan tutkintojen suman mutta se ei koske vain poliisia vaan sama juttusuma siirtyy ketjussa eteenpäin määrärahatasoon on kiinnitettävä erityistä huomiota koska muun muassa kehyskauden loppupuolella poliisin määrärahat kasvavat kun taas oikeusministeriön hallinnonalan resurssit vähenevät tämä on todella huolestuttavaa kolmas huolenaiheeni on tietojärjestelmäuudistus eli niin sanottu aipa hanke joka on viivästynyt nyt jo kolmella vuodella ja ja jonka kustannusarvio on ylittynyt roimasti viimeksi kuulin että käräjäoikeudet jotka ovat ottaneet sen koekäyttöön vaillinaisena ovat palanneet takaisin vanhaan järjestelmään koska ongelmat olivat edelleen niin suuria

tältä osin on hallituksen ja oikeusministerin pidettävä todellakin huoli siitä ettei aipan rahoitus ole poissa myöskään henkilöstöresursseista kiitos

arvoisa herra puhemies kun suomi hiljalleen rauhoittuu jouluun varaudumme me myös samalla uuteen vuosikymmeneen tuo vuosikymmen tuo paljon uutta mutta sisältää myös paljon haasteita sen vuoksi hallituksen toimintakyky ja mahdollisuus tarttua suuriinkin uudistuksiin on välttämätön pilkkua on viilattu tarpeeksi ja tämä on hyvä paketti nyt tarvitaan työtä ja tuloksia uusi punamulta uusi punamulta on se pohja josta tämä maa kumpuaa kohti parempaa uudistusten vuosikymmentä ja mielestäni tämä hallitusohjelma luo hyvät eväät suomen rakentamiselle kohti kaksituhattakolmekymmentä lukua aluepolitiikka ja koko suomi ne kuvaavat uuden punamullan hallitusohjelmaa tämä hallitusohjelma on ennen kaikkea koko suomen ja kaikki suomalaiset huomioiva ohjelma jossa aluepolitiikka on nostettu keskeiseen osaan ensimmäistä kertaa liki kymmeneen vuoteen arvoisa puhemies tämä maa tarvitsee aluepolitiikkaa alueiden erilaisuuden ymmärtävää politiikkaa jossa maakuntien keskuskaupungit menestyvät jossa pienet kunnat menestyvät ja myös pääkaupunkiseutumme menestyy kaikki omilla vahvuuksillaan kaikki omalla tavallaan tähän tämä hallitus tulee tarttumaan heikommasta pidetään huolta ja vahvemmalle annetaan eväitä auttaa kaikille siis aivan kaikille annetaan suomessa samat avaimet menestykseen oli sitten pk yrittäjä syrjäseudulla asuva opiskelija tai eläkeläinen kaikki suomalaiset on pidettävä mukana arvoisa puhemies oikeistokonservatiiviselle oppositiolle on syytä mitä uusi punamulta luo tästä maasta sillä tulevaisuutta rakennetaan hyvin monella tapaa hallitusohjelma mahdollistaa mal sopimusten laajentamisen jonka myötä jyväskylän kuopion ja lahden kaltaiset kaupungit pääsevät mukaan suurten kaupunkien kehittämisohjelmaan aiemmin tämän erityiskohtelun piirissä ovat olleet pääkaupunkiseudun lisäksi vain oulun tampereen ja turun kaupunkiseudut pääradan kehittäminen laajennuksineen luo edellytykset poikittaisyhteyksien kehittämiseen koko maassa on selvää että hyvät yhteydet ja saavutettavuus määrittävät myös alueiden kehittymistä siksi tarvitsemme panostuksia koko suomen liikennehankkeiden kehittämiseen hallitusohjelman hyvien kirjauksien lista on pitkä koko suomen asia työ ja yrittäjyys oikeudenmukaisuuden edistäminen sosiaali ja terveyspalvelujen kuntoon laittaminen maakuntamalli kyse on tämän maan palvelemisesta kyse on tämän maan asukkaiden suomalaisten edun ajamisesta liikenneinvestoinnit asumisen yrittämisen ja työnteon mahdollistamiseksi koko maassa haja asutusalueilla ja kaupungeissa lähiöissä ja maaseudulla hallitusohjelmassa todetaan ettei hallitus tee työvoimapolitiikassa toimia joilla on negatiivinen työllisyysvaikutus ilman että se tekee samalla tehokkaampia työllisyyttä parantavia toimia tästä periaatteesta on syytä pitää kiinni metsienkäytöstä ja maataloudesta ei tingitä yrittäjien ja yritysten verotusta ei kiristetä koulutuksesta tehdään työelämälähtöisempää arvoisa puhemies ammatilliseen koulutukseen ja työpaikoilla tapahtuvan oppimisen edistämiseen palkataan uusia opettajia lapsiperheiden palveluita parannetaan ja perhevapaita lisätään pienimpiä eläkkeitä korotetaan poliiseja on jo päätetty palkata lisää sotilaita on jo päätetty palkata lisää uudet laivat merivoimille on jo päätetty hankkia ja uudet hävittäjät ilmavoimille hankitaan suunnitellusti lisää työtä turvallisuutta ja tulevaisuutta tämän hallituksen hallitusohjelmassa keskustan kädenjälki näkyy erittäin vahvasti uskon että toimeenpanemalla tämän hallitusohjelman linjauksia kaksituhattakolmekymmentä luvun haasteet ovat voitettavissa ja olen erittäin tyytyväinen että nimenomaan keskusta ja keskustalaisuus näkyvät tässä uuden punamullan hallitusohjelmassa

arvoisa puhemies

tuossa junassa viereeni istui kolme leikki ikäistä lasta ja päiväkodin hoitaja nuo lapset kertoivat että he olivat menossa seurasaareen katsomaan joulukuusia yksi lapsista kolmevuotias poika kertoi minulle myös että hän oli kotona äidin isän ja isoveljensä kanssa tehnyt huoneensa ikkunaan lumipalloja paperista päiväkodin hoitaja kertoi miten hyvä on työskennellä päiväkodissa jossa ryhmäkoko on sopiva hänellä oli kokemusta toisenlaisestakin todellisuudesta arvoisa puhemies kuten pääministeri marin tänään kertoi hallituksen tavoite on lisätä työllisyyttä ja vähentää eriarvoisuutta koko maassa on jo tulossa ja päätöksiä on tehtykin saamme vajaan kuukauden kuluttua vuodenvaihteessa kohennuksia monella tavalla heikoimmassa asemassa olevien suomalaisten arkeen parannamme

jotka ovat erityisesti

keskellä

teemme pienimpiin eläkkeisiin korotuksia myös perusväylänpitoon koko maassa on tulossa lisää rahaa varhaiskasvatuksessa ryhmäkokoja pienennetään niin että ne ovat sopivampia koko suomessa myös yrityselämää tuetaan monella tavalla yrityksille muun muassa järjestetään mahdollisuus tuplapoistoihin paljon on tehty mutta kaikkia toki ei ole vielä tehty vaan hallituksella on paljon työtä edessä niin kuin tänään on kuultu yksi keskeisimpiä hallituksen toimia on se että meidän täytyy saada lisää työtä koko maahan mutta keskustassa olemme hyvin tyytyväisiä siihen että tämän vasemmistohallituksen ohjelma vahvistaa monin tavoin sitä että meillä suomessa lapsilla nuorilla kaikenikäisillä niin täällä pääkaupunkiseudulla kuin koko maassa olisi entistä paremmat mahdollisuudet asua ja käydä koulua opiskella tehdä työtä suomessa jokaisella lapsella tulee olla tasaveroiset mahdollisuudet asuinpaikasta ja oman perheen varallisuudesta tai muista seikoista riippumatta siksi on erinomaista että monin tavoin painottaa lapsiperheiden tukemisen tärkeyttä ja kiinnittää huomiota myöskin parisuhteiden vahvistamiseen ohjelma on kaikin tavoin lasten nuorten ja perheiden kannalta erinomainen hallitus ei pelkästään puhu vaan myös toimii tämän hyvän hallitusohjelman pohjalta ja perustalta siksi tuosta hallitusohjelmasta ei tässä vaiheessa eikä nyt hallituksen vaihtuessa ollut syytä vaihtaa sitä pilkkuakaan josta täällä salissa on tänään nyt punamultahallitus tarvitsee yhteistyökykyä jotta me viemme tämän hyvän ohjelman päätökseen arvoisa puhemies tulokset puhuvat puolestaan ja ensimmäisiä hedelmiä tästä hyvästä hallitusohjelmasta me saamme todella jo heti vuodenvaihteessa kun muun muassa pienimmät lapsilisät ja eläkkeet nousevat jotkut oppositiossa ovat jo kuvaannollisesti laittaneet kirveen puun juurelle mutta täytyy olla kärsivällisiä ja vielä hiukan odottaa noita työn tuloksia tuo muutama viikko jolloin ne konkreettisesti näkyvät kansalaisten arjessa maan rakentaminen on pitkäjänteistä työtä ja tarvitsemme ratkaisuja mutta myös malttia aivan erityisesti tarvitsemme yhteistyötä yli puoluerajojen ja myös hallituspuolueiden ja opposition kesken yhdessä tämä maailman paras maa on rakennettu ja rakennetaan myös jatkossa

arvoisa herra puhemies hyvät kollegat aikaisempaan debattiin viitaten hämeeseen katsomaan millä tavalla ilmastoteot ja elinkeinoelämän kilpailukyky kävelevät käsi kädessä vien teidät ilman muuta mielelläni esimerkiksi lahteen tulevaan euroopan ympäristöpääkaupunkiin vuodelle kaksituhattakaksikymmentäyksi jossa on panostettu kiertotalouteen vesiosaamiseen ylläpidetään viljaklusteria lähiruuan hyväksi ja jonka ympärillä on suomen rahatalouden keskittymä tai vien teidät mielelläni hämeen toiseen päähän esimerkiksi forssaan jossa yrittäjyydellä nimenomaan korvataan muovituotteita tällä hetkellä ja sitä kautta nostetaan suomea maailmankartalle arvon kollega edustaja halla aho joka ei valitettavasti enää ole salissa vien erityisesti teidät mielelläni tänne viitaten aiempaan puheenvuoroonne hallituksen rivakka aiemman hallitusohjelman päälle osoitti että kyllä toimia pystytään ratkaisuihin se on kuitenkin myönnettävä että sekavaltahan tämä soppa lopulta varmasti näytti monissa kodeissa ja työpaikoilla ja siksi eduskunnan on pystyttävä jatkossa parempaan meidän on paremmin kerrottava mitä me teemme ja kenen kanssa tämä hallitusohjelma pystyy siihen parempaan kunhan me sitä yhdessä viemme eteenpäin arvoisat opposition kollegat aikanani partiossa opin että saat mitä annat todella saat sen mitä olet itse valmis antamaan niin pitkään oppositio mukaan lukien kokoomuksen puheenjohtaja edustaja orpo manaa suomea maanrakoon niin pitkään yrittäjät eivät uskalla investoida palkankorotuksen kanssa viivytellään perheitä ei uskalleta perustaa ja ihmiset eivät uskalla valmistua kouluista työelämään nyt arkijärki käteen ettäkö tämä maa olisi reilussa puolessa vuodessa päässyt siihen jamaan että meidän tulisi manata täällä näin huolestuttavia tulevaisuudenkuvia löysin itse asiassa ilta sanomista vuodelta tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi edustaja zyskowiczin kommentin jossa hän painotti erityisesti psykologian merkitystä talouden kehityksessä nostaisin sen tähän päivään koska se sopii tähän keskusteluun kuin nenä päähän ja erityisesti tähän hallitusohjelmaan kyllähän talouden kohentamisessa ja luottamuksen kasvattamisessa on kyse myös psykologiasta ja siitä millä tavoin me toisiamme ja suomalaisia täällä puhuttelemme

arvoisat edustajat toisen kerran tunnin sisään mitä kohteliaimmin siitä että täysistunnon aikana tässä salissa valokuvaaminen ja videokuvan ottaminen on kielletty

arvoisa puhemies

korjata ne ainahan niitä virheitä on hölmöyttä ei ei aina ole virheiden tekeminen vaan hölmöyttä on virheiden korjaamatta jättäminen pilkkuakaan ette muuttaneet siksi voisin aivan yhtä hyvin pitää kaikki vanhat puheeni uudelleen ja jatkaa siitä mutta en sitä tee hallitus on tänään pyytänyt kokoomusta mukaan yhteistyöhön minä uskon ja itse asiassa tiedän että me voimme tietyissä asioissa tehdä yhteistyötä minä haluan tehdä yhteistyötä mutta haluan myös että hallitus tunnustaa sen hienon työn mitä kokoomus on vaihtoehtobudjetissaan tehnyt se esittää miten ihmisille tärkeät asiat voidaan tehdä taloudellisesti kestävästi kokoomus on näyttänyt miten ihmiseen ja kykyyn innovoida ja ratkaista ongelmia voidaan luottaa me olemme osoittaneet että kekseliäisyyden tukahduttaminen ja ahdistuksen voimistaminen ei ole pakollista arvoisa puhemies me olemme täällä ajamassa koko suomen etua mutta minun on pakko nostaa esiin myös oma vaalipiirini kaakkois suomi me olemme suurien etäisyyksien ja vanhenevan väen alue meillä ihmiset muuttavat pois ja jättävät kunnat täysin meille kaikkein tärkeintä olisi yrittäjyyden tukeminen ja työpaikkojen luominen sitä helpottaisi esimerkiksi paikallisen sopimisen vahvistaminen sen sijaan te teette päinvastaisia toimia polttoaineveron korotus ja kotitalousvähennyksen leikkaus ovat niitä yrittäjiin ja yrityksiin negatiivisesti osuvia toimia ne myös vaikeuttavat lapsiperheiden ja ikäihmisten vapautta valita asuinpaikkansa kokoomuksen vaihtoehtobudjetin vastuullisesti esitetty tuhannen miljoonan euron työn verotuksen kevennys olisi ollut juuri näitä asioita mitä ihmiset tarvitsevat kaakkois suomen rooli on suomen tulevaisuudessa äärimmäisen tärkeä älkääkä unohtako sitä kiitos

arvoisa herra puhemies vuonna kaksituhattayksitoista muodostettiin kataisen hallitus siihen lähti mukaan kuusi puoluetta tuollainen kuuden puolueen hallitus oli täysin toimintakyvytön eli se ei pystynyt tekemään päätöksiä isänmaan parhaaksi tuloksia ei tullut ellei niiksi katsota työttömien määrän kasvua sadallatuhannella valtionvelan kasvua kahdellakymmenellä miljardilla veronkiristyksiä ja kuntakriisiä ja niin edelleen niinpä tuosta hallituksesta lähtikin ensimmäisenä vasemmistoliitto yhteisöveron alentamisen takia sitten lähtivät vihreät ydinvoimapäätösten takia lähti pääministerikin brysselin lihapatojen äärelle ja tuli uusi uusi stubbin hallitus eli tällainen laajapohjainen hallitus on kehno hallitus aina siellä on sisässä jo valmiina riidat niin tarkkaa hallitusohjelmaa ei voida tehdä että kaikki asiat pystyttäisiin sinne kirjaamaan yksiselitteisesti ja vaikka pystyttäisiinkin niin aina tulee yllätyksiä joko kotimaasta tai ulkomailta ja tänä päivänä hyvin usein todellakin myös ulkomailta arvoisa puhemies tämä marinin hallitus on historiallisen vasemmistolainen sosialistijohtoinen hallitus siinä on viisi puoluetta ei kuutta niin kuin kataisen hallituksessa vaan viisi ja niillä kaikilla viidellä on monissa asioissa erilainen linja lisäksi näiden puolueiden sisällä on vahvoja jakolinjoja sosiaalidemokraateilla oikeistodemarit ja vasemmistodemarit keskustalla porvarihakuiset ja

vihreillä ympäristöintoiset ja sosiaalipainotteiset vasemmistoliitolla duunarit ja valkokaulussosialistit ja yksi on jopa tunnustautunut puhtaasti kommunistiksi rkpllä jakolinja taitaa kulkea muun muassa pohjanmaa etelä suomi välillä tällaiset jakolinjat huomioon ottaen hallituksessa kymmenkunta erilaista voimaa taistelemassa keskenään se ei lupaa hyvää on hyvin todennäköistä että että kun eteen tulee vaikeita asioita ja yllätyksiä niin tämän hallituksen kestokyky ei ole riittävä nyt jo nähtiin tässä joulun edellä tai viimeisen parin viikon aikana miten posti sekoilu ja al holin asiat kaatoivat tai posti ja valtion omistajapolitiikka kaatoivat hallituksen ja sitten toisaalta nyt al hol kysymys repii hallitusta riekaleiksi sisältä eli voin sanoa että riidat ovat valmiina ja että hallitus ajautuu niiden myötä suuriin vaikeuksiin mutta arvoisa puhemies se suurin riidan aihe tulee olemaan se että hallitus on rakentanut politiikkansa työllisyyden kasvun varaan ilman mitään toimenpiteitä kaikki toimenpiteet jotka olisivat välttämättä tarpeen jo kiireesti on heitetty seitsemälle työryhmälle joissa ammattijärjestöt ja työnantajat riitelevät mitään ei ole vielä saatu puolen vuoden aikana valmiiksi ja mitä nyt viimeiset tiedot kertovat mitään ei näytetä saavankaan eli tämä johtaa siihen että työllisyystavoite ei toteudu ensi syksynä että talouden alijäämä ei korjaannu tasapainoa ei saada siitä tulee seurauksena velkaantumisen kasvu ja pitää kiristää veroja se aiheuttaa raskaan riidan hallituksessa ja lisäksi se johtaa siihen että on ryhdyttävä leikkaamaan sosiaaliturvaa ja muita julkisia menoja tämä on näkymä tällä hetkellä hallituksen toimintakyvystä se on lähtökohtaisesti erittäin huono ja todennäköisesti päättyy aika nopeasti arvoisa puhemies vetoankin että hallitus tekee uuden talous ja työllisyyspoliittisen linjauksen ja ottaa nämä työllisyysasiat omiin käsiinsä eikä anna niitä näiden etujärjestöjen riideltäväksi

arvoisa herra puhemies

tähän taloon eri puolueiden välillä on erilaisia sosiaalisia näkemyksiä miten tätä maata tulee kehittää se on aivan hyvää keskustelua ja pidän tätä arvoasetelmaa erittäin hyvänä nykyinen sanna marinin hallitus tähtää tietenkin sosiaalisesti oikeudenmukaiseen politiikkaan alueellisten ja ihmisten välisten tasa arvoerojen tasaamiseen yrittämiseen kannustamiseen biotalouteen ja ennen kaikkea siihen että pieni eläkeläinen saa sen pienen eläkkeen korotuksen nyt ja jatkossa mennään samalla tahdilla eteenpäin ja myös niitä pienimpiä päivärahoja ja pienten lasten elämää parannetaan huomattavasti esimerkiksi päiväkodeissa ja ja pienenevinä koululuokkina jolloin lapsi saa parhaan mahdollisen opetuksen koska jos me haluamme tulevaisuuteen panostaa tässä maassa niin ainoaksi vaihtoehdoksi jää se että me todella panostamme lapsiin ja nuoriin ja siihen tämä hallitus on sitoutunut ihan selvästi sote uudistuksen soisi menevän nyt vihdoin ja viimein maaliin viime vaalikaudella teimme valtavasti töitä sen eteen että sote uudistus olisi saatu maaliin ja valmiiksi se on selvä asia kuten moni asiantuntija silloin sanoi ettei siitä uudistuksesta kerta kerta kaikkiaan voi tulla heti valmiiksi täydellistä ja kiitettävän hyvää ei tietenkään mutta tämä meno mikä meillä nyt jatkuu että palvelujen laatu heikkenee joillakin koko ajan

että utsjoella ilomantsissa vaasassa helsingissä tai tai kirkkonummella kaikilla on vähintään suurin piirtein samanlaiset palvelut niin siinä on meillä vielä kyinen pelto kynnettävänä koska tämä eriarvoisuus sosiaali ja terveyspalveluissa näkyy joka paikkakunnalla suomessa tänä päivänä niin siihen pitää maan hallituksen puuttua tomerasti paljon tomerammin kuin tähänastiset hallitukset ovat pystyneet maatalouspuolelta arvoisa puhemies totean sen että kun kun maatalousuudistusta eussa viedään eteenpäin niin keskustan mikä hallitusohjelmassakin näkyy että maatalouden pitää olla edelleen tässä maassa kannattavaa koko elintarviketaloutemme perustuu sille että kotimainen raaka aine tuotetaan puhtaasti ja hyvällä ammattitaidolla se on yli kolmesataatuhatta työpaikkaa ja sitä ei sovi väheksyä kysymys on myös samalla kansanterveydestä kysymys on aluepolitiikasta ja suomalaisesta kulttuurista kannattaa kaikkien niiden jotka eivät maataloudesta kovin paljon välitä muistaa se että kulttuurimaisema ei tuolla maaseudulla säily ellei siellä töitä tehdä kaikki kulttuuri syntyy ihmisen työstä ja lehmä ja mulli ja muut kotieläimet tarvitaan siellä pellon reunassa syömässä sitä maisemaa nauttimassa puhtaita luonnontuotteita niin että se kulttuurimaisema säilyy jos se pelto jätetään viljelemättä se on kymmenen vuoden kuluttua valtava lepikko ja ryteikkö josta ei ei esteettistä näköalaa mitään saa kukaan irti liikenneväyliin hallitus panostaa myös ja kuten pääministeri marin sanoi aivan osuvasti me haluamme rakentaa rataverkkoa tähän maahan se vaatii vain tietyn ajan suunnittelun se se on selvä että miljardihankkeita ei voi käynnistää sormia napsauttamalla vaan on tehtävä huolellinen valmistelutyö teihin saamme lisää rahaa vuosittaiseen perustienpidon rahoitukseen tietenkin ja sitten isoihin tiehankkeisiin tulee selvät suuntaviivat miten näitä uusia tiehankkeita tehdään sitten arvoisa puhemies lopuksi vielä ilmastopolitiikasta hallitus on sitoutunut tietenkin siihen että ilmastoneutraalius saavutetaan kaksituhattakolmekymmentäviisi ja kuten pääministeri aivan hyvin totesi sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisesti kun käymme keskustelua suomalaisten metsien kohtalosta niin tässä yhteydessä minun on pakko todeta se että

kohta julkistettavat tiedot tai taisivat jo tänä päivänä julkiseksi ne tiedot mitä päästömääriä lulucf puolelle elikkä maankäytön maankäytön muutoksen ja metsätalouden puolelle lasketaan suomen metsille ne luvut ovat huolestuttavia sen tautta että meille ollaan sälyttämässä sellaista taakkaa joka olisi suomen kannalta kohtuuton koska eihän metsien koko kasvua oteta huomioon lulucf laskelmissa ollenkaan tämä on erittäin huolestuttavaa sen takia toivon arvoisat suomen kansan edustajat että pidämme tässä järjen päässä suomen metsiä pitää hakata niitä pitää hoitaa vuoden kuusikymmentäkahdeksan jälkeen tähän päivään olemme kaksinkertaistaneet sekä metsien kasvun että puumäärän ja nyt jos me haluamme omilla toimillamme rajoittaa tämän valtavan varannon hoitoa ja hakkuuta se johtaa pitkässä juoksussa siihen että menetämme tämän kasvumoottorin se on kasvumoottori niin meidän kansantaloudelle kuin meidän ilmastollekin positiivinen kasvumoottori ja lopuksi arvoisa puhemies on puhuttu turpeen verotuksen edun poistamisesta jos me haluamme kotimaisen energiapolitiikan tilalle ulkomailta tuotavaa kivihiiltä ja ulkomailta tuotavaa raakaöljyä niin se onnistuu tällä keinolla mutta se ei ole ilmastopolitiikkaa sen jälkeen

arvoisa puhemies

suomi on menossa uskon vakaasti että suomi on menossa inhimillisempään suuntaan uudistusten suuntaan ja vahvasti kohti tulevaisuutta en kuitenkaan väitä että tämä tie tulisi olemaan helppo eikä kukaan meistä tässä salissa pysty ennustamaan kaikkea sitä mitä tulevaisuus tuo tullessaan maailmanmeno ja sen vaikutukset kun eivät ole meidän kenenkään käsissä on selvää että hyvinvointimallin turvaaminen edellyttää vahvaa julkista taloutta marinin hallitus on sitoutunut vastuulliseen talouspolitiikkaan keskeistä tässä työssä on sitoutuminen seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyystavoitteeseen olen erityisen kiitollinen tässä hallitusohjelmassa oleviin kirjauksiin ja toimenpiteisiin kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten paremman tulevaisuuden turvaamiseksi tämä hallitusohjelma on erityisesti lapsi ja perheystävällinen ohjelma hallitus tulee sitoutumaan päätöksenteossa lapsivaikutusten arviointiin ja edistämään lasten ja nuorten osallisuutta lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden saamisen kynnystä madalletaan ja ala ikäisten päihdepalvelut turvataan vihdoinkin lapsi ja perhepalvelujen kehittämistä jatketaan tiedossa on että lastensuojelu on on ollut pitkään kriisissä ja maassamme aliresursoitu tarpeeseen nähden nyt hallitus lupaa tarttua myös tähän asiaan kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten oikeuksien ja hyvinvoinnin turvaamiseksi ollaan asteittain määrittelemässä vähimmäishenkilöstömitoitus myös lastensuojelun jälkihuoltoa kehitetään arvoisa puhemies hallitukselta on vaadittu tekoja ja tekoja todella on tehty jo ensi vuonna yli kuudensadantuhannen eläkeläisen toimeentulo paranee perusturvaa parannetaan koulutukseen panostetaan jokaisella koulutusasteella ja jokaiselle lapselle taataan jälleen ensimmäinen kahdeksatta kahdenkymmenen alkaen oikeus subjektiiviseen varhaiskasvatukseen tämän hallituksen toimesta seitsemälläkymmenellä prosentilla suomalaisista käytettävissä olevat tulot kasvavat nämä kaikki ovat tekoja jotka alkavat konkretisoitua konkretisoitua ihmisille jo ensi vuoden aikana syrjäytyminen on meidän yhteiskuntamme haaste se on sitä sosiaalisesti taloudellisesti ja sisäisen turvallisuutemme kannalta uskon että syrjäytymiseen voidaan vaikuttaa kun vihdoin lopetetaan lopetetaan syrjäyttäminen tähän teemaan päihteet liittyvät vahvasti tänään olemme saaneet lukea uutisista huumekuolemien määrän huolestuttavasta kasvusta meillä on hallitus joka on valmis tekemään töitä myös tämän vaikean asian parissa pelkästään päihderiippuvuuden aiheuttamat kulut yhteiskunnallemme ovat miljardeja vuosittain olisi kummallista jos tämä ei kiinnostaisi hallitusta pitkään sosiaalialalla ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevien parissa työskennelleenä voin ylpeydellä todeta että vihdoinkin meillä on hallitus joka korostaa myös sosiaalialan merkitystä terveydenhuollon rinnalla sosiaalipalvelut koskevat nimenomaan heitä jotka tarvitsevat tukea ja apua hyvin erilaisista syistä lapsia nuoria mielenterveyskuntoutujia asunnottomia vammaisia päihderiippuvaisia ikäihmisiä ja niin edelleen heille tämä hallitusohjelma antaa uskoa parempaan mitä vähemmän ihmisillä on toivottomuutta sen enemmän heillä on turvallisuutta

arvoisa puhemies kuten viime kerrallakin niin aina täältä joku lause pistää ihmettelen tätä kun puhutaan kovasti tasa arvoisesta hallitusohjelmasta ja korostetaan kuinka hieno se on sosiaalisesti hieno se on sosiaalisesti taloudellisesti ekologisesti ja useissa puheissa tuli vielä että se on tasa arvoisestikin niin mahtava että täällä sivulla sataneljäkymmentäkahdeksan lukee että sukupuolivähemmistöihin kuuluvia ja heidän perheitään tuetaan yksilöllisin ja oikea aikaisin palveluin miksi tässä niin kuin eriarvoistetaan semmoiset ihan tavalliset perheet minun mielestäni tämä on niin kuin semmoinen jonkinlainen häpeällinen tunnustus hallitukselta että he erottelevat näitä erilaisia perheitä suomessa tässä oli lyhyt

arvoisa herra puhemies aluksi joudun pahoittelemaan että otin muutaman valokuvan tuolta penkistä en ollut teidän antamaanne viisasta neuvoa aiemmin kuullut mutta väitän että vaikka se on tietysti väärä teko minulla on vähän lieventävä asianhaara sillä otin otin kuvan uudesta valtiopäivämiehestä kainuusta tuomas kettusesta kun hän piti neitsytpuhettaan lupaan että tämä toiminta ei enää toistu arvoisa puhemies ydinkysymys minusta tämän marinin hallituksen hallitusohjelman keskustelussa ja se ydinero mikä on hallitusryhmillä ja oppositiolla on se että tämän hallitusohjelman päätavoite on tasa arvon lisääminen monilla eri tavoilla tavoitteena on kaventaa tuloeroja vähentää syrjäytymistä lisätä osallisuutta tasoittaa terveyseroja vähentää kaupungin ja maaseudun kasvukeskusten ja pienten kuntien välisiä eroja kaiken kaikkiaan eheyttää ja vähentää suomen kahtiajakautumista ja mieluiten pysäyttää se kokonaan

ja muutenkin tämä syntyvyystilanne mikä meillä on edellyttää ehdottomasti sitä että me pystymme parantamaan isien ja äitien mahdollisuuksia sovittaa perhe elämä ja työelämä yhteen nämä kummatkin uudistukset olivat sellaisia että niitä ei pystytty viime kaudella kokoomuksen kanssa toteuttamaan arvoisa puhemies joku suomalainen räppäri joskus todennut että kuka muu muka ja haluan nyt tähän todeta sen että kuka muu muka kuin keskusta olisi hallituksessa puolustanut sellaisia asioita jotka tässä salissa valitettavasti jäävät varsin usein unholaan kuka muu muka kuin keskusta olisi hallituksessa puolustanut ja puolustaisi maaseutua ja maataloutta kuka muu muka katsoisi kansallisten maataloustukien perään kuka muu muka olisi puolustanut sitä että kaupan hallitsevaa asemaa hillitään private label tuotteisiin puututaan ja toteutetaan todellinen suomalainen reilu kauppa myös ruokaa ruokaa tuottavien ihmisten näkökulmasta

keskustalle erittäin tärkeä asia kuin biokaasu siitä olemme samaa mieltä koko viiden viiden puolueen porukka hyvinkin voimakkaasti että biokaasu on sellainen tapa jolla voidaan vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä ja sillä voidaan myös kehittää suomalaisia maakuntia ja luoda uutta vihreää yrittäjyyttä ja kasvua olemme myös onnistuneet hallitusohjelmassa takaamaan yrittäjille kohtuullisen verotuksen sillä tavalla että suomessa kannattaa ottaa riski ja palkata ihmisiä mietinpä vain että kuka muu muka kuin keskusta olisi huolehtinut yrittäjien kohtuullisesta verokohtelusta en ole hirveästi löytänyt perussuomalaisten yrittäjyyskantojakaan ja kokoomus tuppaa olemaan vain suurten pörssiyhtiöiden asialla arvoisa puhemies ihan pari sanaa vielä oman vaalipiirini näkökulmasta haluan kiittää edesmenneen entisen rinteen hallituksen ratkaisuja pääradan kehittämisestä on erittäin merkittävää että saadaan turvalaitteet uusituksi siinä seinäjoki tampere välillä se on tärkeää etelä pohjanmaan kehitykselle lisäksi haluan kiittää ratainvestoinneista vaasa seinäjoki välille se on meidän alueellemme erittäin tärkeä asia

arvoisa herra puhemies vaikea tämmöisen kuuluisan räppärin jälkeen on ruveta puhumaan mitään mutta sanon muutaman sanan kumminkin minun mielestäni pääministerin vaihdos ei tuonut mitään uutta valitettavasti kansaan eivät uppoa kliseet ja kaunopuheet ja hallituksen todelliset toimet ovat jotain aivan muuta te saitte todella hienon mahdollisuuden muuttaa hallitusohjelmaa mutta ette tehneet siihen mitään muutoksia ette ottaneet mukaan vaalien toiseksi ja kolmanneksi suurimpia puolueita tätä pidän äärimmäisen nolona demokratian kannalta arvoisa herra puhemies hallitus on onneksi muistanut opiskelijoita ja työttömiä ensi vuodesta esimerkiksi korkeakoulut saavat useita miljoonia mitä minä pidän äärimmäisen hyvänä asiana pitää muistaa että osa menee koulutus osaamis ja tavaramerkkimaailmalle työttömien aktiivinen leikkuri poistetaan sekin on hyvä asia toimenpide on on kohdistunut kaikkein köyhimpiin ihmisiin pahimmalla mahdollisella tavalla myös poliisi saa kaipaamiansa lisävaroja mutta mielestäni liian vähän toivon totisesti että hallitus kohdistaa nämä vähäiset lisäresurssit oikein kentällä varsinkin syrjäseuduilla on huutava pula poliiseista toivon että resurssit kohdentuvat sinne arvoisa puhemies vaikka jotain hyvää porkkanaa onkin tarjolla miinuslista on sitäkin lohduttomampi esimerkiksi polttoaineveroja korotetaan miksi näin korotukset ovat ristiriidassa maaseudun asuttamisen elinkeinon harjoittamisen ja yritystoiminnan kanssa ne kohdistuvat ihmisiin joilla on pitkät työ ja ostosmatkat ajetaanko nämä ihmiset pois kodeistaan maaseudun tulevaisuus on turvattava suomen on oltava omavarainen mahdollisten kriisitilanteiden sattuessa arvoisa puhemies valtiontalouden kahden miljardin lisävelan otto on edesvastuutonta politiikkaa kuntien menot ja tehtävät kasvavat koko ajan ja palveluverkostoja joudutaan karsimaan kovalla kädellä näistä huolimatta kehitysyhteistyöhön turvapaikkahakemusten käsittelyyn ja kiintiöpakolaismäärän nostamiseen löytyy kyllä rahaa mielestäni kantaväestön asiat tulevat aina ensimmäisenä arvoisa puhemies työllisyystavoite seitsemänkymmentäviisi pinnaa ei tule toteutumaan hallituksen toiveiden mukaisesti kun talouskasvuennuste pysähtyy ja ovat täysin riittämättömiä ihmisten pitää pystyä tulemaan toimeen selviytymään välttämättömistä kuluistaan jokapäiväisessä elämässään pitkäaikaistyöttömiä meillä on aivan liikaa ettekö te arvoisa hallitus ymmärrä että näillä esityksillä ollaan menossa vippiluokassa kohti konkurssia panostukset koulutukseen ynnä muuta ovat tietysti tärkeitä mutta se kuuluisa tulopuoli ontuu ja vahvasti mitä hyötyä on panostaa koulutukseen kun lapsemme ja lapsenlapsemme joutuvat maksamaan kaiken tämän holtittoman velanoton menoja ei yksinkertaisesti voi lyödä lukkoon ennen kuin on niitä tuloja teette todellisen hattu tai kypärätempun mutta valitettavasti negatiivisessa muodossa te korotatte veroja heikennätte valtion tasetta menettämällä valtion omaisuutta ja jotta kuuluisa hattutemppu olisi täydellinen te vielä velkaannutatte tätä rakasta isänmaatamme kahdella miljardilla ensi vuonna kuten aiemmin mainitsin kaikki kolme käytätte heti ensimmäisenä vuonna ei voi muuta sanoa kuin että tsemppiä jatkoon todellakin tarvitsee seuraava hallitus se on todellinen tulevaisuuden investointi meinaan tulette jättämään sellaisen perinnön tulevalle hallitukselle että jopa kaksituhattaviisitoista partiopoikien hommaa verrattuna siihen mitä nyt tulevaisuudessa on tulossa silloinkin oli vallassa samankaltainen pohja kun rahojamme tuhlattiin holtittomasti jätettiin vuonna viisitoista aloittaneelle hallitukselle umpisurkea perintö sitten minä tahdon kanssa puuttua tähän kuka muu muka hommaan tämä ihmisten ostovoima ei parane sillä että ymmärtääkseni puututte kaupan omiin tuotteisiin te puhutte että tuette kaikin tavoin vähävaraisia mutta miksi te sitten viette vähävaraisilta mahdollisuuden ostaa edullisia tuotteita kaupasta niin ansaitsee mutta tästä voidaan puhua lisää kohta kiitos

arvoisa puhemies vastaan edustaja kurviselle tähän kuka muu muka kysymykseen että kuka muu muka kuin sosiaalidemokraatit olivat mukana hallitusohjelmaneuvotteluissa keskustan kanssa kyllä kyllä näin täällä on pitkin päivää kehuttu kehuttu tuota sanna marinin ja edeltäjän antti rinteen hallitusohjelmaa ja ei aivan aivan suotta

kysymyksessähän on mitenkä saadaan yhteiskunnan luottamus palautettua ja tässä ovat erittäin tärkeitä nimenomaan nämä kolme asiaa tavoitteena on saada sosiaalisesti taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta ja siinä on hyvin paljon tämän hallitusohjelman sisällöstä sen myönnän että toteutus vaatii vahvaa yhteistahtoa viedä asioita eteenpäin tämä ei ole mikään helppo harjoitus ja ja sen takia tässä täytyy olla tämä yhteistyö todella vahvaa lainaan vielä erästä merkittävää sosiaalidemokraattia hän on täällä lausunut lausunut aikoinaan ja todennut jotenkin tähän suuntaan hyväosaisille löytyy aina puolustajansa mutta vähäosaisten puolustajia on harvassa siksi me sosialidemokraatit olkaamme pienituloisten puolella ja tässä on myös mielenkiintoista keskustan kanssa yhdessä tätä viestiä viemään kentälle pienituloisten eläkeläisten ostovoiman lisäys tulee näkymään heti ensi vuoden alusta kansaneläkkeitä nostetaan nettona kolmekymmentäneljä euroa kuukaudessa ja takuueläkkeitä viisikymmentä euroa kuukaudessa aktiivimallin leikkuri on jo käytännössä poistunut ja poistuu viimeistään sitten vuoden alusta ja tukitaso palautuu normaalitasolle varhaiskasvatuksen subjektiivinen oikeus palautetaan opintotukeen tulee huoltajakorotus lapsilisään tulee yksinhuoltajakorotus elatustuki nousee ja työttömyysturvaan tulee korotus työllisyystilanne tuo haasteita se on se on kunnianhimoinen tavoite saavuttaa tuo kuudenkymmenentuhannen ja ensi syksyyn mennessä jo kolmenkymmenentuhannen työpaikan lisäys täällä aikaisemmin edustaja linden nosti

työikäisen työvoiman häviämisen tai poistumisen omasta maakunnastani voin ottaa aika konkreettisen esimerkin meillä oli kainuussa yhdeksänkymmentä luvun alkupuolella pikkuisen päälle neljäkymmentätuhatta yritystä sitten kävi tämä taantuma ja siinä poistui noin kymmenentuhatta työpaikkaa työttömyys lisääntyi ja nyt on edelleenkin sieltä yhdeksänkymmentä luvun puolivälistä meillä työpaikkaa olemme tehneet kaikkemme se ei ole lisääntynyt mihinkään ja siitä huolimatta tällä hetkellä koetaan

työvoimapulaa elikkä elikkä tämä osoittaa hyvin sen miten työvoima on hävinnyt siis työvoimaikäinen väestö on hävinnyt osa on tietysti muuttanut mutta meilläkin oli rakenteellisen työttömyyden aiheuttamaa työttömyyttä he ovat poistuneet eläkkeelle eläköityneet tai poistuneet muuten sitten täältä keskuudestamme tämä on on todella haasteellinen paikka kainuullekin tällä hetkellä työpaikkoja tarvittaisiin ja ja tällä tavalla saataisiin tätä elinvoimaisuutta pidettyä ja pidettyä kuntien talous sillä mallilla että voimme turvata ja järjestää palvelut maakuntatasoisesti niin kuin täällä aikaisemminkin on nostettu sosiaali ja terveyspalvelut tullaan järjestämään maakuntatasoisesti

oppivelvollisuusajan pidentämisellä tavoitellaan nuorten sitoutumista yhteiskunnan osana sekä tulevaisuuden rakentajina ja ehkäistään nuorten syrjäytymistä tutkimukseen ja investointeihin kohdistetaan lisärahoitusta tutkimus ja ja kehittämispanostuksilla hallitus hakee uusia innovaatioita teknologian innovaatioita teknologian ynnä muun kehittämiseksi investoinneilla rauta ja maanteihin parannetaan elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia sekä pienennetään korjausvelkaa liikenne ja ja viestintäverkkojen rahoituksesta valtaosa eli yksi pilkku neljä miljoonaa euroa kohdennetaan teihin ratojen ja vesiväylien perusväylänpitoon kiitoksia

arvoisa puhemies pitkä on matka palauttaa politiikan luottamus ainakin sen keskustelun pohjalta mitä sain viikonloppuna käydä glögimukin äärellä forssan torilla missä kovasti ihmeteltiin sitä että mitä täällä eduskunnassa oikein tapahtuu vaikka haluan lähtökohtaisesti ajatella hyvää ja toivoa parasta menestystä ja onnea uudelle hallitukselle on kuitenkin sanottava ettei luottamus politiikkaan ja hallitukseen palaudu vain toistelemalla kauniita tavoitteita niin kuin tänään kuultiin ihmettelen sitä että jätettiin käyttämättä se mahdollisuus että hallituksen vaihtuessa myös ohjelmaa olisi voitu korjata esimerkiksi sen palautteen pohjalta mitä niin kansainväliset kuin kotimaisetkin taloutta arvioivat tahot ovat meille esittäneet imf euroopan komissio suomen pankki kotimainen talouspolitiikan arviointineuvosto kaikki ovat esittäneet kriittisiä huomioita siitä miten taloutta suomessa hoidetaan siitä vastuullisesta talouspolitiikasta ja toisaalta seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyystavoitteesta jota hallitus tänään esitteli ohjelmassaan ollaan erittäin kaukana millä tavalla esimerkiksi työllisyyspainotus näkyy hallituksen teoissa kun se tällä viikolla ajaa tässä salissa läpi ensi vuoden budjetin joka eduskunnan tietopalvelun mukaan vie työllisyyttä viidellätuhannella hengellä pakkaselle eli toisin sanoen viisituhatta ihmistä menettää työpaikkansa ensi vuonna mikäli hallitus budjettinsa hyväksyy sikäli kuin eduskunnan tietopalvelu meille kertoo

ajattelin että voisin käyttää tämän mahdollisuuden siihen että kertoisin joitain näkemyksiä mitä meillä kokoomuksessa on suomen nostamiseksi uudelleen kukoistuksen ja kasvun tielle viime hallituskaudellahan edeltävällä hallituskaudella itse asiassa sipilän hallituksen aikana vaikeiden päätösten myötä suomeen syntyi sataneljäkymmentätuhatta uutta työpaikkaa ja näistä saavutuksista voimme olla hyvinkin tyytyväisiä kaksituhattakaksikymmentä luku joka on käsillä on mahdollisuus uuteen ja suomi pystyy monilla mittareilla vielä parempaan kuin mitä meille nyt eduskunnassa tänään on esitelty pärjäämme uusillakin vuosikymmenillä nojaten korkeaan osaamiseen uusi vuosikymmen tuo esiin väestörakenteemme haasteet syntyvyys jatkaa alenemistaan syntyvät ikäluokat ovat ennätyspieniä ja lapsia näkyy vähemmän katukuvassa yritysten kasvua hidastaa jo pula osaavasta työvoimasta kasvavat sote menot eivät lakkaa olemasta vaikka vastuu siirtyisi kunnilta maakunnille jotta suomi voi olla maailman paras maa tulevaisuudessa ja hyvä meille ihan kaikille on tehtävä asioita eri tavalla ja paremmin kuin ennen yhä useamman suomalaisen työikäisen on voitava päästä työelämään ja kokoomuksen keinoja joilla hallitus voi saavuttaa itse itselleen asettamansa työllisyystavoitteen näitä toimia olemme valmiita tukemaan koska tahansa täällä eduskunnassa jotta työllisyys voi suomessa vahvistua jotta haasteisiimme voidaan vastata se vaatii joustavampaa paikallista sopimista toivon että että erityisesti keskusta ottaisi tästä onkeensa ja ajaisi hallituksessa yrittäjän asiaa vielä ei siitä ole merkkejä tarvitaan perhevapaauudistus joka aidosti parantaa työelämän tasa arvoa ja naisten työllisyyttä toteutetaan se sillä tavalla että että se uudistus samalla myöskin vahvistaa lapsiperheiden arkea ja sujuvoittaa sitä muun muassa joustoelementtejä tarvitaan lisää niistä haluaisimme kuulla mitä mitä hallitus on suunnitellut valitettavasti kirjaukset hallitusohjelmassa ja keskustan tiukat kannanotot todennäköisesti tulevat vesittämään tämän tärkeän uudistuksen mutta yllätyn mielelläni positiivisesti

on myös työntekoa vahvistava vaikutus yrityksille ennustettavaa palkkaamiseen kannustavaa kilpailukykyistä toimintaympäristöä tulee kehittää ja tutkimukseen ja uuden luomiseen on pystyttävä investoimaan enemmän niin yksityisissä yrityksissä kuin korkeakouluissakin muun muassa näillä ja monilla muilla keinoilla uskon että hallitus voisi saada paremman alun kuin mitä rinteen hallitus sai toivon että että siihenkin siihenkin päivään vielä pääsemme jolloin marinin hallitus tunnustaa sen tosiasian että vastuuta kannetaan tekojen kautta kiitos

arvoisa puhemies tämä hallitusohjelma lisää hyvinvointia koko suomeen etelästä pohjoiseen ja idästä lähteen sanna marinin hallitusohjelma on tulevaisuusohjelma suomelle panostukset koulutukseen ovat parasta aluepolitiikkaa nyt panostetaan varhaiskasvatukseen perusopetukseen ja korkeakouluihin me kannamme huolta niin kainuulaisten kuin itähelsinkiläisten lasten mahdollisuudesta toteuttaa unelmiaan tutkimuksen tieteen ja taiteen rahoitus lisää hyvinvointia koko meidän maahamme tämä hallitusohjelma lisää toivoa ja mahdollisuuksia se lisää uskoa tulevaisuuteen osaamistason lisääminen hyödyttää niin maaseudulla pikkukaupungeissa kuin myös suurkaupungeissa panostukset raiteisiin lisäävät perustaa yritys ja perustaa oma elämä sujuvamman liikenneyhteyden varteen yhä useammassa paikassa eri puolilla suomea arvoisa puhemies ilmastonmuutos muuttaa ympäristöämme erityisesti meillä pohjoisessa talvien talvien lyheneminen tuntuu jo nyt metsälajimme voivat paikoin erittäin huonosti talvien katoaminen uhkaa suomalaista elämäntapaa ja herkkää luontoamme tämä hallitus panostaakin luonnon monimuotoisuuden kadon torjumiseen ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen sen vaatimalla vakavuudella tämä hallitusohjelma tulee tuntumaan kaikista heikoimmassa asemassa olevien elämässä perusturvaa nostetaan jo ensi vuonna

ohjelman myötä luotto tasa arvoiseen suomeen vahvistuu hallitus kuroo umpeen niin sukupuolten välistä alueellista sosiaalista kuin taloudellista epätasa arvoa kuten myös kielellistä koulutuksellisista ja työelämän epätasa arvoa arvoisa puhemies arjen turvallisuus on jokaisen ihmisen hyvinvoinnin lähtökohta yksi suurista arjen turvallisuusuhkista on kotona tapahtuva väkivalta ja siksi tässä hallitusohjelmassa puututaan lähisuhdeväkivaltaan tällä hallitusohjelmalla puututaan myös rasismiin konkreettisilla toimenpiteillä turvallisuus kuuluu kaikille ulkonäköön uskontoon ihonväriin puhuttuun kieleen tai mihinkään henkilökohtaiseen ominaisuuteen katsomatta luottamuksen perusta on se että myös verkossa on turvallista erityisessä vaarassa verkossa ovat lapset tässä ohjelmassa puututaan netissä tapahtuvaan häirintään ja rikollisuuteen ja suojellaan erityisesti lapsia tässä hallitusohjelmassa puututaan vihapuheeseen ja turvataan järjestelmällisen häirinnän ja uhkailun selvittämisen resurssit ja osaaminen luottamus oikeusvaltioon on turvallisuuden ja demokratian perusta me lisäämme poliisien määrää vaalimme oikeusvaltion arvoja ja lisäämme oikeuslaitoksen resursseja arvoisa puhemies tämä hallitusohjelma on saanut kansalaisjärjestöiltä myönteistä palautetta niin tasa arvosta ihmisoikeuksien edistämisestä kuin lapsen aseman parantamisesta tämä hallitusohjelma tuo todellakin toivoa paremmasta

arvoisa puhemies täällä salissa esitellään jo toista kertaa puolen vuoden aikana samaa hallitusohjelmaa jonka häviäjiä ovat tavalliset suomalaiset luulin eduskuntaan päästyäni että maailmanennätykset on osaltani tässä elämässä tehty ei ollut

kuulun nyt eduskuntaan joka on leiponut jo tukun maailmanennätyksiä ennen kuin keväällä alkanut ensimmäinen vuosi ehti kulua loppuun kuka olisi ennakkoon arvannut seuraavaa vappusatasella pääministeriksi noussut herra joutui eroamaan luottamuspulan vuoksi mutta kansalaiset henkeä vetämään kun sama herra toimi jo hallitustunnustelijana ja sieltä pomppasi superpallon lailla naispaikalle varapuhemieheksi tai mitä sanotte seuraavasta ministeri eroaa luottamuspulan vuoksi jääden samalta istumalta sairauslomalle mutta noin viikkoa myöhemmin hymyilee kukkakimppu kädessä ottamassa vastaan uutta ministerisalkkua aikamoinen pula hallituspuolueissa luotettavista henkilöistä kun luottamuspulan vuoksi eronnut yön yli nukuttuaan tai muutaman päivän sairastettuaan valitaan takaisin luottamuspaikoille lisäksi vasemmistohallituksen kakkua koristaa salaisilla ihmisten siirtoyrityksillä ryvettynyt ulkoministeri jonka erottaminen kipuileville hallituspuolueille purkan irrottaminen tukasta jonkun sortin maailmanennätys on varmasti sekin että marinin hallitus ehti olla olemassa vain noin vuorokauden kun sille jätettiin välikysymys edellä mainitut tapahtumat paljastavat järkyttävän ahneuden joka pitää demokratiaa enemmän kuin pilkkanaan arvoisa puhemies

on ilmastovouhotus jolla tavallista suomalaista tullaan rankaisemaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin millään muulla kuvitelmalla miten hiilineutraalia hallitusta johtava pääministeri voi lentää ilmastokokoukseen yksityiskoneella kun edellisen kerran tätä samaista hallitusohjelmaa täällä esiteltiin kerroin puheessani hallitusohjelman suurimpia voittajia olevan työssäkäymättömät ulkomaalaiset suurperheelliset joiden vastikkeettomat tulonsiirrot nousevat hallituspuolueiden älyttömien veivauksien johdosta nyt edellä mainittuihin hallitusohjelmavoittajiin voitaneen lisätä popcorn kauppiaat herää kysymys haluavatko suomalainen työmies ja suomen kansa näin kallista viihdettä kiitos

arvoisa herra puhemies aloitan puheeni erään viimeaikaisen tutkimuksen loppupäätelmällä suomalainen johtajuus onko sitä edes olemassa vastaus ei ainakaan kansallisessa mielessä kyllähän suomalainen johtaminen on sellaista partiopoikajohtamista eli että tehdään ne asiat mitä luvataan ja hyvällä asenteella pohjoismaissa ruotsissa käytetään aikaa enemmän luottamuksen rakentamiseen ruotsalainen johtajuus sisältää ajattelun isoutta kansainvälisyyttä työyhteisön sisäinen dialogi on parempi kuin suomessa dialogin avulla syntyy tunne jaetusta työyhteisöllisyydestä eli medarbetarskapista arvoisa arvoisa puhemies suomi on eussa valitettavasti aivan kärjessä julkisissa menoissa suhteessa siis bruttokansantuotteeseen olemme ranskan jälkeen toisena julkisen talouden tasapaino on myös yhä edelleen negatiivinen nolla pilkku kahdeksan prosenttia miinusta suhteessa bkthen kunnat leikkaavat nyt kuluja epätoivoisesti yksityisellä puolella ei ole mahdollista että pelkästään leikataan kuluja siirretään ongelma jonkun muun huoleksi ja piilotetaan ongelma pöydän alle silloin käy huonosti valtio ja kunnat toimivat valitettavasti useasti näin verotusoikeus on luonut siihen mahdollisuuden vastuun puuttuminen on mahdollistanut huonojen päätösten tekemisen aina on löytynyt rahaa veronmaksajat maksavat suurin ongelmamme rahoituksen riittävyyden näkökulmasta ei ole ikääntyvä väestö ei syrjäytyvät nuoret ei huono työllisyystilanne eikä palkkakehitys suurin ongelmamme on se että palvelutuotantoa ei johdeta riittävän pätevästi eikä siten myöskään tuloksellisesti

valtion ja erityisesti kuntien velkaantumisen kehitys on saatava taittumaan verojen ja maksujen korottamisen tie on kuljettu loppuun väestörakenteen osalta suomessa on jo tilanne että yksi maailman vanhimmista kansoista väestön uusiutumista uusiutumista tilastoitaessa tilastoitaessa muutosta ei ole näköpiirissä suomessa syntyy kuten tiedetään alle kuusikymmentätuhatta lasta vuosittain mikä ei riitä väestön uusiutumiseen vanhustenhoito pitää pystyä järjestämään laadukkaasti ja kustannustehokkaasti kaupungistuminen kiihtyy ja sen myötä harvat kasvukeskukset kamppailevat palvelutarpeen kasvun kanssa tyhjenevillä alueilla pohditaan miten kyetään tarjoamaan palveluja alueen vähenevälle väestölle edes jollakin kestävällä tavalla arvoisa hallitus jota ei nyt ole paikalla lupaatte hallitusohjelmassa maailman parhaan julkisen hallinnon kysymys kuuluukin miten julkinen sektori olisi myös jatkossa yhteiskunnan menestyksen vauhdittaja ja omassa roolissaan tulevan kasvun tekijä vai onko se enää edes mahdollista jokin aika sitten julkaistun tutkimuksen mukaan viidessä yli sataantuhanteen asukkaan kaupungissa sote puolen eli lähi ja sairaanhoitajien keskuudessa oli keskimääräinen poissaolopäivien määrä kahdenkymmenenviiden ja kolmenkymmenen päivän välillä vuodessa tulos on kaikilla mittareilla katastrofi nyt en missään nimessä syytä näitä tekeviä käsiä elikkä näitä henkilöitä jotka ovat siellä työssä mutta kun tilanne on näin vakava niin mielestäni johtamisessa ja organisoimisessa on silloin näillä paikkakunnilla jotakin pahasti pielessä julkinen sektori on tällä hetkellä maassamme ison johtamishaasteen edessä julkisen sektorin johtajat ja esimiehet luotsaavat suuria uudistuksia joissa mahdollisesti kymmenet tai jopa sadattuhannet työntekijät vaihtavat työnantajaa yhteiskunnallisessa muutoksessa ja tämä muutos pitäisi tehdä vielä nopeasti johtamisen ja esimiestyön merkitys korostuu kiihtyvällä tahdilla hallitusohjelmassa nostetaan esiin julkisen sektorin teknologian ja digitalisaatiokyvykkyyden merkitys tärkeä kirjaus erityisesti että julkisen sektorin ja yksityisen sektorin yhteistyön merkitystä nyt korostetaan ja on otettu esille hyvänä tavoitteena voidaan myös pitää sitä että hallitus asettaa yksityisen ja julkisen sektorin yhteisen korkean tason neuvottelukunnan neuvoa antavaksi elimeksi teknologian alueella

tehokkaaksi arvoisa puhemies vaikka hallitus on reagoinut johtajuusongelman suhteen panostukset ovat aivan riittämättömiä tiedämme tässä salissa että jos kykenemme tähän ongelmaan puuttumaan niin säästyy miljardeja kymmenen prosenttia sanotaan yritysten liikevaihdosta katoaa huonoon johtajuuteen elikkä tiedämme että tämä ongelma on on valtavan kokoinen ja myöskin työllisyysongelmat ratkeaisivat sillä että saataisiin resursseja myöskin sille puolelle kiitoksia

arvoisa puhemies värderade talman hallitusohjelma josta tänään on puhuttu pitkään sisältää paljon hyvää esimerkkeinä voi mainita panostukset yritysvetoiseen tutkimukseen ja kehitykseen lisäpanostukset perusväylänpitoon resursseja kaikille eri koulutusasteille pienimpien eläkkeiden korottaminen maksuhäiriömerkintöjen kestoaikojen lyhentäminen ja myös sellaisia asioita kuin merimetsojen metsästyksen poikkeuslupien saannin sujuvoittaminen monipuolinen hallitusohjelma

hallitusohjelman kirjaukset uudenlaisista panostuksista ja yhteistyöstä julkisten ja yksityisten toimijoiden välillä uusien innovatiivisten ratkaisujen löytämiseksi vahvistavat kansainvälisesti kilpailukykyisiä ekosysteemejä jotka sisältävät erikokoisia yrityksiä korkeakouluja kaupunkeja ja tutkimuslaitoksia vaikka suomi on suhteellisen pieni maa on meillä kaikki edellytykset houkutella tänne merkittäviä

arvoisa herra puhemies perussuomalaiset vastustivat täällä salissa aikaisemmin kebab yrittäjiä ja nyt edustaja turtiainen vastustaa popcorn kauppiaita suuria lapsiperheitä ja työttömiä olen yrittänyt tänään kuusi tuntia täällä salissa kuunnella mikä on perussuomalaisten tai opposition keskeisin vaihtoehto tähän keskusteluun ja hallitusohjelmaan nähden enkä ole pystynyt sitä tunnistamaan toki minun maailmankuvani ja keskustan maailmankuva lähtee siitä että kaikki kuuluvat mukaan ja tätä maata kehitetään meille kaikille täällä on myös haukuttu tänään keskeisesti sanon tämän vielä kerran tänään hallitusohjelman tavoitteena on että normaalin kansainvälisen talouden tilanteessa julkinen talous on tasapainossa vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme työllisyysasteen nostaminen on tulopohjan keskeisin yksittäinen elementti ja myös työllisyystoimia olemme tässä salissa tänäänkin esitelleet sellaista vaihtoehtoa ei ole että menoja lisätään ilman että julkisen talouden kannalta välttämätön työllisyystavoite toteutuu miten pitäisi sanoa teille paremmin haluan kysyä sitä tänään miten tämä pitäisi sanoa teille paremmin edustaja grahn laasonen myös peräänkuulutti täällä tänään että että tässä ei ole työllistämisvaikutuksia mutta edustaja grahn laasonen varmasti aikaisempana opetusministerinä tietää sen että esimerkiksi koulutusinvestoinneilla on vaikutuksia ihmisten työllistymiseen tässä hallitusohjelmassahan on luokiteltu yhteensä kolmesataaviisikymmentä miljoonaa euroa koulutuksen kehittämiseen ja koulutuspanostuksiin se on merkittävä summa sille että meidän yrittäjämme saavat osaavaa työvoimaa ja että julkisella puolella riittää tekijöitä merkittäviä työllisyystoimia tai entä lapsi ja perhepalveluiden uudistaminen lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma saa tässä hallitusohjelmassa jatkoa ja tunnustusta ja uskon että myös edustaja grahn laasonen tunnistaa että lapsi ja perhepalveluista huolehtimalla ja varhaisesta tuesta huolehtimalla me saamme parhaan mahdollisen lopputuloksen ja pidettyä kaikki mukana

ja mananneet tätä hallitusohjelmaa tämä on kuitenkin keskeinen työkalu suomen strategiaksi ja suomen eteenpäin viemiseksi ja toivon todella että täällä uskotaan tulevaisuuteen ja että on aitoa halua tehdä tästäkin ohjelmasta parempi me emme istu täällä hallituspuolueiden kansanedustajina huviksemme vaan olemme täällä kuulemassa viestejä siitä millä tavoin voimme parantaa tätä hallitusohjelmaa ja viedä suomalaisten asiaa eteenpäin

aivan oikein tuotu useita kertoja esille se että hallituksen talouspolitiikka ja tärkeät menolisäykset joita meillä on hallitusohjelmassa perustuvat työllisyyden kasvun varaan sekin on aivan totta että punamultahallituksen talousohjelma on selkeä ja tavoitteellinen päämääränä on että vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme julkinen talous on tasapainossa ja työllisyysaste on seitsemässäkymmenessäviidessä prosentissa keskustan eduskuntaryhmä on vahvasti sitoutunut näihin tavoitteisiin tässä yhteydessä kiinnittäisin huomiota tässä hallitusohjelmassa olevaan yhteen lauseeseen siellä todetaan että hallitus ei sulje mitään työllisyyttä parantavaa keinoa tarkastelun ulkopuolelle tämä tarkoittaa sitä että me kaikki hallituspuolueet olemme sitoutuneet siihen että olemme valmiit etsimään toteuttamaan erilaisia ratkaisuja siihen että takaamme työllisyyden nousun ja sen että työtä syntyy kaikkialle suomeen tämä kertoo siitä että me olemme tosissamme hallitus on valmis tekemään ratkaisuja myös se on ollut tietoinen valinta että käytämme nyt talouden liikkumavaraa esimerkiksi perusturvan parantamiseen koska kaikilla suomalaisilla ei mene hyvin arvoisa puhemies kaikkiaan hallitus on jo sopinut ensi vuoden budjetin yhteydessä kohdan listasta ja lisää on tulossa ensi vuoden kehysriiheen tuodaan esityksiä paikallisen sopimisen edistämiseksi tätä moni moni eri puolilla suomea odottaa arvoisa puhemies kaikkiaan ne viestit jotka itse olen saanut yrittäjiltä ovat olleet varsin myönteisiä ja rohkaisevia kyllä meillä suomessa tämän hallitusohjelman myötä on annettu yrittäjille työrauha ja yrittäjyysrauha sillä tavalla että hallituksen yrittäjyyspolitiikka on vakaata ja johdonmukaista yrittäjät voivat jatkaa työtään rauhassa ja suunnitella tulevaa mutta ehdottomasti on yhdessä koko eduskunta keskustelemme siitä miten voisimme tehdä suomesta entistäkin yrittäjäystävällisemmän koska uudet työpaikat syntyvät pääsääntöisesti ja valtaosaltaan pieniin ja keskisuuriin yrityksiin arvoisa puhemies työllisyyden ja maamme talouden kannalta pidän ehdottoman tärkeänä etenkin kun pohjoisesta käsin asioita katson sitä että me turvaamme meidän metsiemme kestävän käytön ja hyödyntämisen myös tulevaisuudessa metsistä meillä on valtavat luonnonvarat sellaiset luonnonvarat jotka uusiutuvat jatkuvasti ja jotka oikein hoidettuina niin kuin meillä suomessa metsiä on kokonaisuutena hoidettu hyvin ovat kasvattaneet niin sanottuja hiilinieluja metsät luovat työtä ja hyvinvointia arvoisa puhemies keskustalle on erityisen tärkeää myös se että me hallitusohjelmassa vahvistamme monin tavoin koulutusta peruskoulusta yliopistoon peruskoulussa käynnistetään laatu ja tasa arvo ohjelma oppimistulosten parantamiseksi ja oppimiserojen kaventamiseksi lisää rahaa on tulossa myös muun muassa korkeakoulutukseen on hienoa että koulutusta vahvistetaan sen eri tasoilla oppi ei kaada ojaan vaan pitää tiellä ja johtaa parhaimmillaan työhön

puhemies pyysin toisen puheenvuoron vielä tähän keskusteluun koska aika moni edustajakollega tässä otti esille sote uudistuksen ja myös pääministeri otti omassa esittelypuheenvuorossaan sen esille

samalla tietysti puolueeni sdpn suhtautumista sote uudistukseen mehän kritisoimme minä muun muassa mukana hyvin voimakkaasti edellisen eduskuntakauden aikana esitettyä sote mallia koska se sisälsi käytännössä kuuden miljardin laajuisen palveluiden siirron markkinoille nykyinen hallitusohjelma ei sisällä tällaista osiota siinä ymmärtääkseni kaikille edustajille jaettiin postilaatikoihin viime viikolla lääkäriseura duodecimin kustantama emeritusprofessori martti kekomäen erinomainen kirja nimeltä etiikasta ekonomiaan ja takaisin se oli minulle tuttu kirja jo aikaisemmin mutta selailin sitä viikonloppuna siinä on erittäin terävää ja älykästä kritiikkiä ja myös rakentavia ehdotuksia siitä miten kestävät sote mallit pitää rakentaa ne tarvitsevat laajan väestöpohjan niissä ei pidä antaa markkinoille valtaa niiden tulee perustua tarvevakioituihin menoihin ja niiden tulee olla sillä tavalla ylhäältä ohjattuja että käytetään vain tehokkaita kustannusvaikuttavia eli terveysarvoa tuottavia palveluja

on sellainen malli jossa suomea halvemmilla kustannuksilla tuotetaan kohtalaisen hyvät palvelut monessa maassa käytetään merkittävästi enemmän rahaa asukasta kohti usassa moninkertaisesti suomeen verrattuna halusin tämän vain todeta sen takia että me kannatamme voimakkaasti sote uudistusta ja haluamme sen toteuttaa nopeassa aikataulussa on vaikea mennä arvioimaan kaikkia niitä eteen tulevia asioita mutta itse tällä hetkellä uskon sellaiseen aikatauluun että lainsäädännön valmistelutyö saadaan tehtyä pääosin vuonna kaksituhattakaksikymmentä laki säädettyä vuonna kaksikymmentäyksi ensimmäiset uusien päättäjien alueelliset eli maakunnalliset päättäjät voidaan valita vuonna kaksikymmentäkaksi ja vuoden kaksikymmentäkolme alusta lukien meillä on tuotannossa tämä uusi järjestelmä tämä kaikki sisältyy

puhemies kahteen asiaan haluan vielä tästä omalta paikaltani kiinnittää huomiota tässä keskustelussa ensimmäisenä haluan kirkastaa sitä väärää näkemystä mitä jonkun verran on ollut liikkeellä että tämä punamultakoalitio ei olisi saanut mitään aikaiseksi ja että tämä kulunut kulunut puoli vuotta tässä olisi jollakin tavalla rinteen hallituksen osalta mennyt hukkaan tämä ei pidä paikkaansa viime viime aikoina mitä on saatu nyt aikaan tämän aloittaneen punamultajatkon aikana muun muassa saatiin pienimpiin eläkkeisiin korotusta mikä on minusta yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden kannalta hyvin tärkeää siellä on erityisesti monia naisia siellä on entisiä pienyrittäjiä ja entisiä viljelijöitä joilla on jäänyt pieneksi eläketurva heidän eläkkeensä hieman nyt paranee infrastruktuuriin on pystytty satsaamaan teihin rautateihin myöskin työllisyystoimet jotka ovat aivan välttämättömiä meidän hyvinvointiyhteiskunnan säilyttämiseksi jotta työllisyys nousisi seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin on laitettu liikkeelle tässä kuluneen puolen vuoden aikana

ottaa vielä esille kun keväällä olin itse neuvottelemassa näihin oikeusministeriön ja sisäministeriön asioihin liittyen niin niistä ajattelin jonkun sanan sanoa sillä nehän tulevat nyt marinin hallituksen ohjelmaksi myöskin mitä säätytalolla sovittiin tuossa toukokuussa sekä sisäministeriö että oikeusministeriöhän saavat tämän meidän hallitusohjelmamme pohjalta lisää resursseja ja myös marinin hallitus näkee tämän sisäisen turvallisuuden sellaisena kokonaisuutena kuin turvallinen oikeusvaltio suomi ja se on minun erittäin hyvä otsikko sekä ihmisten turvallisuus että sitten se oikeusturva on siinä mukana poliisien määrää lisätään kolmesataa henkilöä ja vaarallisille turvapaikanhakijoille toteutetaan tekninen valvonta maahanmuuttopolitiikassa jatketaan yhteispohjoismaisella linjalla

omaisuudensuojaa parannetaan toteuttamalla lunastuslain kokonaisuudistus joka parantaa maanomistajan turvaa vaarallisten elinkautisvankien vapauttamista tullaan tiukentamaan siitä tehdään arvio miten se voisi tiukentua puhemies pidän erittäin tärkeänä sitä että kriminaalipolitiikassa ei keskitytä vain rangaistuksiin vaan tullaan parantamaan rikoksen uhrin asemaa ja myös henkirikoksen uhrin omaisten asemaa

puhemies muutama sana valtion omistajapolitiikasta elikkä oikeastaan siitä juurisyystä minkä vuoksi tänään täällä keskustelemme täsmälleen samasta paperista kuin viime kesäkuussa tässä hallitusohjelmassahan ei valtion omistajapolitiikasta sanota kovin paljon mitään mutta hallitus tulee tekemään tämän omistajaohjauksen periaatepäätöksensä samoin kuin edellinen hallitus voimassa oleva periaatepäätöshän on on vuodelta kaksituhattakuusitoista siinä yhteiskuntavastuuseen sen toteutumiseen kiinnitetään varsin painavaa huomiota itse asiassa

väistynyt pääministeri rinne oli huolissaan ajoi määrätietoisesti vahvaa yhteiskuntavastuuta siinä mielessä että ei sallinut postin työntekijöiden työehtojen heikentämistä niin kuin niin kuin oli tapahtumassa siitä tässä yhteydessä haluan lausua hänelle hänelle kiitoksen valitettavasti tapahtumat johtivat sitten kuitenkin pääministerivaihdokseen mutta se mikä prosessi tässä oli taustalla on mielenkiintoista ja se on mielestäni omistajapolitiikan asia nimittäin kahdeskymmenesyhdeksäs marraskuuta postin hallituksen puheenjohtaja markku pohjola esiintyi julkisuudessa käytännössä istuvaa hallitusta vastaan siis maan hallitusta vastaan ja tätä kantaa vielä tuki omistajaohjausyksikön päällikkö viertola muistaakseni samana päivänä on varsin poikkeuksellista että valtionyhtiön hallitus ja virkamiehet lähtevät kaatamaan istuvaa hallitusta totta kai tuolla taustalla olivat elinkeinoelämän keskusliitto ja suomen yrittäjät ja viime vaiheessahan rinteen kohtalo sinetöitiin niin kuin tiedämme ja lehdet ovat kertoneet täällä eduskunnassa muutamilla tekstiviesteillä toivonkin että marinin nyt on rohkeutta tarttua omistajaohjaukseen ja korjata sitä totta kai tulevat kysymykseen postin hallituksen aseman kriittinen tarkastelu ja omistajaohjausyksikön kriittinen tarkastelu mutta tässä valtioneuvoston periaatepäätöksessä jonka hallitus tekee olisi syytä myös ohjelmallisesti tiukentaa valtionyhtiöiden yhteiskuntavastuuta nimenomaan sosiaalista vastuuta elikkä valtionyhtiöissä ei tulisi jatkossa sallia minkäänlaisia työehtojen polkemisia työehtoheikennyksiä vastuuministereille ja hallitukselle pitäisi keskittää enemmän omistajaohjausvaltaa ja tietysti mielellään myös eduskunnalle näin tämä yksittäisten yhtiöiden hallitusten sooloilu ja virkamiesten valta asetettaisiin niille kuuluviin raameihin kiitoksia puhemies

arvoisa herra puhemies

rakennetaan myös uutta päiväkotia pian kaikki koulutustilat varhaiskasvatuksesta lukioon on rakennettu uusiksi vaikka kuntatalous on tiukoilla pienessä kylässä uskotaan vahvasti tulevaisuuteen siellä rakennetaan tulevaisuutta lapsille ja odotetaan toki hartaasti sote uudistuksen toteuttamista jotta kasvaville menoille saadaan vahvat hartiat siellä uskotaan myös maatalouteen ja puhtaaseen suomalaiseen ruokaan sen tuottamiseen joka on osa maamme huoltovarmuutta ja turvallisuutta meidän tulee tehdä suomalaisesta ruuasta vientituote tähän uskotaan vahvasti tuolla maaseudulla hallitusohjelma ei aseta maaseutua ja kaupunkiseutua vastakkain vaan panostaa koko suomen kukoistamiseen myös

eteenpäin katsovassa hallitusohjelmassamme on paljon lapsiystävällisiä asioita yksinhuoltajien ja monilapsisten perheiden lapsilisiä korotetaan opiskelijaperheiden toimeentulo paranee viime kaudella aloitettua lapsi ja perhepoliittista muutosohjelmaa jatketaan näitä askelia on jo otettu varhaiskasvatuksen subjektiivinen oikeus on palautunut ryhmäkokoja pienennetään edelleen voi toki myös osallistua osa aikaiseen varhaiskasvatukseen iloitsen siitä että perhevapaauudistus saadaan pian maaliin keskustalle oli hyvin tärkeää että tässä uudistuksessa kotihoidon tuki säilyy on hienoa että perheet voivat edelleen itse päättää miten hoitavat lapset isien mahdollisuudet osallistua lasten hoitamiseen lisääntyvät äitien mahdollisuudet pysyvät ennallaan joustavuus vanhempien kesken lisääntyy tämä kaikki helpottaa työn ja perheen yhteensovittamista

iloitsen myös siitä että hallitusohjelmassa katsotaan koulutusjärjestelmää kokonaisuutena kiitos sipilän hallitukselle ja sen hyvälle työllisyystyölle että nyt koulutusleikkausten aika on ohi sivistykseen satsataan koulutuksen perusta laitetaan kuntoon peruskoulutuksessa käynnistetään laatu ja tasa arvo ohjelma oppimistulosten parantamiseksi ja oppimiserojen kaventamiseksi mielenterveyspalveluja ja oppilashuoltoa kehitetään hallitusohjelma haluaa pitää kaikki mukana oppivelvollisuusikää korotetaan kehitetään koulutuspoliittista selontekoa joka tähyää pitkälle tulevaisuuteen yli vaalikausien valmistelussa on myös jatkuvan oppimisen uudistus joka laillaan palvelee myös kunnianhimoista työllisyystavoitettamme meidän tulee luoda uutta työtä ja kouluttaa osaavaa työvoimaa avoinna oleviin työpaikkoihin näin voimme toteuttaa ne hallitusohjelman monet hyvät asiat tarvitaan muunto ja täsmäkoulutusta paikallista sopimista ja yrittäjyyden tukemista hallitusohjelmassa onkin kirjaus ensimmäisen työntekijän palkkaamisen helpottamisesta kaikessa tässä

arvoisa puhemies olen tässä hetken aikaa mietiskellyt miten suomalaisuus on muuttunut kahdeksankymmenen vuoden aikana kahdeksankymmentä vuotta takaperin aamuhämärissä mainilassa alkoi tykin tykin jyske loput siitä tarinasta tiedämme ja tunnemme me jouduimme maksumiehiksi saksan ja neuvostoliiton ulkoministerien sopimuksen mukaisesti he toimivat toki hanslankareina stalinin ja hitlerin sopimukselle tämä sopimus toimeenpantiin täysimääräisesti yhtä poikkeusta lukuun se poikkeus oli tietysti suomi me tunnemme tämän tarinan joskus on pakko miettiä miten tämä kaikki näkyy meidän suomalaisessa päätöksenteossamme meidän suomalaisten asenteissa tänä päivänä jotenkin kuvittelen aika monet pääministerit nähneenä että olennainen ero suomen hallituksen johtamisessa on siinä toimiiko pääministeri se kylki edellä jossa ajattelee nimenomaisesti omiaan kerta toisensa jälkeen asettuu vain yhden osapuolen tueksi vai kulkeeko pääministeri tietä jossa maan etu asetetaan ensisijaiseksi olen nähnyt monenlaisia pääministereitä tässä suhteessa ja osaltani sanon että se ei ole mistään puoluepoliittisesta asemoitumisesta kiinni tiedämme erinomaisia valtiomiehiä eri poliittisissa puolueissa mutta tiedämme myöskin että jos näin ei toimita jäljet ovat suomen kannalta aika lailla hankalat tämä on ollut viime päivinä mielessä kun on katsonut hallituksen toimia joissa kieltämättä joutuu palaamaan ajatukseen siitä mikä on suomalaisten luottamus maan poliittiseen päätöksentekojärjestelmään ei se että eduskunta täällä kehuu itse omiaan sanamagiikalla kuvitellen että hallitusohjelma saadaan sillä tavalla lentoon ja että ihmisten luottamus sitä kautta on palautettavissa poliittisen demokratian kulmakiveen tämä on väärä käsitys sillä vain teot ratkaisevat ja viimeaikaiset luottamusarvioinnit kansalaisten keskuudessa eivät niin kuin tiedämme anna hyvää arvosanaa kaikesta tästä tuolloin aikaisemmin tarvittiin luottamusta tarvittiin yhteistyötä suomalaisuuden syvempää ymmärtämistä ja sitä miten voitaisiin yhdessä ratkaista kaikkein raskaimmat asiat tämän maan kohtaloissa sen lisäksi että luottamuksen osalta on tänä päivänä vajetta on vajetta myöskin sen suhteen miten poliittista johtajuutta toteutetaan en voi olla hämmästelemättä tältä paikalta että jotkut meidän johtavista politiikoista ajattelevat että suomea johdettaisiin menemällä sosiaaliseen mediaan ja järjestämällä siellä asetelmia klikkausten muodossa jos suomen valtiollinen ajattelu perustuu tämänkaltaiseen asenteeseen on huolelle aihetta meillä tarvittiin kahdeksankymmentä vuotta takaperin luottamusta sitä tarvitaan ehdottomasti tänä päivänä mutta tarvittiin myöskin päättäväisyyttä näkemyksellisyyttä sitoutuneisuutta siihen mitä asioita pitää tässä maassa saada kunnolla asianmukaisesti hoidettua kolmas asia jota tarvitaan on yhteistyö suomi on aina aika ajoin luisunut omahyväisyyden itsekkyyden tielle eheyden ja suomen idean sijasta me tarvitsemme yhteistyötä taatusti talouden hoitamisessa joka raja ei voi kulkea vain hallituksen ja opposition välissä ei vain hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen välisenä vaan tarvitaan laajaa kansallista yhteistyötä sen toteamiseksi että suomi oikeasti pärjää myöskin kansainvälisessä kilpailussa nämä ovat asioita jotka merkitsevät sitä että meillä täytyy löytyä ennen muuta tänä päivänä talouden ja työllisyyden mutta toki myös ulkoisen turvallisuutemme osalta ratkaisuja joissa suomi löytää yhteisen punaisen langan yhteisen näkymän siitä kuinka tullaan toimimaan

arvoisa puhemies

totta kai hallitusohjelmassa on monia hyviä linjauksia ja niissä on paljon kannatettavia asioita ja

minä nyt tuon näitä tähän muutamalla viivalla olen näitä rääpäissyt on on pikkasen huonoja asioita ja pikkasen hyviä asioita tuossa yksi aamu kun ajelin junalla töihin siellä joku ammattiyhdistysaktiivi oli tulossa helsinkiin kokoukseen ja hän puhui näistä lakoista ja siitä että nyt pitää saada korotettua palkkoja minä sitten

yritin tietenkin hakea omalle näkemykselleni tukea

että kerro minulle yksi asia mikä aiheuttaa tämän että nyt pitää saada lisää palkkoja korotettua koska palkkoja ei minun mielestäni saisi korottaa sen takia että meidän kansainvälinen kilpailukykymme säilyisi meiltä on valunut metalliteollisuutta ja ja muuta ulkomaille ihan palkkatason johdosta ja edelleen jos tehdään päättömiä ilmasto tämmöisiä sääntöjä ja ja rajoituksia ja asetetaan liian korkeat tavoitteet niin siinä

tätä teollisuutta valuu yhä enemmän pois täällä on syytetty perussuomalaisia tästä asiasta siitä että perussuomalaiset puhuvat tästä asiasta suomessa voi kehittää ympäristöteknologiaa myös niin että me emme itse kurista itseämme hengiltä mutta kuitenkin pyysin tätä ammattiyhdistysaktiivia nimeämään semmoisen asian mikä aiheuttaa sen että palkkoja pitää saada lisää ja polttoaineen ja energian verotus elikkä tämä hallitus nyt mitä te edustatte siellä te korotatte polttoaineen verotusta ja edelleen työtä tekevät suomalaiset haluavat yhtä paljon rahaa käteen joten siinä käy niin että semmoinen oravanpyörä syntyy se jatkaa pyörimistä se on pyörinyt täällä jo vuosikaudet kiristetään verotusta mutta kun työntekijät haluavat saada saman verran käteen kuin aikaisemminkin niin silloin he odottavat palkankorotuksia tämä on niin kuin ihan ihan päätön juttu että tämä asia menee tällä tavalla ihan järjetöntä se polttoaineveron korotus sitten oppivelvollisuuden pidentämiseen minä erityisopettajana toimiessani näin hyviä puolia siinä että se nousisi mutta se että se korotetaan kahdeksaantoista vuoteen on nyt osoittautunut minun mielestäni järjettömäksi koska se olisi pitänyt korottaa sillä tavalla että oppivelvollisuus pidennetään kattamaan toisen asteen koulutus niin että jokainen suomalainen on suorittanut toisen asteen koulutuksen mutta sen ilmeisesti perustuslaki estää elikkä ne oppilaat joilleka minä näen siitä olevan eniten hyötyä voivat kahdeksantoista vuotta täytettyään hypätä pois siitä kelkasta ja te olette justiin siihen kahdeksaantoista vuoteen sitä korottamassa elikkä se ei tule toimimaan ja tällä perusteella asiaa jonka minä näen hyvänä en kuitenkaan voi lähteä tukemaan koska se ei ulotu sinne toisen asteen loppuun valtionomaisuuden myynnistä minä olen huolissani sitä ei saisi tehdä kovin hanakasti sote uudistukseen siinä on siinä on semmoinen näytön paikka jossa minun mielestäni teidän ehdottomasti ottaa rohkeita askelia ja minä näkisin niin että esimerkiksi suomen valtion verovaroin lääkäriopinnoissa olevalle ihmiselle pitäisi rohkeasti vain määrätä samalla tavalla kuin armeijan lentäjille jonkinlainen työvelvoite opintojen mittainen työvelvoite työskennellä suomalaisen julkisen terveydenhuollon parissa minä menen pyytämään uuden

arvoisa puhemies edustaja kanerva piti todella hyvän puheenvuoron kiitos siitä ja haluan siitä jatkaa silloin kahdeksankymmentä vuotta sitten oli kovat paikat tiukat paikat ja se yhdisti kansaa sitten sotien jälkeen lähdettiin tosin se sota aika oli jo semmoinen että se kehitti meidän teknologiaa ennen kaikkea aseteollisuuden puolella ja sitten myöhemmässä vaiheessa meidän teollisuutta tällä oli suuri merkitys sitten myös sille millä tavalla kansakunta pärjäsi siitä eteenpäin valtionyhtiöitä perustettiin ja ja niillä luotiin lisäarvoa ja työllisyyttä yhteiskunnalle ja rakennettiin tätä yhteiskuntaa ja maksettiin sotavelat ja kaikki elikkä erittäin merkittävää merkittävää työtä mutta nyt tilanne on sitten muuttunut ja valtionyhtiöitä on ajettu alas on vaadittu että yksityisille täytyy antaa enemmän tilaa nyt sitten tietysti on joissakin tilanteessa myytykin valtionyhtiöitä siinä uskossa että siitä parempi tuotto on

kertamyynnillä kuin niin että annettaisiin sen yhtiön pyöriä nyt on tultu siihen tilanteeseen jossa työn murros on merkittävä häviää teollisuustyöpaikkoja lisääntyy palvelualan työpaikkoja tuottavuus niillä alenee tässä on meillä meillä merkittävä ongelma tämän edessä meidän on todellakin mietittävä tarkkaan mitä mitä

tällä hetkellä myös näyttää siltä että ei pystytä maksamaan katteet semmoisia palkkoja kuin aikaisemmin on maksettu tosin sitten on myös niin sanottu laillinen veronkiertokin tietyllä tavalla edistynyt kävellään ohi sieltä missä on matalinta rahojen kanssa ja viedään niitä sitten semmoisille alueille missä verotusta ei juurikaan ole kaiken kaikkiaan henkilökohtainen tulovero on vähentynyt sen vaikutus valtiontalouteen tai ainakin kuntien talouteen on merkittävää myös nämä vähennysoikeudet kaikille yrityksille

hyvin herkästi tulee semmoinen kuva että että tällä hetkellä yritystoiminta ei kannata jos ei veronmaksajien rahoja käytetä yritystoiminnan kehittämiseen ja aikoinaan on kehitetty jokainen on pistänyt oman lanttinsa tässä on niin kuin tämmöinen lyhyt ajattelu yrittäjillä

suurempia osinkoja ottamaan ulos tämä on lyhytnäköistä toimintaa jos ajatellaan koko suomen edun kannalta

on tietenkin valtionkin mahdollista tietyllä tavalla tukea ja ja niitä pitäisi ja semmoisille aloille joissa on markkinoilla kysyntää ja ja myös ostajia niin kuin täällä edustaja koskela aikaisemmin totesi

muistelen ainakin niin että oliko se yritystutkimus tai joku barometri missä tarkasteltiin yritysjohtajuutta yritysjohtajuus on tällä hetkellä kateissa siinä on puutteita ei ei uskalleta tehdä niitä ratkaisuja toisaalta onko sitten kysymys myös tästä kun ajatellaan näitä aikaisempia teknikkoja rakennusmestareita niin he olivat hieman vähemmän lukeneita mutta heillä oli rohkeutta jos heillä oli joku visio tai tavoite että millä tavalla tätä yhteiskuntaa voidaan kehittää he tekivät niitä eivätkä laskeneet kannattaako se meidän tulisi tietyllä tavalla palata niille hyville urille missä missä aikaisemminkin ovat ihmiset saaneet työtä ja myös yrittäjät ovat pärjänneet isoja haasteita on hallituksella toivon että näitä myös yhdessä opposition kanssa mietitään ja pystytään viemään eteenpäin kiitoksia kanervalle hyvästä puheenvuorosta

arvoisa herra puhemies tässä on nyt paljon kiitettävää kyllä pitää aina myöskin nöyrin mielin kiittää tuli edustaja kanervalta painavaa kokemuksen sanaa aloittelevalle ja on hyvä nyt jatkaa edustaja piiraisen jälkeen tuosta yritysaiheesta ja asiasta siirtyä tähän päivään kuten me kaikki tiedämme niin tällä hetkellä ainakin näennäisesti vielä eletään jonkinlaista talouskasvun aikaa ja yrityksillä menee ehkä keskimääräistä paremmin ainakin paremmin kuin mitä vielä muutama vuosi sitten nyt kyllä tarvitaan sitä edustaja kanervankin peräänkuuluttamaa optimismia yhteistyötä jos me haluamme maan saada vielä uuteen kasvuun tiedämme että teknologioiden kehittymisen siivittämänä rakennemuutos vaatii samaan aikaan uudistamista tukevia rohkeita päätöksiä ja vastuuta pitää kaikista huolta se on aivan totta tämä neljän prosentin panostus tutkimukseen ja kehittämiseen on mielestäni hallitukseltakin oikeansuuntainen linjaus siihen suuntaan pitää mennä siellä on se meidän mahdollisuutemme ja suomella on moneen asiaan paljon annettavaa mutta vain jos meillä on rohkeutta ottaa haasteet vastaan ensimmäinen tavoite pitää olla että nykyiset työpaikat pysyvät suomessa eikä sekään välttämättä riitä elikkä tarvitaan vielä lisää siihen vaikka se seitsemänkymmenenviiden prosentin tavoitekin on vaikeasti saavutettavissa niin tavoitteen pitäisi ehkä olla vielä pikkasen korkeammalla sillä tavallahan niitä ongelmia pystyttäisiin sitten ratkaisemaan sen verran nyt otan tuossa esille kun muutama päivä sitten olin suomen yrittäjien tilaisuudessa että he kyllä siellä jakoivat tämän nykyisen huolen toivat esille myöskin sen että hallituksen kirjauksissa on paljon hyviä ulostuloja mutta esimerkiksi tämä ensimmäinen puoli vuotta ei ole vielä realisoitunut hekin ovat odottavin mielin kevättä kohti niin että sieltä tulisi näkyvyyttä ja todellakin sitä kolmenkymmenentuhannen työpaikan mahdollisuutta lähestyisimme elokuuhun mennessä kuten edellinen pääministeri meille lupasi suomi elää yrittäjyydestä tuossa edellisessä puheenvuorossa puhuin kuinka julkinen sektori on päässyt paisumaan liian suureksi meillä on kaksisataakahdeksankymmentäkuusituhatta yritystä ja yhdeksänkymmentäkolme pilkku kaksi prosenttia on yhden viiva yhdeksän työntekijän yrityksiä elikkä näitä mikroyrityksiä me tarvitsemme myöskin vientiä suomi elää viennistä ja mitenkä nyt sitten mikroyrityksestä saadaan vientiyritys uskon että se on tässä salissa meidän ne edellytykset yrittäjyydelle ja ja sitä kautta myöskin viennille huolestuttavaa on että juuri pienissä yrityksissä työpaikat ovat vähentyneet kaksituhatta luvulla eli pienissä yrityksissä eli kahden viiva neljän työntekijän yrityksissä tällä vuosituhannella työpaikat ovat vähentyneet neljäkymmentätuhatta kappaletta samanaikaisesti ehkä ihmettelemme miksi kolmetoista prosenttia yrityksistä on yhden hengen yrityksiä ruotsissa se on kahdeksan ja tanskassa kuusi ja pienyrittäjien keski ikä on samalla noussut huolestuttavasti tällä vuosituhannella keski ikä on siellä viidenkymmenen ikävuoden tuntumassa nyt suuntaan katseeni nuoriin nuoret eivät uskalla tässä maassa lähteä yrittäjän vaikealle polulle ja tähän asiaan meidän pitäisi kiinnittää erityisesti huomiota tarvitaan joustoa paikallista sopimista sopimista ja verotusuudistuksia varsinkin kun tiedämme että palkanmuodostuksen joustavuudessa olemme maailmassa aivan hännillä eli sijalla satakolmekymmentäyhdeksän se on kyllä häpeällinen luku on jotakin tehtävä no tähän on varmasti vaihtoehtoja on varmasti mietitty tässäkin salissa moneen kertaan saksan tai tai vaikkapa tanskan malleja niistä voitaisiin ottaa joitakin joitakin meille suomeenkin mutta me perussuomalaiset haluamme edesauttaa yritysten syntyä muun muassa nostaisimme arvonlisäveron alarajan kahteenkymmeneentuhanteen ja huojennuskaton nostaisimme neljäänkymmeneentuhanteen verotuksessa voisimme pikkuhiljaa lähestyä myös viron mallia mikä edesauttaisi investoimaan ja tätä kautta myös luomaan uusia työpaikkoja arvoisa puhemies hallituksen tehtävänä on antaa eväät siihen että maastamme löytyisi vielä niitä nuoria ahkeria ihmisiä jotka olisivat valmiita laittamaan itsensä likoon ja perustaisivat uusia yrityksiä lauantaina akavan puheenjohtaja fjäder hyvin kiteytti uutisissa liittyen tulevaan työmarkkinakierrokseen sen että hallituksella on valta ja kolmikanta tuottaa vain tuloksia nyt tarvitaan myöskin työmarkkinauudistusta kilpailukyvyn ja työllisyyden parantamisen vuoksi tähän maahan tarvitaan erityisesti sitä yrittäjienkin peräänkuuluttamaa kokonaisvaltaista yrittäjyysohjelmaa semmoisen vinkin sain sieltä suomen yrittäjiltä kiitoksia

puhemies tässä onkin hyvä jatkaa toisen kankaanpääläisen edustajan jälkeen puheenvuoroja olemme täällä hyvin edustettuina mutta asiani olisi ollut lähinnä edustaja kanervalle joka harmillisesti lähti äsken salista pois olisin halunnut häntä henkilökohtaisesti kiittää hyvästä puheenvuorosta viime viime kuussa aloitin

kokonaisturvallisuutta käsittelevän maanpuolustuskurssin siellä käytiin hyvin hyvin kattavasti läpi meidän ja asioita jotka meitä tänä päivänä koskevat ja ne asiat eivät ole ollenkaan pieniä meillä on ilmastonmuutos maailman tapahtumat krimit syyriat kaikki muut ja ja paljon asioita jotka koskevat meitä ne ovat niin isoja asioita että ajattelisin niin että yksikään hallitus ei tässä tilanteessa oli kokoonpano mikä tahansa olisi yhtään helpommassa asemassa ajattelen kuitenkin itse niin että tämä hallitus satsaa ihmisten hyvinvointiin en näe semmoista yritystä taikka yhteisöä perhettä mitään missä ihmiset ovat keskinäisessä vuorovaikutuksessa mikä toimisi jos ihmisten hyvinvointiin ei panosteta niinpä ajattelen että myös suomen valtion kohdalla asia elikkä satsaukset ihmisten hyvinvointiin ovat tämän hallitusohjelman kulmakiviä siitä on hyvä pitää kiinni edustaja kanerva puhui eheydestä yhteistyöstä siihen myös edustaja piirainen viittasi ja on aina hienoa konkaripoliitikkoja kuunnella kun he muistelevat menneitä ehkä sitä yhteistyötä on silloin ollut laajemmin ainakin monet poliitikot ovat sanoneet sitä jopa kaipaavansa

ei kyllä sitä lisää en myöskään näe että politiikkaa tehdään sosiaalisessa mediassa minne se tänä päivänä näyttäisi siirtyneen siellä kynnys kaikennäköiseen disinformaation levittämiseen on valtavan matala ja siitä myös tässä salissa on saatu tänäänkin kuulla yhteistyötä ja eheyttä toivon kuten edustaja kanerva haluan myös muistuttaa että tähän viittasi myös meidän pääministerimme tänään puheenvuorossaan koko eduskunnan väliseen se on ainoa edellytys sille että suomi menee oikeasti eteenpäin

arvoisa puheenjohtaja myös minut pitkän linjan valtiomies anteeksi anteeksi arvoisa puhemies näin se lähtee pidin nimittäin arvoisa puhemies ensimmäisen puheeni hetki sitten tuolla puhujanpöntössä ja innostuin tosiaan pitkän linjan valtiomiehen edustaja kanervan puheenvuorosta joka innosti tähän ex tempore puheenvuoroon tästä omalta paikaltani nimittäin tämä luottamus ja yhteistyö niitten niitten asioitten ajaminen lopetin oman puheenvuoroni hetki sitten tuolla siihen että tehdään töitä yhdessä sen eteen että hallitusohjelman kirjaukset konkretisoituvat ja suomalaisten arki on turvattu tätähän me toivomme että tässäkin salissa tehtäisiin rakentavaa yhteistyötä yli puoluerajojen ja oppositio olisi matkassa näitä meidän tulevaisuuden asioita ajamassa edustaja kanerva toi esille nämä menneet ajat ja jos ajatellaan sitä aikaa kun tätä maata on rakennettu ja tehty niin se on tehty yhdessä mutta haluan vielä muistuttaa siitä että toin tuossa aikaisemmassa puheenvuorossani esille sen että kotimaisen ruoan ruoantuotannon tulevaisuus turvataan nimittäin se luo pohjaa sille että meidän maassamme huoltovarmuus säilyy jatkossakin ja se luo sitä vakautta ja turvallisuutta tähän maahan haluan vielä edustaja koskelalle tuoda esille sen kun sanoitte että nuoret eivät uskalla lähteä yrittämään hallitushan kannustaa yrittäjyyteen yhteiskunnan tulee pitää huolta yrittäjyyden kannusteista ja yritysten kannusteista työllistää että uusia työpaikkoja syntyy etenkin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin myös edustaja mäenpäälle puhuitte polttoaineverojen korottamisesta mutta täytyy muistaa edustaja mäenpää että ansiotuloverotukseen tehdään ansiotason nousua vastaavia indeksitarkistuksia millä estetään verotuksen kiristyminen palkkojen yleisesti noustessa että tällä suunnallakin sitten kompensaatiota tapahtuu

onko nyt

elikkä kun edustaja kinnunen esitti kysymyksen niin vastaan nyt siihen miksi oppivelvollisuuden pidentämistä minä näen sen itse asiassa hyvänä asiana ja kun olen toiminut erityisopettajana niin minä näen sen sillä lailla kokonaisuutena ja uskoisin että niitä kaikista hankalimpia opiskelijoita se oppivelvollisuuden toisen asteen päättymiseen saakka hyödyttäisi heidän olisi pakko käydä se amis loppuun mutta nyt kun se on kahdeksaantoista vuoteen asti niin silloin tavallansa perustuslaki takaa tälle opiskelijalle että hän voi lyödä läskiksi siinä vaiheessa sen takia minä en lähde kannattamaan sitä tässä muodossa mikä hallituksen esitys on arvoisa puhemies jos nyt saan jatkaa tuosta sote uudistuksesta niin kun te nyt aiotte tehdä sitä niin älkää yrittäkö tehdä siitä liian liian suurta minä olen ollut

joskus palvellut yk joukoissa ja siellä kun tehtiin joitain uudistuksia niin ei nähty mihin kaikkeen se uudistus vaikuttaa ja jälkikäteen sitten vasta todettiin että ei hitto tätä ei olisi saanut tehdä ollenkaan siinä mielessä näkisin että sitä nykyistä sote järjestelmää pitäisi korjata ja nämä ovat nyt sitten minun henkilökohtaisia näkemyksiä

sote uudistusta voisi lähteä sillä lailla viemään että suomessa opiskeleville lääkäreille tulee velvollisuus työskennellä opintojen mittainen aika julkisella puolella sitten toinen kohta on sellainen että pitää jollakin lainsäädännöllä tai jollakin rajoittaa sitä että lääkäri työskentelee vain joko yksityisellä puolella tai julkisella puolella ei sillä tavalla että hän tekee lyhennettyä päivää julkisella puolella ja sitten illalla huuhtoo yksityisellä vastaanotolla kaikista tärkein asia on meidän yhteiskunnalle erittäin kallis on se että vakuutuslääkärit saavat tehdä ratkaisuja minun mielestäni niitä tehdään vakuutusyhtiön taloudellisen edun nimissä ja ne vakuutuslääkärit pitäisi siirtää toimimaan suomen oikeuslaitoksen alle tai esimerkiksi siten että jos vakuutuslääkärin asiasta joku tekee valituksen niin se valitus tehtäisiin semmoiselle vakuutuslääkärille joka toimii jonkun muun kuin vakuutusyhtiön palkkalistoilla elikkä suomen oikeuslaitoksen alla olevalle

vakuutuslääkärille voiko sitä siksi enää sitten sanoa

ovat semmoisia asioita mitä siinä minun mielestäni kannattaa kannattaa lähteä harkitsemaan

sitten kun työllisyyden kasvusta on paljon puhuttu niin minun mielestäni teidän pitää varautua siihen että tämä työllisyys ei kasvakaan nämä kansainväliset ennusteet eivät ole kovin kovin mairittelevia

joku varasuunnitelma teidän pitää siihen rakentaa jos työllisyys ei lähdekään nousuun yksi asia mitä minä toivoisin että te siinä hallitusohjelmassa ottaisitte huomioon on se kun te nyt innoissanne puhutte koko ajan siitä maahanmuutosta että hallituksen pitäisi selvittää maahanmuuton aiheuttamat kustannukset suomen yhteiskunnan taloudelle minä en voi käsittää sitä kun

verottaja tietää kuinka paljon edustaja koskela joutuu maksamaan veroja ja paljonko hän tienaa niin kyllä meidän yhteiskuntamme pitäisi pystyä selvittämään se mitkä ovat maahanmuuttajien aiheuttamat kustannukset suomen valtiontaloudelle tämä on ihan käsittämätön homma että tätä ei ole tehty vielä ja epäilen josko tekään sitä teette mutta se olisi erittäin suomen yhteiskunnan talouden kannalta

mielestäni hallitusohjelma on panostus kansalaisten hyvinvointiin ja nimenomaan panostus koko suomeen koko suomeen nimenomaan infrahankkeita ja muuta työllisyyttä käytännössä pääministeri marinin hallitus jatkaa keväällä sovitun ja päätetyn hallitusohjelman toteuttamista sitä täysin noudattaen mitä pääministeri rinteen hallitusohjelmassa oli kirjoitettu hallituksen talousohjelman lähtökohta on mielestäni täysin selvä julkinen talous on tasapainossa vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme ja työllisyysaste on silloin seitsemänkymmentäviisi prosenttia keskusta on näihin tavoitteisiin täysin sitoutunut valtiovarainministeri kulmunin johdolla ja koko eduskuntaryhmä on on myöskin sitoutunut näihin tavoitteisiin tavoitteet ovat vähintäänkin haasteelliset mutta myös saavutettavissa kun me vain täällä myöskin teemme oikeita päätöksiä ja teemme nimenomaan yhdessä niitä päätöksiä

monia kirjauksia ja tavoitteita asetettu tosiasia on että ne ovat tavoitteita ja kirjauksia mutta vasta työ niiden eteen ja päätökset niiden toteuttamisesta ratkaisevat asioita itse toivon että niitä päätöksiä saadaan myöskin ripeästi aikaiseksi ensi keväänä on ajankohta että saadaan nimenomaan työllisyyteen liittyviä asioita toteutukseen

meidän täytyy myöskin muistaa se mitä viime eduskuntakaudella pääministeri sipilän johdolla tehtiin mitä hyviä päätöksiä tehtiin silloin silloin saatiin suomen taloutta kuntoon työllisyys parani ei siis murenneta viime kaudella saavutettuja kustannuskilpailukykyä nostavia tekijöitä ja sitä millä vaivalla niitä päätöksiä saatiin aikaiseksi ne olivat vaikeitakin joskus mutta me saimme myöskin hyviä asioita eteenpäin jatketaan sitä hyvää työtä myöskin tästä eteenpäin tuetaan osatyökykyisten työllistymistä parannetaan yrittäjyyden edellytyksiä panostetaan koulutukseen tuotekehitykseen ja puretaan investointien esteitä nyt tulevassa budjetissa on monia asioita omasta mielestäni hallitusohjelmassa on tärkeänä asiana perusväylänpidon rahoituksen nosto sillä kolmellasadalla miljoonalla eurolla vuodessa mikä on yhteisesti parlamentaarisesti myöskin hyväksytty myöskin yksityisteiden määrärahakorotukset on hyvä asia mutta kaikkein isoin asia jotta me saamme suomen asioita kuntoon myöskin hyvinvoinnissa on sote uudistus se sote uudistus mikä valitettavasti viime kaudella jäi ehkä kokoomuksen taholta toteuttamatta keskusta olisi halunnut sen toteuttaa jo viime kaudella nyt on tärkeää että tällä kaudella sote uudistus saadaan maaliin

arvoisa herra puhemies edustaja kinnunen tuossa ehkä hivenen epäili näitä sanomiani sanoja pieni kertaus ja sitten vähän lisää tutkimusten mukaan pienissä yrityksissä työpaikat ovat vähentyneet kaksituhatta luvulla elikkä kahden viiva neljän työntekijän yrityksissä tällä vuosituhannella neljäkymmentätuhatta valtava luku sitten kun samanaikaisesti on monessa yhteydessä ihmetelty miksi kolmetoista prosenttia yrityksistä on yhden hengen yrityksiä kun ruotsissa tämä luku on kahdeksan prosenttia ja tanskassa kuusi ja pienyrittäjien keski ikä on samalla noussut huolestuttavasti meillä suomessa vaikka nyt verrattuna sinne ruotsiin ja tanskaan niin tämä kyllä niin kuin antaa viitteitä siihen että että nuoret eivät ole uskaltaneet lähteä yrittämään tilastoissa jos nyt vielä mennään sinne suomen yleinen kilpailukyky on aivan hyvä globaalisti me olemme sijalla yksitoista ja työntekijöiden oikeuksissa olemme sijalla kuusi nämä luvut ovat hyviä mutta palkanmuodostuksen joustavuudella missä olemme aivan

on valtava merkitys myöskin siinä kun nuori ihminen miettii sitä yrityksen perustamista että onko resursseja tukeeko yhteiskunta ja onko se vaikeaa ja siksi puhuin saksan ja tanskan malleista pienenä kertauksena voisin sanoa miksi esimerkiksi tanskassa on helppo työllistää siellä on kyllä kieltämättä tämä irtisanominenkin helpompaa kuin meillä mutta toisin kuin meillä irtisanotuille maksetaan hyvä korvaus eli ketään ei jätetä niin sanotusti tyhjän päälle tanskassa aktiivinen työllistäminen on ollut arkea jo kolmattakymmentä vuotta maa joutui uudistamaan työmarkkinoitaan joustavammiksi kun työvoiman kysyntä ja tarjonta kulkivat eri suuntiin siis aivan samalla tavalla kuin meillä on tänä päivänä työpaikkoja oli tarjolla aivan kuten meilläkin mutta niihin ei löytynyt tekijöitä työttömillä tanskassa on siis melko hyvä työttömyysturva työllistymisen avuksi on järjestetty koulutusta kaksituhattaneljäsataa euroa on joissakin tilastoissa tämä työttömyyskorvaus josta jää verojen jälkeen käteen tuhatkahdeksansataa euroa elikkä suhteellisen hyvä tilanne siellä ei todellakaan työtön jää siinä tilanteessa tyhjän päälle ja osa työvoimatoimiston virkailijoista keskittyy nimenomaan yhteydenpitoon yritysten kanssa jotta työvoimatoimistoilla on ajantasainen ymmärrys siitä

hallitus on oikeaoppisesti lisäämässä koulutuspaikkoja juuri niin aivan oikein siinä ei ole mitään väärää mutta ne viimeiset tiedot kertovat sitä että yliopistokaupungit olisivat niin kuin etusijalla tässä ja silloin se tarkoittaa sitä että maaseutu autioituu entisestään elikkä maaseudulla tai maakuntakeskuksissa ei löydykään koulutettua henkilökuntaa tarvittavasti että jos tällainen nyt on suuntaus niin toivoisin että siihen tulisi korjaus ennen kuin ennen kuin virhe tapahtuu elikkä näin näin kuullut puhuttavan ja kuten edustaja kinnuselle mainitsin että sanottiin että meillä perussuomalaisilla ei ole mitään ohjelmaa eikä ajatuksia mihinkään muuhunkaan niin kyllä meillä on ihan omassa ohjelmassamme että muun muassa nostaisimme arvonlisäveron alarajan kahteenkymmeneentuhanteen ja huojennuskaton neljäänkymmeneentuhanteen myöskin lähestyisimme tätä viron mallia mikä tarkoittaa juuri näitä investointeja niin kuin te hyvin tiedätte että sitten vasta kun otetaan raha ulos yrityksestä maksetaan veroja ja sen takia kannustetaan yritykset investoimaan ja samalla luomaan uusia uusia työpaikkoja että kyllä varmasti hallituksella on toimia mutta tässä olisi vielä vähän lisää vinkkejä mahdollisesti toivottavasti otatte onkeenne siitä kiitoksia

arvoisa herra puhemies vastauksena edustaja koskelalle ei ollut tarkoitus epäillä ja minusta on hienoa että kaikki puolueet antavat ehdotuksia tämän työllisyyden nostamiseksi näen itse nimenomaan tämän yrityskasvatuksen ja sen kehittämisen yhtenä lääkkeenä siihen että meillä olisi tulevaisuudessa nuoria jotka rohkenevat tarttua yrittäjyyteen ja ja lähteä vaikka sukupolvenvaihdokseen jatkamaan toisen aloittamaa yritystä tuosta korkeakouluasiasta hallitusohjelmassa on kirjaus että jokaisessa maakunnassa on korkeakouluja ja on ainakin keskustalle hyvin tärkeää että niitä kaikkia tasapuolisesti kehitetään sitten edustaja mäenpäälle tästä oppivelvollisuuden laajentamisesta sen tarkoitushan on on juuri se että että mahdollisimman moni tai kaikki nuoret toteuttaisivat ja saisivat tämän toisen asteen tutkinnon nivelvaiheessa myöskin ammattikoulun ja lukion rinnalle luodaan sitten toisia uusia polkuja ja varmistetaan että on yksilöllisiä mahdollisuuksia edetä vaikkapa kansanopistojen pitkien linjojen tai kymppiluokan tai valmentavien koulutusten kautta toki tarvitaan myöskin täsmätoimia niitä työssäoppimisen opettajia ohjaajia ja ehjiä koulupäiviä viikkoja ne ovat työn alla samoiten opiskelijahuollon ja mielenterveyspalveluiden kehittäminen

arvoisa puhemies edellisessä puheenvuorossani jäi kommentoimatta pari asiaa jotka haluan sanoa vielä

muita vaikeuksia joihin he itse eivät pysty apua löytämään on meidän velvollisuutemme niin kuin kristittyinä yleensäkin että autamme lähimmäistä aina silloin kun hätä on toinen asia on sitten se miten me kohtelemme tätä maata eri alueita se että keskitymme valtaviin metropoleihin tulee johtamaan pitkällä tähtäyksellä valtion talousarviossa erittäin suuriin vaikeuksiin koska se nostaa kustannuksia ja johtaa seuraavana sitten palkat palkat hintakilpailuun se johtaa inflaatioon se johtaa siihen että suomalaiset tuotteet eivät käy enää kaupaksi elikkä tämä keskittämispolitiikka mikä tällä hetkellä on niin kuin annettu tähän maahan itsestäänselvyytenä jolle ei muka vaihtoehtoa olisi on kaikin puolin hankalaa kun katsoo sitten suomen vientitilastoja jos haluaa viihtyä tilastojen ääressä katsokaapa mistä suomen vientiin se todellinen vientipotentiaali tulee se tulee maakunnista lähes kaikki metsäteollisuus metalliteollisuus kemianteollisuus energiateollisuus lähes kaikki tulee maakunnista esimerkiksi tuolla pohjoisessa suomessa kaivokset metallitehtaat tornion terästehdas rautaruukin sulatot muut rannikon metallinjalostustehtaat ne tuovat valtavan lisäarvon suomen viennille ilman niitä työpaikkoja tämäkään kaupunki ei kehittyisi sillä vauhdilla millä se on kehittynyt sen takia meidän on pidettävä kuten hallitusohjelmassa sanotaan alueellisesta tasa arvosta huoli niin että alueita kehitetään on aivan sama asuuko utsjoella vai ilomantsissa vai vaasassa niin hänellä kuka valinnan on tehnyt kotiseudulla pysymiseksi on siellä hyvä elää eikä valtiovalta ole jättänyt sitä seutukuntaa hunningolle siihen olennaisena osana liittyy sote uudistus jos me haluamme että tässä maassa on terveyspalvelut niin kuin perustuslaki sanoo että kaikilla on oikeus yhtäläisiin yhtäläisiin sosiaali ja terveyspalveluihin tässä maassa se on perusasia siitä ei saa tinkiä ja sitä päämäärää kohti meidän pitää koko ajan tehdä töitä jos haluamme sen linjan jossa vain rahalla saa hyviä palveluita niin se ei täytä mielestäni suomalaisen yhteiskunnan perusajatusta siitä että kaikki ihmiset ovat tasa arvoisia lain ja lain ja muiden yhteiskunnan tarjoamien palvelujen edessä totta kai jos joku haluaa hyvistä palveluista maksaa enemmän se hänelle suotakoon mutta sen peruspaketin pitää olla yhteiskunnan tarjoamana hyvälaatuisena ulottuvissa kaikille joka päivä viimeisenä asiana tämä ilmastokeskustelu katsoin äsken tuon madridin ilmastokokouksen lopputuloksia toki ne olivat laihoja mutta on tärkeää huomata se arvoisa puhemies että meidän pitää pitää huoli tässä maassa siitä että emme itse omilla poliittisilla päätöksillämme jarruta suomalaisen metsäteollisuuden kemianteollisuuden energiateollisuuden sahateollisuuden toimintaa me olemme sata vuotta tutkineet suomen metsiä ja saaneet viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana valtavan kasvun aikaan metsät ovat hyvässä kunnossa katsokaapa saksan metsätilannetta siellä kun metsiä ei ole hoidettu on katastrofi kehittymässä ihan muista syistä sen tautta kun metsät ovat vanhoja eikä niitä ole hoidettu jos me haluamme tämän talousarvion mitä nyt parhaillaan käsittelemme tässä talossa viimeistä viikkoa ennen joulua jos me haluamme tuon keltaisen kirjan toteutuvan meidän on laitettava ehdottomasti päämääräksemme se että suomen metsiä käytetään yhä enemmän se keino mistä ei ole tässä salissa kovinkaan paljon puhuttu on saada nuoret metsät kasvamaan vielä nopeammin siihen on kehitelty ihan selkeä lannoitusmenetelmä tämä niin sanottu ilmastoon harvennukseen harvennukseen liittyvä tuhkalannoitus jolla saadaan helposti kymmenen miljoonaa mottia puuta lisää suomen metsistä joka vuosi se tarjoaa loistavat mahdollisuudet uusiin hakkuisiin ja uusiin taloudellisiin investointeihin tähän maahan ja ennen kaikkea koko suomen alueelle tätä toivon arvoisa puhemies että tässä ilmastokeskustelussa vihdoinkin lähdetään järkeville järkeville linjoille jos lakkautamme turpeen ja samalla joudumme tekemään sen karmean liikkeen että poltamme kymmenen miljoonaa mottia puuta ja samaan aikaan meille maahan ajetaan valtavat määrät kivihiiltä ja tuodaan

arvoisa herra puhemies hyvät edustajakollegat ja kiitos että olette keskustelua pitäneet hengissä niin ehdin vielä tähän loppuun myös oman puheenvuoroni pitämään tässä oli mielenkiintoista kuulla että keskustasta löytyi yksi kansanedustaja joka vielä muisteli juha sipilää täällä salissa ja ihan myönteisessä sävyssä sillä välillä on tuntunut siltä että keskustalaiset eivät oikein tiedä pitääkö heidän olla ylpeitä juha sipilän hallituksesta ja juha sipilän perinnöstä vai pitääkö sitä hävetä kun tätä keskustelua on täällä kuunnellut rinteen epäluottamukseen kaatuneen hallituksen on edelleen vastuuton ja perintö on huono ja pesä on velkainen velanotto kääntyy tämän ja huomenna käsittelyssä olevan ensi vuoden talousarvion myötä kiihtyvään kasvuun työttömyys kääntyy myös kasvuun itse asiassa hallituksen ihan itse tekemin omin toimin se on poikkeuksellista valtiovarainministeriön virkamiehet olivat huolissaan jo viime keväänä tai kesänä kun tämä hallitusohjelma ensimmäisen kerran oli käsittelyssä ja laittoivat silloin omaan valtiovarainministeriön katsantoon muun muassa huutomerkin ja työllisyystoimista että niitä odotellessa ymmärrän että nyt keskusta vaati tiukasti että nämä pilkutkin pitää pitää paikallaan mutta kyllähän tämä edustaja torniainen olisi tarvinnut suunnanmuutosta ei tällä tavalla voida edetä teillä on kohta tälle rinteen pesälle ulkopuolinen pesänhoitaja jos te ette niitä työllisyystoimia aikaiseksi saa luottamus on iso kysymys kun hallitusta rakennetaan ja en kyllä ymmärtänyt sitä että oliko nyt että torstaina keskusta ei luottanut pääministeri rinteeseen ja ja parin yön päästä he taas jo luottivat tuntuu että erään kokeneen entisen keskustalaisenkin käänteet ovat tähän verrattuna jo varsin hitaita ja maltillisia myös se että ministeri paatero ei ehtinyt edes virallisesti erota kun te keskustalaiset olitte tukemassa häntä jo jatkoon tavoitteet taloudesta ovat tärkeitä ja tämä työllisyystavoite ja tasapainoinen talous vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme ja kyllä pitää kysyä nyt arvon keskustakollegat riittikö teille oikeasti se että nämä hyvät tavoitteet on vain kirjattu hallitusohjelmaan ettekö te aidosti edellytä niihin minkäänlaisia toimenpiteitä että nämä tavoitteet joskus saavutettaisiin no sitten kaksi konkreettista nostoa hoitajamitoitus vielä keväällä ministeri kiuru totesi että tämä on muutaman tunnin työ yksi lause lakiin riittää no nyt jo epäluottamukseen kaatunut pääministeri rinne totesi että nolla pilkku seitsemän ei tule tällä vaalikaudella tähän ei ole rahaa totesi pääministeri rinne no nyt ei rinne ole enää tiellä estämässä tätä hoitajamitoituksen kuntoon laittamista sitä kannattaa perussuomalaiset sitä kannattaa kokoomus kokoomus itse asiassa esittää omassa vaihtoehtobudjetissaan sataviisikymmentä miljoonaa ja se on aito tie kohti nolla pilkku seitsemän hoitajamitoitusta niin kotihoidossa kuin

sitten aivan oma juttunsa on tämä epäluottamukseen jo kaatuneen pääministeri rinteen vappusatanen jonka hän lupasi kelan päämatemaatikko tapio isolankila aikanaan totesi että siihen varattu raha ei tule riittämään ja rinnehän lupasi sata euroa kaikille jotka saavat eläkettä alle tuhatneljäsataa euroa no nyt se on muuttunut muutamaksi kympiksi kokoomus kannattaa takuueläkkeen korotusta kuten viime kaudellakin me kannatamme myös kansaneläkkeen korotusta ne ovat meidän vaihtoehtobudjetissamme mutta emme ymmärrä sitä että marininkaan hallitus ei halua antaa euron euroa tästä luvatusta satasesta niille joiden eläke on tuhatkolmesataa viiva tuhatneljäsataa

arvoisa puhemies tässä oppositioedustajat ovat kantaneet huolta että jos työllisyys ei kasvakaan ja miten työllisyystoimet edistyvät tulevan vaalikauden aikana mutta täytyy lohduttaa teitä sillä asialla kun tuossa jo aikaisemmassa puheenvuorossa toin esille näitä tulevaisuuden investointeja mitä tähän maahan ollaan tulossa tekemään tulevina vuosina vuosikymmeninä että ne tekevät semmoisia toimia että meillä alkaa olemaan entistä enemmän huutava pula työvoimasta kun se on jo tällä hetkellä tuolla maakunnissa itse tulen kuhmosta ja vielä kesäkuussa tein yhdessä vaiheessa kahtena viikonloppuna kahta työtä yhtä aikaa olin kuhmon kaupungissa maaseutusihteerinä ja viikonloppuisin ajoin ajoneuvoyhdistelmää ajettiin kuhmosta sahatavaraa kotkan satamaan ja sieltä sitten sellukuorman kanssa lieksaan tämä kertoo siitä että meillä jo tällä hetkellä työvoiman saanti on esteenä yritysten kehittymiselle ja yritysten kasvamiselle sekä tuolla maakunnissa että täällä pääkaupunkiseudulla oppositioedustajat kantoivat vielä huolta myös yrittäjyydestä ja ja sen kehittymisestä hyvät oppositioedustajat ensi vuoden budjetissa hallitus parantaa yritysten toimintaedellytyksiä monin eri toimenpitein arvoisa puhemies tässä muutama toteutetaan kaksinkertainen poisto oikeus kone ja laiteinvestoinneille tuplapoistot koskevat kaikkia toimialoja myös palvelualaa hallitus toteuttaa myös listaamattomien kasvuyritysten henkilöstön palkitsemista koskevan uudistuksen parantaa finnveran takausjärjestelmää vahvistaa business finlandin resursseja kokeilee ensimmäisen työntekijän palkkaamista helpottavaa rekrytointitukea helpottaa palkkatuen käyttöä yrityksissä ja selvittää mahdollisuutta rajata investointien lupamenettelyissä viranomaisten enimmäisaikaa yhteen vuoteen hallitus selvittää lisäksi yritysten tutkimus ja kehitystoiminnan kannusteeksi pikaisella aikataululla

rahoitusmenoista tämä kertoo siitä että meillä on hyviä tavoitteita ja toivonkin että yhdessä näitä asioita yli puoluerajojen oppositio mukaan lukien viedään eteenpäin

arvoisa puhemies hyvät edustajat täällä äsken keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja esitti jonkinlaista räppiä ja hän sanoi kuka muu muka ja kyllä minun pitää sanoa että keskusta minä olen tavannut useita maatalousyrittäjiä ja siellä on todella hätä kannattavuus on heikko

kannattamattomaan liiketoimintaan ei kannata investoida ja ja arvoisat keskustan edustajat te olette heidän etujaan valvoneet kymmeniä vuosia ja he ovat leimautuneet teihin ja nyt kun te olette lähteneet kalastamaan ääniä täältä kaupungista niin se maalaisliiton ajatus on hiukan muuttunut maalaisliittohan varoitti jo kuusikymmentä luvulla sosialismista ja mielestäni te olette nyt sosialismihallituksen takuumiehenä siellä että

niin kuin hyvältä tunnu suomalainen maanviljelijä haluaa edelleen jatkaa sitä sukutilaansa ja minusta tuntuu että tämä yhteiskunta myös te keskustan edustajat käytätte hyväksi tätä sukurasitetta tai sukuvelvoitetta nyt te kuvittelette että jollakin private label tuotteiden poistolla kaupoista saadaan jotain etua maanviljelijälle ei sillä saada siihen varmaan ratkaisut ovat vaikeita mutta tämä venäjän rajan vientikielto on on kyllä aiheuttanut sinne semmoisia ongelmia näillä keinoilla suomesta loppuvat tai sanotaan että puolittuu maidontuottajat ihan muutaman vuoden kuluessa se maitotilojen määrä laskee huomattavasti ja tämä vaikuttaa meidän oman maamme huoltovarmuuteen erittäin paljon ja kyllä minä hämmästelen että te olette lähteneet tämmöiseen hallitukseen joka rupeaa soita ennallistamaan tukkimaan niitä ojia siitähän tulee ihan kauhean näköinen siitä suosta joka on ojitettu kymmeniä vuosia sitten ja nyt te lähdette tukkimaan niitä kyllä tämä on aivan käsittämätöntä että te te olette kääntyneet yhtäkkiä turvetta vastaan

niin tutustukaa tutkimuksiin no yhtä lailla kun te lähdette mylläämään niitä ojia sitä möhnää tulee vain lisää sinne sen nyt ymmärtää jokainen suomalaiset työmiehet suomalaiset duunarit suomalaiset yrittäjät suomalaiset maanviljelijät ja suomen kansa odottavat sitä että meillä menisi yhteiskuntana paremmin minäkin odotan sitä ja yritän näillä vaatimattomilla sanoillani teitä houkuttaa toimimaan sen puolesta kyllä pidän sitä kummallisena vihreät lihansyönnin vastustajat ja maataloustuottajien etua ennen ajaneet ovat samassa hallituksessa ja rakentavat yhteistä hallitusohjelmaa tuosta tuplapoistosta haluan sanoa sen verran vielä että se on muuten hyvä asia ja se on kannatettava ajatus mutta teidän pitää laittaa se koskemaan myös käytettyjä koneita se on teidän hallitusohjelmassanne ja se koskee uusien koneiden investointia se ei yhtään lämmitä sitä ongelmien kanssa painivaa maanviljelijää siinä on pieni korjaamisen paikka toivon että pidätte huolta teiden kunnossapidosta ja ja tienhoidosta siitä on tullut viime päivinä ihan hirveää palautetta että kuorma auton kulutus huonosti hoidetuilla teillä on noussut viisikymmentä prosenttia ja siihen meidän kaikkien pitää yhdessä panostaa että ne tiet saadaan pidettyä talvella hyvässä kunnossa

herra puhemies edustaja mäenpää toivoi että keskusta pitää huolta koko suomesta ja koko suomen väyläverkosta keskusta nimenomaan pitää huolta siitä koko suomesta ja koko suomen väyläverkostosta me olemme täysin siihen asiaan ja sen myöskin huomaa tuolta hallitusohjelmasta siellä on paljon sellaisia asioita joita keskusta on nimenomaan halunnut sinne hallitusohjelmaan ja keskusta on myöskin saanut sinne hallitusohjelmaan itse toivon että niitä voidaan viedä eteenpäin se asia mikä oikeastaan erottaa edustaja heinonen keskustaa ja kokoomusta on se että keskusta ei halua keskittää kaikkia toimintoja tänne pääkaupunkiseudulle tai joihinkin suuriin keskuksiin otetaan vaikkapa nämä suuret väylähankkeet mitä on edustaja orpo on omassa puheenvuorossaan tuonut kokoomuksen linjaa siitä että valtion omaisuudesta laitettaisiin esimerkiksi kaksi miljardia euroa suuriin raidehankkeisiin jo nyt keskusta taas haluaa sitä että me viemme määrätietoisesti kaksitoista vuotisella ohjelmalla mitä nyt tehdään ja parlamentaarisesti linjaamme suuria hankkeita siellä parannamme niitä väyliä perusväyliä joita nyt jo on olemassa ja sitten näitä suuria isoja raidehankkeita viemme yhteisesti eteenpäin määrätietoisesti esimerkiksi sillä parlamentaarisella järjestelmällä millä me olemme yhteisesti sopineet me haluamme että laitetaan joka vuosi perusväylänpitoon määrätietoisesti se kolmesataa miljoonaa euroa vuodessa enemmän rahaa kuin aikaisemmin mitä ollaan yhteisesti sovittu me olemme valmiita jos löytyy rahaa lisää laittamaan vielä enemmänkin sinne me haluamme että perusväylänpito on kunnossa tiet kuntoon toivottavasti kokoomuskin tulee tälle linjalle ei sijoiteta pelkästään suuriin isoihin isoihin hankkeisiin joihin meillä ei budjettirahoituksella ole kerta kaikkiaan varaa sitten arvoisa puhemies haluan myöskin kiinnittää huomiota siihen että täällä on puhuttu myöskin työllisyydestä ja työvoimasta

edesauttamiseen ja keskusta on myöskin esittänyt monia asioita joilla voidaan työllisyyttä parantaa me olemme valmiita niitä asioita viemään eteenpäin yksi asia jonka haluan sanoa tähän on se että on työvoiman ja avoimien työpaikkojen kohtaanto ongelma itse toivon että hallitus kiinnittää myöskin tähän isoon asiaan huomiota se on tärkeä etenkin tuolla haja asutusalueella ja pääkaupunkiseudun ulkopuolella ja miksei täällä pääkaupunkiseudullakin että meillä on oikeanlaista oikeanlaista työvoimaa niihin työpaikkoihin jotka ovat avoimina se on iso asia ja sillä saadaan paljon työllisyyttä parannettua jos tämä ongelma saadaan korjattua
arvoisa herra puhemies edustaja torniainen te nyt yrititte luoda sellaista täysin kuvitteellista kuvaa kokoomuksen ja keskustan välisestä erosta te puhuitte että kokoomus ajaa keskittämistä ja te olisitte jollain tavalla toisenlaisia arvoisa edustaja torniainen viime kaudella suomen eduskunnassa esiteltiin historian ensimmäinen keskittämisasetus ja arvaatteko minkä puolueen ministeri keskittämisasetuksen esitteli sen esitteli keskustalainen ministeri ja siinä palveluita keskitettiin ensimmäistä kertaa keskittämisasetuksella eli annetaan tekojen arvoisa edustaja torniainen ratkaista te myös annoitte kuvan että kokoomus olisi jollain tavalla liikennehankkeissa teitä huonompi eihän se pidä paikkaansa kokoomus on ollut mukana hyväksymässä parlamentaarisesti sitä että meille tulee perustienpitoon tämä kolmensadan miljoonan lisäys jolla me vahvistamme nimenomaan korjausvelkatarvetta jatkamme sitä työtä mitä teimme viime kaudella sen lisäksi kokoomus esittää omassa vaihtoehdossaan yli viidensadan miljoonan suomi kuntoon paketin jolla pystytään ympäri suomen laittamaan liikkeelle miljardilla erilaisia pienempiä liikennehankkeita pyöräteitä alikulkuja riista aitoja risteyksiä pienempiä sorateitä yli viidelläsadalla miljoonalla enempi kuin te arvoisa edustaja torniainen tässä vasemmistohallituksessa pystytte tekemään

nämä tehdään meillä aitoina tulevaisuusinvestointeina eli me olemme valmiita valtion omaisuutta myymään jos se laitetaan tällaisiin hankkeisiin jotka aidosti parantavat koko suomen kasvua ja ja vetovoimaa aina helsingistä pohjoiseen asti niin kuin päärata tekee helsingistä turkuun on

arvoisa puhemies tämä hallitus puhuu enemmän aluepolitiikkaa viime vaalikaudella puhuttiin yhteensä aluepolitiikkaa ja keskusta lähtee siitä liikenteeseen että harjoitamme desentralisaatiopolitiikkaa hajautettua yhteiskuntapolitiikkaa otetaan kaikkien alueitten kaikkien alueitten vahvuudet huomioon ja kehitetään koko suomea tässä edustaja mäenpää kantoi huolta maataloudesta suomalaisen maatalouden tulevaisuudesta toinkin jo tuossa aikaisemmassa puheenvuorossani esille sen että maatalouden kannattavuuden parantaminen suomalaisen maatalouden kannattavuuden parantaminen luo pohjaa

edustaja mäenpää ilmoitti että että keskusta ei tee tässä hallituksessa mitään suomalaisen viljelijän hyväksi niin täytyy muistaa että hallitusohjelmassa kotimaisen ruuan tulevaisuus turvataan maatalouden investointirahastoa pääomitetaan vuonna kaksituhattakaksikymmentä uhannut ympäristö ja luonnonhaittakorvauksen tukitasojen heikkeneminen onnistuttiin paikkaamaan

niin kuin toin tuossa esille makeraa pääomitetaan tämän hallituksen aikana mahdollistetaan uusien tilojen hakeutuminen luomutuotannon piiriin vuonna kaksituhattakaksikymmentä siihen on budjetoitu kaksikymmentäkahdeksan miljoonaa euroa luodaan uusi biokaasun ravinnekiertokorvaus maatilojen biokaasutuotannon vauhdittamiseksi tähän ollaan budjetoimassa kaksikymmentä miljoonaa euroa panostetaan elintarvikkeiden vientiin elintarvikkeiden vientiin kymmenellä miljoonalla eurolla tässä ihan muutamilla asioilla osoitettuna se että kyllä keskusta kantaa huolta suomalaisen maatalouden

arvoisa puhemies tässä kun on nyt nostettu esille näitä maatalouden parannusehdotuksia ja lisäyksiä budjettiin niin voin vahvasti vakuuttaa että on koska olin maatalouspöydässä yhtenä neuvottelijana ja me saimme todella hyvää yhteistyötä siinä olevien henkilöitten kanssa ja ja tästä on saatu paljon kiitosta niin kuin tässä jo edustaja kettunenkin kehui että mitä kaikkea siellä on tosin maatalouden puolella on haasteita ja sen takia me teimme niitä panostuksia sille puolelle että pystyisimme pitämään tämän meidän maatalouden pystyssä ja sitä kautta omavaraisuuden mutta päivällä edustaja orpo sanoi täällä näin että kokoomus laittaa kaksi miljardia nopeisiin junahankkeisiin miten kaksi miljardia ei se riitä ei se nopeuta millään tavalla sitä suunnittelua kun suunnittelua ei ole tehty tästä se ongelma kyllä on ministeriön puolelta saatu selvitys ja väyläpuolelta että ei ole valmiita suunnitelmia ja sen takia tämä on tämmöinen tämä asia että ei ole itää eikä ainoastaan mikä suunnitelma on olemassa on päärata pohjoiseen siihen on olemassa suunnitelmia no espookaan ei ole valmis ja sitten kun se liittyy kokonaisuutena tähän

turun nopeaan tunnin junaan niin siinä on vielä suunnitelmia ja erittäin suuria asioita kesken ja mitä on todettu ja ennen kaikkea kuultu maakuntien miehiä ja esimerkiksi kuopion kauppakamaria niin he ovat sitä mieltä että ennen muuta kannattaa parantaa tämänhetkistä väylää korjausvelkaa korjata niin rautatiellä kuin maanteillä ja sillä me pystymme saamaan nopeutettua näitä yhteyksiä poistetaan tasoylikäytäviä ja tällä tavalla pystymme nopeutta nostamaan rautateillä elikkä näillä investoinneilla mitä nyt hallitusohjelmassa on saadaan parannettua ja nopeutettua liikenneyhteyksiä täytyy muistaa että nämä väylät ovat elinkeinoelämän verisuonisto ja kun niitä vahvistetaan ja kehitetään niin myös elinkeinoelämä voi paremmin

esille kokoomuksen linjan siinä miten se näihin suuriin väylähankkeisiin ja nimenomaan näihin kolmeen suureen ratahankkeeseen suhtautuu ja miten se haluaa viedä niitä eteenpäin keskusta taas on täysin sitoutunut siihen että mennään hallitusohjelman mukaan eteneminen näissä suurissa ratahankkeissa edellyttää sopimukseen pääsemistä toteutuksesta ja rahoituksesta valtion kuntien ja muiden mahdollisten hyödynsaajien kanssa sitä että kaikki yhdessä ovat tässä toiminnassa mukana ei riitä pelkästään se että valtio lähtee toteuttamaan näitä suurilla rahoilla meillä ei budjettirahoituksen kautta ole kyllä lähivuosina näköpiirissä että tätä voitaisiin toteuttaa turun tunnin juna on hyvä asia päärata plus on hyvä asia itäinen rata niin sanottu itärata on myöskin hyvä asia mutta itse katson että ne ovat niin isoja hankkeita että ne tulee huolella suunnitella esimerkiksi itäratavaihtoehdosta kun puhutaan niin vielä ei uudenmaan maakuntakaavassa ole sitä linjausta ei ole kymenlaakson maakuntakaavassa vielä mahdollisia linjauksia sitä maakuntakaavaa siellä suunnitellaan ja sielläkin on vielä päättämättä onko se kouvolan kautta vai onko se kotkan kautta itse toivon että myöskin kymenlaaksossa saadaan ne päätökset aikaiseksi että se sinne maakuntakaavaan saadaan ne ovat pitkäaikaisia ratkaisuja itse toivon että niitä aikanaan nähdään mutta ne ovat kauaskantoisia tulevaisuuden hankkeita omasta mielestäni on tärkeämpää nyt että me parannamme näitä nykyisiä väyläyhteyksiä mitä meillä on niin maanteillä kuin rautateillä myöskin esimerkiksi itse tulin tänään aika myöhään tänne istuntoon kun ei tuolla itään suuntautuvalla radalla junat kulkeneet ollenkaan kun oli ohjauslaitteissa vikoja

bussilla tuotiin osa matkaa ja sitten osa junalla itse toivon että näihin satsataan niin kuin hallitus nyt satsaa nimenomaan näihin nykyisiin rataverkkoihin ja tieverkostoon se on hyvä asia että tätä kautta viedään asioita eteenpäin sitä kautta saadaan myöskin nopeutettua näitä kulkuyhteyksiä koko suomessa keskusta on sitoutunut siihen että meillä on väylähankkeita perusväylänpitoa parannetaan koko suomessa nimenomaan koko suomessa ja kun huomenna aloitetaan keskustelu ensi vuoden budjetista niin siellä on nimenomaan paljon väylähankkeita joilla saadaan parannettua tuolla koko suomessa teollisuuden tarpeita ihmisten turvallista liikkumista ja myöskin elinkeinoelämän edellytyksiä

arvoisa herra puhemies kun on kiitoksen aika niin silloin kiitosta pitää antaa ja kyllä itse haluan antaa puolustuspolitiikan sektorilta kiitosta tästä hallitusohjelmasta ja ja myös erinomaisesti tehtävää hoitaneelle puolustusministeri antti kaikkoselle on hyvä että tässä jatketaan tätä meidän ulkopolitiikkamme pitkää yhteistä linjaa mutta myöskään puolustuspolitiikassa ei tapahdu lainkaan muutosta itse asiassa jopa kansainvälinen yhteistyö tämän marinin hallitusohjelman myötä syvenee entisestään saimme juuri tuoreet tiedot miten suomi ruotsi yhteistyötä syvennetään ja tehdään isäntämaasopimusta joka helpottaa myös toimintaa erilaisissa kriisitilanteissa vaikkapa aina sotatilanteeseen asti mutta ennen muuta todennäköisemmissä uhissa vaikkapa terrori iskun tai tai jonkin luonnonkatastrofin tai ison onnettomuuden yhteydessä ja myös sitten nato näköjään otetaan myös vasemmistohallituksen aikana askelia eteenpäin eli jatketaan tätä tuttua hyvää kehityslinjaa jonka olemme aikanaan jo yhdeksänkymmentä luvun alkupuolella valinneet kiitosta annan myös siitä että puolustusvoimien suorituskykyhankkeista pidetään huolta ministeri kaikkonen on jo saattanut eteenpäin laivue kaksituhattakaksikymmentä hankkeen nyt on etenemässä tämä jo pitkään valmisteltu hx hanke jolla korvataan siis täysimääräisesti meidän hornetiemme suorituskyky ja myös maavoimien isoja

asevientikirjaus on hivenen kysymyksiä herättänyt ja toivotaan että siihen löydetään selkeys lähiaikoina olisi äärimmäisen tärkeää esimerkiksi patrialle ja tämäntyyppisille toimijoille että heillä olisi selkeä tieto siitä minkälaiset pelisäännöt tällä

hyvällä tavalla ja toivon että aloittanut uusi marinin hallitus noudattaa tätä hallitusohjelmaa avoimuuden ja läpinäkyvyyden osalta paremmin kuin epäluottamukseen kaatunut rinteen

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa puhemies tämä esitys kuntalain pykälien sataneljäkymmentäkaksi ja sataneljäkymmentäneljä muuttamisesta tarkoittaa että kunnallisvalituksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa jatkovalitukset hallinto oikeudesta korkeimpaan hallinto oikeuteen edellyttäisivät valituslupaa valtuuston päätösten siis kaupungin ja kunnanvaltuuston päätösten osalta tämä tarkoittaa että muutosta voi hakea suoraan enää kerran yhdestä asteesta esitys rajaa siis käytännössä asianosaisen kunnan jäsenen valitusmahdollisuutta heikentää oikeusturvaa sekä asianosaisten ja kunnan jäsenten kunnan toimintaan kohdistamaa laillisuusvalvontaa valitusmahdollisuuden rajaamisella voidaan nähdä olevan heikentävä vaikutus myös korruption vastaiseen toimintaan kunnissa laajaa kunnallista valitusoikeutta on yleisesti pidetty hyvän hallinnon takeena ja korruption vastaista toimintaa edistävänä tekijänä viime kädessä on kysymys kunnallisen demokratian ja kunnan asukkaiden itsehallinnon toteutumisesta suurin erillinen ryhmä korkeimpaan hallinto oikeuteen tulevista kunnallisvalitusasioista ovat virkavaali ja palvelussuhdeasiat nyt nämä siis siirtyisivät valituslupamenettelyn piiriin tämä heikentää kunnan viranhaltijoiden oikeusturvaa asia koskee suurta joukkoa ihmisiä maankäyttöä koskevissa asioissa kuten kaavoituksessa valituslupakäytäntö on jo voimassa voimassa olevasta käytännöstä saatujen kokemusten mukaan valitukseen turvautuvat tahot kokevat valituslupajärjestelmän jo nyt rajoittavan liiallisesti valitusoikeutta eduskunnan valiokuntakäsittelyssä ei ole kuultu kunnallisasioissa tyypillisiä tyypillisiä valittajatahoja kuten kunnan asukkaita edustavia asukasyhdistyksiä ja muita kansalaisjärjestöjä tämä on selvä puute kuntalaisille tärkeitä valtuuston tekemiä koulujen lakkautuspäätöksiä ja kunnan taloutta koskevia päätöksiä ei jatkossa enää suoraan saa korkeimpaan muutoksenhakuasteeseen

lakiesityksen julkilausuttuna perusteluna on suoranainen kustannussäästöjen tarve mikä ei voi olla oikeusjärjestelmän kehittämisen lähtökohta kustannusvaikutuksia ei tosin esityksessä ole arvioitu kuin suuntaa antavasti ilmeistä kuitenkin on ne ovat korkeimman hallinto oikeuden osalta varsin pieniä oikeusturvan toteutumisen ohella kunnan jäsenten etenkin kunnan asukkaiden perustuslaissa määritellyn itsehallinnon näkökulman olisi tullut olla keskeinen tulisi olla keskeinen kun arvioidaan tämän muutoksen vaikutuksia tämän lakiesityksen lähtökohdat ovat valitettavasti oikeusbyrokraattisia ja oikeushallinnon tehokkuutta korostavia kansalaisnäkökulma sivuutetaan arvioinnissa siten myös vaikutukset kunnan asukkaiden itsehallinnon toteutumiseen jäävät itse asiassa ilman kunnollista arviointia arvoisa puhemies lopuksi on syytä todeta että korkein hallinto oikeus ei nykyisin juurikaan perustele valituslupapäätöksiä khon tekemien valituslupapäätösten nykyistä laajempi perustelu parantaisi tämän valituslupajärjestelmän toimivuutta ja olisi siksi suositeltava huomioida uuden vuoden kaksituhattakaksikymmentä alusta voimaan astuvan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain sadannenkahdennentoista pykälän soveltamisessa kiitos arvoisa puhemies

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa puhemies tämän hallituksen esityksen tavoitteena on korjata lastensuojelulain säännöksiä ajantasaiseksi vastaamaan eduskunnassa jo hyväksyttyjä lainmuutoksia koska muutoksenhaku korkeimpaan hallinto oikeuteen ja jälkihuollon ikärajan nostaminen kahteenkymmeneenviiteen ikävuoteen aiheuttivat selkeästi eniten pohdintaa asian valiokuntakäsittelyissä keskityn puheenvuorossani lähinnä näihin kahteen asiaan arvoisa puhemies hallintoprosessilain ensi vuoden alussa tapahtuvan voimaantulon jälkeen kaikissa lastensuojelulain pykälän tarkoittamissa asioissa edellytetään valituslupa korkeimpaan hallinto oikeuteen asianosaisilla ja viranomaisilla säilyy kuitenkin valituslupamenettelyssä edelleen mahdollisuus hakea muutosta hallinto oikeuden antamaan päätökseen mikäli korkein hallinto oikeus myöntää asiassa valitusluvan lastensuojelulain mukaan hallinto oikeus on ensiasteen päätöksentekijänä huostaanotosta ja siihen liittyvästä sijaishuollosta päätettäessä jos huoltaja tai kaksitoista vuotta täyttänyt lapsi vastustaa huostaanottoa tai siihen liittyvää sijaishuoltoon sijoittamista

ja muutoksenhakuasteena toimii hallinto oikeus ja viime kädessä korkein hallinto oikeus sosiaali ja terveysvaliokunnan asiantuntijakuulemisissa nousi monesti esille että varsinkin huostaanottoa ja sijaishuoltoa koskevissa asioissa on lapsen etuun liittyviä asiasisältöisiä menettelyllisiä erityispiirteitä jotka puoltavat asian joutuisaa käsittelyä ja huostaanottoja koskevien asioiden lainvoimaiseksi tulemisen nopeutta

ja sijaishuoltoon määräämistä koskevilla asioilla on valiokunnan mukaan lähtökohtaisesti tällainen merkitys lapselle ja hänen perheelleen perustuslakivaliokunta edellyttikin lausunnossa että sääntely on laadittava siten että vain ilmeisen perusteettomat ja siihen kynnykseltään rinnastuvat muutoksenhaut ratkaistaan valituslupahakemus hyläten jotta lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä

ole annettu säännöksiä joissa yleisiä valitusluvan myöntämisedellytyksiä olisi väljennetty lisäksi valitusluvan myöntämisen yleiset perusteet on kirjoitettu positiiviseen muotoon edellytyksiksi joista yhdenkin täyttyminen johtaa valitusluvan myöntämiseen muutoshakujärjestelmän kokonaisuuden kannalta on kuitenkin perusteltua että perustuslakivaliokunnan lausunnossa edellytetty valitusluvan myöntämiskynnyksen alentaminen huostaanottoa ja sijaishuoltoa koskevissa asioissa arvioidaan huolellisesti ja mikäli tarvetta on eduskunnalle annetaan asiasta uusi hallituksen esitys

pykälän ensimmäisessä momentissa tarkoitetuissa asioissa arvoisa puhemies eduskunnan hyväksymään lakialoitteeseen sisältyneen lakiehdotuksen johdosta jälkihuollon ikäraja nousee vuodenvaihteessa kahteenkymmeneenviiteen ikävuoteen ikärajan nostamisen vuoksi esityksessä ehdotetaan muutoksia lastensuojelulain nuoren määritelmään itsenäistymisvaroja koskevaan sääntelyyn ja jälkihuollon ikärajan siirtymäsäännökseen sosiaali ja terveysvaliokunta piti mietinnössään tarkoituksenmukaisena lastensuojelulain seitsemännenkymmenennenseitsemännen pykälän kolmannen momentin tarkistamista että sosiaalihuollosta vastaavalla toimielimellä olisi velvollisuus maksaa itsenäistymisvarat nuorelle jälkihuollon päättyessä eli viimeistään hänen täyttäessään kaksikymmentäviisi vuotta valiokunta kuitenkin kiinnitti huomiota kunnan lastensuojeluviranomaisen laajaan harkintavaltaan itsenäistymisvarojen maksamisajankohdan suhteen jälkihuollossa olevien nuorten tilanteet vaihtelevat huomattavasti jolloin myös tarkoituksenmukainen itsenäistymisvarojen maksamisajankohta maksamisajankohta vaihtelee perustellusti

ehdotetun siirtymäsäännöksen rajaus ei perustu lapsen tai nuoren ikään vaan tämän jälkihuolto oikeuteen ja sen voimassaoloon siirtymäsäännöksen johdosta jälkihuolto oikeus ei takautuvasti laajene koskemaan niitä lapsia ja nuoria joiden oikeus jälkihuoltoon on jo päättynyt ennen lain voimaantuloa ja jotka ovat jo siirtyneet pois lastensuojelun vastuulta on hyvä huomioida että tähän ryhmään kuuluu nuoria aikuisia joilla on käytettävissään kaikki kunnan sosiaali ja terveydenhuollon turvaan asumiseen tukeen koulutukseen ja työllistymiseen liittyvät palvelut ja tukijärjestelmät valiokunta ei pitänyt perusteltuna että lastensuojelun vastuulta siirtyneet muiden palveluiden piiriin tällä hetkellä jo kuuluvat nuoret aikuiset siirretään jälkihuollon ikärajan laajentamisen myötä takaisin lastensuojelun vastuulle valiokunta kuitenkin painotti että kunnan on jatkossakin tuettava lasta ja nuorta itsenäistymisessä vaikka hänellä ei ole subjektiivista oikeutta jälkihuoltoon on myös ehdottoman tärkeää että jälkihuollon piiriin kuulumattomien nuorten aikuisten palvelut resursoidaan asianmukaisesti ja että jälkihuoltoa kehitetään sisällöllisesti niin että se ehkäisee nykyistä tehokkaammin syrjäytymistä ja tukee nuorten koulutus ja opiskelumahdollisuuksia sekä kiinnittymistä työmarkkinoihin

puhemies edustaja bergin varsin kattavan selvityksen ja puheenvuoron jälkeen haluan vielä muutaman sanan mainita tästä hallituksen esityksestä lähinnä lastensuojelun jälkihuollon näkökulmasta asioita joita myös sosiaali ja terveysvaliokunta on mietinnössään painottanut on oikein että eduskunta on jo aiemmin hyväksynyt jälkihuollon ikärajan nostamisen

kahdestakymmenestäyhdestä ikävuodesta ikävuoteen vuoden kaksituhattakaksikymmentä alusta se oli hyvä päätös tästä johtuen nyt käsittelyssä olevassa hallituksen esityksessä ehdotetaan muutoksia lastensuojelulain nuoren määritelmään itsenäistymisvaroja koskevaan sääntelyyn ja jälkihuollon ikärajan siirtymäsäännökseen kuten sosiaali ja terveysvaliokunta on mietinnössään todennut on tärkeää että kunnan lastensuojeluviranomaisella on jatkossakin laaja harkintavalta itsenäistymisvarojen maksamisajankohdan suhteen jokainen nuori on yksilö ja heidän tilanteensa vaihtelevat on tarkoituksenmukaista että myös itsenäistymisvarojen maksuajankohta voi vaihdella nuoren yksilöllisen tilanteen ja tarpeen mukaan on myös tärkeää huomioida ne nuoret joiden oikeus jälkihuoltoon on päättynyt ennen lain voimaantuloa heidän osaltaan käytössä kaikki kunnan sosiaali ja terveydenhuollon toimeentulon turvaan asumisen tukeen koulutukseen ja työllistymiseen liittyvät palvelut ja tukijärjestelmät oleellisen tärkeää on että kunnan on jatkossakin tuettava lasta ja nuorta itsenäistymisessä vaikka hänellä ei ole subjektiivista oikeutta jälkihuoltoon myös näiden nuorten riittävistä palveluista ja tuesta on siis ehdottomasti pidettävä